toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesseitsemäs toista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on sari tanus antero laukkasen kannattamana ehdottanut että ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt annetaan vastaus edustaja touko aallon ynnä muuta allekirjoittaneiden välikysymykseen yksi koulutuksen tasa arvosta

valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja touko aalto sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia muut etukäteen varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia pyydän ministereitä siirtymään ministeriaitioon

enintään viisitoista minuuttia
arvoisa arvoisa puhemies arvoisa eduskunta suomi tunnetaan tasa arvoisesta peruskoulustamme olemme siitä ylpeitä satavuotiaan suomen tarina on kertomus kansasta joka on koko valtiollisen historiansa ajan määrätietoisesti laajentanut koulutukseen pääsyä ja rakentanut tasa arvoisia mahdollisuuksia koko suomalainen yhteiskunta ja uskallan sanoa myöskin eduskunta me kaikki täällä sitoutunut koulutuksen tasa arvoon halu rakentaa tasa arvoisia koulutuspolkuja jokaiselle lapselle ja nuorelle taustasta riippumatta on yhteinen se ei erota meitä vahva perusosaaminen luo pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle sekä tulevaisuuden tietojen ja taitojen omaksumiselle peruskoulun tasa arvolupauksen tulee sisältää se että kaikista lapsista ja nuorista ja heidän osaamisestaan pidetään huolta ja ehkäistään eriytymiskehitystä näin kirjoittaa tutkijaryhmä jonka asiantuntemuksella suomalaista peruskoulua parhaillaan kehitetään suomella on koulutusmaana monta kiistatonta vahvuutta suomalainen yhteiskunta arvostaa koulutusta tutkimusta ja sivistystä meillä on vahva lukemisen kulttuuri meillä on maailman parhaat korkeasti koulutetut opettajat joita yhteiskunta arvostaa ja joilla on kansainvälisesti poikkeuksellisen laaja pedagoginen vapaus onnistunut yhdistämään erinomaiset oppimistulokset ja tasa arvon suomessa koulua ei tarvitse valita koulujen väliset erot ovat maailman toiseksi pienimmät heikosti osaavien osuus on suomessa eu maiden alhaisin niin lukutaidossa luonnontieteissä kuin matematiikassakin opettajamme tekevät kouluissa erinomaista työtä jokaisen perheen on voitava jatkossakin luottaa että omasta lähikoulusta saa maailmanluokan opetusta suomen tulee olla maa jossa lähin koulu on paras koulu opiskelulle ei koskaan saa olla esteenä minne lapsi sattunut syntymään millaisiin kotioloihin tai millä oppimisen lähtökohdilla koulutustakuusta pidetään tiukasti kiinni jokaiselle taataan toisen asteen koulutuspaikka jokaisesta koulutusmuodosta on polku eteenpäin jokaisella on mahdollisuus maksuttomaan korkeakoulututkintoon

osaamisen päivittämisen mahdollisuudet siksi hallitus on panostanut muuntokoulutuksiin ja hakee nyt uusia malleja jatkuvalle oppimiselle ja osaajatarpeisiin vastaamiselle arvoisa puhemies peruskoulun lähtökohdat luotiin aikana joka näytti kovin toisenlaiselta kuin nykypäivän suomi

yhdeksänkymmenen miljoonan euron lisärahoituksen peruskouluun merkittävin osa tästä lisärahoituksesta käytetään opettajien lisäkoulutukseen ja tukeen uudet opetussuunnitelmat korostavat laaja alaisia oppimisen kokonaisuuksia tulevaisuuden taitoja oppimisen iloa ja motivaatiota vain hyvinvoiva lapsi oppii koulua kehitetään kokeilevana oppivana yhteisönä opettajankoulutusfoorumi uudistaa opettajien perus ja täydennyskoulutusta opettajankoulutukseen ohjataan viisikymmentä miljoonaa euroa vastaavaa kehittämisrahoitusta ei ole ollut käytössä opettajankoulutukseen yli kymmeneen vuoteen peruskoulunopettajien työtä tukee nyt kaksituhattakolmesataa tutoropettajaa jotka auttavat muita uuden opetussuunnitelman ja uusien työtapojen käytössä valtio rahoittaa tutor opettajatoimintaa kahdellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla hallitus on kaksinkertaistanut peruskoulun tasa arvorahoituksen tälle vuodelle budjettiin se on tutkijoiden mukaan vaikuttava tapa tukea haasteellisten alueiden kouluja avustuksella voidaan palkata lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia lisäksi hallitus päätti erikseen avustaa kymmenellä niitä kuntia joilla on heikommat resurssit kehittää koulutusta kieltenopetuksen kokeiluissa kaksikymmentäviisituhatta lasta on päässyt varhaisemman kielenoppimisen piiriin luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua edistetään viiden miljoonan euron lisärahoituksella lukutaitofoorumi laatii suuntaviivat lukutaidon ja lukemisharrastuksen edistämiseksi

kasvatusvastuuta ei voi ulkoistaa mutta yhteiskunnastamme voidaan tehdä lapsilähtöisempi ja perheystävällisempi hyvinvointiyhteiskuntamme monipuolinen palvelujärjestelmä on saatava toimimaan paremmin yhteen luukulta toiselle lähettämisen asemasta tarvitaan yhteistyötä ongelmien korjaamisen asemasta tarvitaan niiden ehkäisyä lasten nuorten ja perheiden tukemisessa mukana on oltava päiväkodit neuvolat koulut nuorisotoimi lastensuojelu sosiaali ja terveydenhuolto liikuntapalvelut kulttuuritoimi ja kirjastot yhdessä toimittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta hallitus siis tekee jo niitä asioita mitä lapsiasiavaltuutettukin korosti viime viikolla juuri näitä tavoitteita ajetaan hallituksen lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmassa arvoisa puhemies hallitus on päättänyt myös yhdeksännentoista kohdan ohjelmasta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseksi tämä tukee myös koulutuksen tasa arvon toteutumista hallitus on luonut maahanmuuttajien tarpeisiin uuden luku ja kirjoitustaidon koulutusmallin kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa myös aikuisten perusopetus on uudistettu kokonaan nämä toimenpiteet edistävät tasa erityisesti maahanmuuttajien osalta tutkimukseen perustuva tieto varhaiskasvatuksen ja varhaisten vuosien merkityksestä lapselle on kasvanut valtavasti varhaiskasvatuksen vaikutukset näkyvät oppimistuloksissa ja koulutusvalinnoissa pitkään elämässä juuri varhaiskasvatus voi parhaiten tasata niitä lasten taustaeroja jotka johtaa vaikeuksiin myöhemmin hallitus on on ottanut tavoitteeksi varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisen varhaiskasvatuksen maksuja alennettiin seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla keskituloisen kahden lapsen perheen maksut alenevat yli tuhannellakahdellasadalla eurolla vuodessa tämän vuoden alusta alkaen kuusituhattaseitsemänsataa uutta perhettä pääsi kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin hallitus lisäsi kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen tuolla rahalla saadaan muun muassa tuhat uutta yliopistokoulutettua opettajaa päiväkoteihin hallitus teetti asiantuntijoilla varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tiekartan sen suuntaan lähdetään kulkemaan kun kevään aikana käsittelyyn tulee uusi varhaiskasvatuslaki lain tavoitteena on lapsen edun ensisijaisuus ja henkilöstön koulutustason nostaminen varhaiskasvatuksen laadun tärkein tekijä on osaava ja moniammatillinen henkilöstö

suunnilleen kolmelle neljästä peruskoulun päättävästä vaikka noin puolet valitsee ammatillisen koulutuksen puolet lu kion kun lisäksi lasketaan lukioiden aloituspaikat tarjonta riittää koko ikäluokalle koulutustakuu on saatu suomessa toimimaan pääsääntönä tulee olla että toisen asteen koulutuksen voi suorittaa lapsuudenkodista käsin reformin toimeenpanon tukemiseen on varattu yhteensä kuusikymmentä miljoonaa euroa vuoteen kaksituhattakaksikymmentä asti myös yleissivistävä jatko opintoihin valmistava lukio uudistuu tutkimusten mukaan suomalaiset lukiot antavat hyvää opetusta kautta maan hallitus tuo nyt erityisopetuksen kaikkiin lukioihin henkilökohtaista opinto ohjausta lisätään ja ohjausvastuu ulotetaan myös lukion jälkeiseen aikaan selvityksen toisen asteen opiskelun kustannuksista jatkotyössä etsitään nyt täsmätoimia jotta varattomuus ei ole kenellekään opiskelun esteenä korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisella sujuvoitetaan siirtymää korkea asteelle ja vähennetään taustan vaikutusta valintoihin ja korkeakoulutukseen pääsyyn nämäkin uudistukset on laadittu tarkasti asiantuntijoita ja tutkijoita kuunnellen ja tasa arvoon erityistä huomiota kiinnittäen mielekäs harrastustoiminta ehkäisee syrjäytymistä vahvistaa itsetuntoa tukee oppimista edistää hyvinvointia hallitus haluaa mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yhden mieluisan harrastuksen valmisteilla oleva harrastuspassi auttaa erityisesti heikommassa asemassa olevia nuoria edistämme harrastustoimintaa myöskin kouluissa ja päiväkodeissa taiteen ja kulttuurin kärkihankkeella on tuotu jo kuudellekymmenelletuhannelle lapselle ja nuorelle ammattilaisten ohjaamia harrastustunteja joka viides osallistuja on saanut sieltä uuden harrastuksen arvoisa puhemies edellinen hallitukselle esitetty välikysymys koski eriarvoistumista hallitus sai joulukuiselle vastaukselleen eduskunnan luottamuksen nyt oppositio on tehnyt uuden välikysymyksen tällä kertaa teemana on eriarvoistuminen koulutuksessa tämä välikysymys on neljäs jonka teemana on koulutus kuten edellisessäkin koulutusvälikysymyksessä opposition huolenaiheet perustuvat pitkälti joko päätöksiin tai kehityskulkuihin jotka ovat perintöä ajalta jolloin oppositio itse oli hallitusvastuussa toisin kuin edellinen hallitus tämä hallitus ei lähtenyt etsimään säästöjä leikaten peruskoulun perusrahoituksesta eli kuntien valtionosuuksista

sitten välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja aalto olkaa hyvä

enintään viisitoista minuuttia

arvoisa rouva puhemies suomen menestystarina

rakennettu sillä ajatuksella että jokaisella lapsella on oltava oikeus edetä elämässään että jokaisen lapsen unelmat ovat yhtä tärkeitä ja että yhdenkään koulutietä ei saa määrittää kotitausta tai varallisuus sillä tiellä tämä maa ei ole kulkenut siksi että tie olisi helppo sillä tiellä olemme kulkeneet siksi että se on oikein sillä tiellä kulkeminen on vaatinut eteenpäin katsomista ja rohkeutta sitä samaa rohkeutta meiltä täytyy löytyä myös tänään jotta onnistumme pitämään huolta siitä perinnöstä jonka arvoisa puhemies olemme kulkeneet pitkän ja välillä kivisenkin tien kansakouluajoista kohti nykyistä peruskoulujärjestelmää ajatus peruskoulusta syntyi yhden suuren huomion ympärille aikoinaan suomalainen koulutusjärjestelmä oli jäänyt selkeästi jälkeen muusta länsi euroopasta ja yksi syy tähän oli senaikaisen rinnakkaiskoulujärjestelmän vahvistama yhteiskunnallinen epätasa arvo kun ongelmakohta huomattiin korjaustyöhön ryhdyttiin sen vaatimalla vakavuudella työn tuloksena tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä luvulla suomessa siirryttiin maksuttomaan peruskoulujärjestelmään tarkoituksena oli taata kaikille lapsille tasa arvoiset lähtökohdat opintielle arvoisa puhemies me olemme saaneet nauttia peruskoulun mainetta ja kunniaa niittävistä hedelmistä liki viisikymmentä olemme kasvattaneet yhden maailman osaavimmista kansoista räätälin lapsista on kasvanut lääkäreitä ja tutkijoita maailmalla ihmetellään miten me teimme sen eroa koulutettujen ja kouluttamattomien vanhempien lasten välillä on kavennettu aina viime vuosikymmeniin saakka nyt tuo kehitys on kuitenkin katkennut ja mikä pahempaa kehitys on kääntynyt väärään suuntaan suomen koulutusjärjestelmä suomen ihme on vaarassa ja siitä vastuussa on tämän maan hallitus joka on lupaukset petettyään tehnyt historiallisen suuret leikkaukset koulutuspolun joka ikiseen kohtaan leikkaukset ovat olleet niin suuret että niiden vaikutukset tuntuvat koko ikäluokan jokaisen lapsen arvoisa puhemies viime viikolla lapsiasiavaltuutettu kurttila luovutti eduskunnalle kertomuksen suomen lasten oikeuksista ja hyvinvoinnin tilasta lapsiasiavaltuutetun mukaan elämme hyvinvointivaltion alisuorittamisen tilaa emme onnistu hyvinvointivaltion keskeisessä tehtävässä emme onnistu riittävällä tasolla nostamaan heikossa asemassa olevia lapsia hyvinvoinnin lahjakkuuden ja sosiaalisen nousun kärryille olemme ajautumassa kohti lasten luokkayhteiskuntaa jossa kouluttamattomuus periytyy räätälin lapsesta ei tulekaan enää lääkäriä tai tutkijaa yhtä todennäköisesti kuin aikaisemmin hallitus lyö leimoja jo varhaiskasvatusvaiheessa johon lapset eivät enää yhdenvertaisesti voi osallistua alueellinen eriarvoisuus kasvaa kun osassa kuntia subjektiivista päivähoito oikeutta ja osassa ei helsingissä työttömän lapsella on oikeus täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen oulussa ei lapsiasiavaltuutetun sanoja lainatakseni sellainen lainsäädäntö joka nimenomaisesti alleviivaa lapsen perhetaustan merkitystä ei ole lapsen edun mukaista tätä ei hallitus ota kuuleviin korviinsa vaikka kaikki maailman professorit sanoisivat tämän yhdessä kuorossa sama politiikka jota tämä hallitus työttömiin kohdistuu myös työttömien lapsiin arvoisa puhemies tämän lisäksi olemme ajautuneet tilanteeseen jossa oppimiserot ovat kasvussa sukupuolten väliset oppimiserot ovat oecd maiden suurimmat siis oecd maiden suurimmat kuljemme kohti lasten luokkayhteiskuntaa tilanteessa jossa perheen tulot ja vanhempien koulutustausta vaikuttavat lapsen oppimistuloksiin joka kahdeksas poika korostan joka kahdeksas poika ei osaa lukea kunnolla peruskoulun jälkeen kyse on kansallisesta hätätilasta tästä huolimatta hallitus on leikannut kouluilta opettajilla on kädet täynnä töitä eikä sijaisiakaan palkata enää kaikkialla hallitus myös heikensi tietoisesti varhaiskasvatuksen laatua kasvattamalla suhdelukuja niin että yhtä aikuista kohden saa olla kahdeksan yli kolme vuotiasta lasta tässäkin paikallinen eriarvoisuus korostuu sillä jotkut kunnat ovat päättäneet olla kasvattamatta ryhmien suhdelukuja lain sallimaan maksimiin jyväskylässä hoitajalla on enemmän aikaa pitää lasta sylissään kuin kempeleessä sillä kempeleessä yhden aikuisen vastuulla on enemmän lapsia hallitus on unohtanut kuinka tärkeää ja raskasta työtä tuhannet varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja opettajat tekevät arvoisa puhemies erityisen suuressa vaarassa tippua työmarkkinoilta ovat ne kuusisataakaksikymmentätuhatta henkilöä joilla ei ole toisen asteen tämä on kiistämätön tosiasia samalla työelämä on murroksessa ja tulee vaatimaan entistä parempaa kykyä uusia osaamistaan koko työuran ajan hallituksen vastaus haasteeseen on käsittämätön hallitus leikkaa ammatilliselta koulutukselta rahoituspohjan silpuksi ja kutsuu sitä reformiksi hallituksen sanakirjaan voitaisiin lisätä sanan reformi kohdalle suomennos jossa lukee isolla leikkaus nämä leikkaukset johtavat siihen että yhä useampi nuori jätetään yksin työpaikalle oppimaan samalla opettajia on jouduttu ja joudutaan jatkossakin irtisanomaan lähiopetuksen määrä on romahtanut ja se kiihdyttää erityisesti eniten tukea tarvitsevien putoamista pois opinnoista tulevien vuosien aikana nämä leikkaukset johtavat alueelliseen eriarvoisuuteen kun koulutuspaikkoja vähennetään ja toimipisteitä suljetaan pienemmiltä paikkakunnilta arvoisa puhemies on valitettavaa että hallitus koulutuksen tasa arvon rapautumista tarpeeksi tärkeänä kysymyksenä hallitus ei ole esittänyt tarpeeksi kattavia toimenpiteitä eriarvoistumisen ehkäisemiseksi opinpolun kaikissa vaiheissa lähes viisikymmentä vuotta sitten ei olisi syntynyt suomalaista ihmettä nimeltä peruskoulu jos päättäjät eivät olisi tunnistaneet ja tunnustaneet että silloinen järjestelmä oli eriarvoisuutta luova ja tasa arvoa rikkova mikäli ei myönnä eikä näe virheen tapahtuneen ei sitä myöskään voi korjata ja tästä on kysymys arvoisa hallitus tässä hallitus tekee suuren virheen laiminlyömällä suomalaiset lapset ja koulutusjärjestelmämme hallitus ei voi väittää etteikö ratkaisuja olisi olemassa niitä ovat oppositiopuolueet koko vaalikauden ajan kerta toisensa jälkeen esittäneet esimerkiksi vihreät esittivät eilen askeleita lasten luokkayhteiskunnan torjumiseksi ensiksikin sipilän hallituksen koulutusleikkaukset on peruttava keskeisiä vihreiden esittämiä keinoja ovat esiopetuksen tekeminen kaksivuotiseksi ja oppivelvollisuuden jatkaminen toiselle asteelle hallituksen pitäisi kantaa vastuunsa tulevaisuudesta ja tarttua näihin esityksiin arvoisa puhemies tänä aikana kun eriarvoisuuden lisääntyminen ja kansakunnan kahtiajako on yksi suurimmista turvallisuusuhistamme on käsittämätöntä että hallitus tietoisesti lisää eriarvoisuutta ja kahtiajakoa varhaiskasvatuksesta lähtien nyt tarvitaan vahvoja tekoja tasa arvon ja yhtenäisyyden eteen koulutus on avain yhteiskuntaan kiinnittymisessä ja ympärillä olevan maailman ymmärtämisessä perusopetuslakimme toteaa

opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseänsä elämän aikana opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella

valitettavasti valitettavasti hallitus nämä tavoitteet eivät koulutiellä enää toteudu näinä aikoina emme saa unohtaa että juuri koulutus ja kasvatus antavat meidän lapsillemme ja tuleville sukupolville mahdollisuudet tavoitella unelmiaan koulut ja päiväkodit saattavat lapset eri taustoista yhteen katsomaan toinen toisiaan silmiin ja oppimaan toisiltaan koulujen ja päiväkotien pitäisi olla paikkoja joissa lapsi on aina yhdenvertainen muiden rinnalla ne ovat paikkoja joissa heidät kohdataan ja heitä arvostetaan juuri sellaisina kuin he ovat paikkoja joissa on turvallista kokea epäonnistumisia sekä ilon hetkiä ja paikkoja joissa jokaisella on oikeus unelmoida ja katsoa huomiseen arvoisa puhemies kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa että hallitus ei ole toimillaan edistänyt koulutuksen tasa arvoa vaan vakavasti vaarantanut sen eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta

seuraavaksi menemme ryhmäpuheenvuoroihin

arvoisa rouva puhemies

yhteiskuntakin koulu on elänyt mukana yhteiskunnan muutoksessa mutta arvokkaimmat periaatteet ovat edelleen samat suomalainen koulutusjärjestelmä on yksi maailman tasa arvoisimmista peruskoulu on onnistunut tasoittamaan eroja lasten lähtökohdissa koulujemme väliset erot ovat kansainvälisissä vertailuissa pieniä eikä meillä ole tasoryhmiä lapsen tausta ei myöskään vaikuta siihen millaista opetusta hän voi saada lapsille ja nuorille joilla on vaikeuksia oppimisessa ja koulunkäynnissä annetaan lisätukea maailman parhaasta koulutuksesta ansaitsevat kiitokset korkeakoulutetut opettajamme koulutuksen ja kasvatuksen ammattilaiset opettajat suhtautuvat tehtäväänsä sydämellään sitoutuen he ovat innokkaita innovatiivisia ja valmiita kehittämään itseään ja koulua sekä samalla suomalaista entistä paremmaksi ja ajassa eläväksi sen sijaan välikysymyksessä puhutaan väsyneistä opettajista jotka yrittävät antaa laadukasta opetusta minusta tämä on opposition taholta ikävää tulkintaa maailman parhaista opettajista arvoisa puhemies turvallisen ja tasa arvoisen koulutuksen perusta luodaan opinpolun alussa olemme keskustassa nimenneet ensimmäiset opinvuodet esiopetuksen ja kaksi ensimmäistä luokkaa pienten lasten kouluksi siellä on varmistettava lapsen sosiaalisten taitojen oppimisvalmiuksien ja tärkeiden aineiden kuten matematiikan ja äidinkielen perusta

lähikoulun on oltava aina paras koulu lapselle keskusta ei hyväksy koulujen eriytymistä peruskoulut lukiot ja muut oppilaitokset eivät saa jakautua hyviin ja huonoihin merkkejä eriytymiskehityksestä on valitettavasti jo näkyvissä eriytymistä on keskustan mielestä estettävä esimerkiksi ohjaamalla lisärahoitusta niihin kouluihin joiden alueilla on haasteita kuten korkeaa työttömyyttä tai matala koulutustaso tasa arvon periaatteeseen kuuluu myös koulutuksen maksuttomuus olemme huolissamme toisen asteen opiskelijoiden kasvaneista opiskelukustannuksista jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto ja tukijärjestelmien on mahdollistettava arvoisa puhemies keskusta on esittänyt korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman laatimista korkeakoulutuksen tulee olla jatkossakin jokaisen nuoren saavutettavissa perhetaustasta sukupuolesta tai asuinpaikasta riippumatta vain siten voimme pysyä jatkossakin maana jossa koulutuksen periytymistä kyetään murtamaan ja jokainen ihminen voi hyödyntää omaa osaamistaan ja taitojaan itsensä ja muiden hyväksi oecdn mukaan suomessa on pystytty puuttumaan matalan koulutustason periytyvyyteen kansainvälisesti verrattuna suomalaisella nuorella on korkea todennäköisyys suorittaa korkeakoulututkinto vaikka hänen vanhemmillaan sitä ei olisi harvassa kehittyneessä maassa pystytään samaan tästä hyvästä saavutuksesta on pidettävä jatkossakin kiinni arvoisa puhemies me voimme olla ylpeitä koulutusjärjestelmästämme koulutuksen tasa arvosta saavutettavuudesta maksuttomuudesta ja jokaisen mahdollisuudesta edetä opinnoissaan vaikka tohtoriksi saakka on pidettävä kiinni oppimisen ja sivistymisen halua on pystyttävä toteuttamaan opinpolun alkupäästä lähtien koko elämän ajan meillä täällä suomessa on tähän erinomaiset mahdollisuudet oppimisen ilosta keskusta haluaa pitää kiinni myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

siis jälleen kerran muutamia perusfaktoja että kovakorvaisemmatkin oppivat vaalikauden alussa suomi oli tilanteessa jossa oppimistulokset olivat laskussa koulutustaso jäänyt naapureista jälkeen ja valtiontalous hälyttävässä tilassa julkisen talouden huonosta kunnosta huolimatta hallitus ei lähtenyt etsimään säästöjä peruskouluista peruskoulujen perusrahoituksesta eli kuntien valtionosuuksista ei ole tällä kaudella haettu säästöjä nyt te kysytte vaikutuksista jotka syntyivät niistä leikkauksista jotka te olitte itse viime kaudella tekemässä te kysytte pisa tutkimuksista ja niiden tuloksista jotka kertovat tilanteen ennen hallituskauden alkua oppositio on siis jälleen tehnyt välikysymyksen itselleen

arvoisa puhemies hallitus on uudistanut koko suomalaisen koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin katse on nyt käännetty erityisesti varhaisiin vuosiin varhaiskasvatuksen laatua parannetaan ja perheille koituvia maksuja on alennettu erittäin tuntuvasti kokoomus kannattaa maksutonta varhaiskasvatusta kaikille viisivuotiaille nyt käynnistetyn maksuttomuuskokeilun piiriin saadaan tänä vuonna yhdeksäntoistatuhatta viisivuotiasta eri puolilta suomea myös kuntatalous on kääntynyt kasvuun kohentuvasta tilanteesta huolimatta edellisellä kaudella demariministerien tekemät peruskoulusäästöt näkyvät yhä koulujen arjessa hallitus päätti tehdä toisin ja tarttui peruskoulujemme tiedossa olleisiin heikkouksiin jo kautensa alussa peruskoulun uudistamistyö on hallituksen koulutuksen kärkihanke numero yksi yhdeksänkymmenen miljoonan euron uusi peruskoulu ohjelmassa panostetaan erityisesti opettajien koulutukseen ja työn tukemiseen opettajat tekevät kouluissa tarvitun muutoksen uusi peruskoulu ohjelman rahoituksesta valtaosa käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen ne ovat ennennäkemättömän suuria satsauksia opettajiemme ja koulujemme parhaaksi todettakoon että kerran merkittäviä lisäyksiä opettajankoulutukseen tehtiin kokoomuslaisen opetusministeri henna virkkusen toimesta vuonna kaksituhattakymmenen jolloin käynnistettiin osaava ohjelma hallitus on myös kaksinkertaistanut peruskoulujen tasa arvorahoituksen rahoituksella helpotetaan erityisesti niiden koulujen ja oppilaiden asemaa jotka toimivat erityisen haastavilla alueilla positiivisen erityiskohtelun rahoitus auttaa erityisesti niitä jotka apua kaikkein kipeimmin tarvitsevat huoli oppimistulosten eriytymisestä ja erityisesti poikien lukutaidon heikkenemisestä on tunnistettu ja toimenpiteisiin on ryhdytty tätä samaa heikkenevien oppimistulosten tietä on eletty jo vuosikymmen oikea kysymys kuuluukin miksei edellisellä hallituskaudella tehty mitään nyt hallitus toimii esimerkiksi kansallisen lukutaitofoorumin uusien opetusohjelmien ja opettajien osaamisen avulla voimme kääntää kääntää suunnan parempaan arvoisa puhemies koulutustakuu toteutuu ja jokaiselle peruskoulun päättävälle järjestyy paikka jatko opinnoissa toisin kuin oppositio antaa ymmärtää opiskelupaikkoja on ikäluokkien kokoon nähden erittäin runsaasti tarjolla ihan jokaisessa maakunnassa tämäkin pitää oppositiolle aina erikseen toistaa sama keskustelu käytiin nimittäin edellisen koulutusvälikysymyksen yhteydessä erittäin yksityiskohtaisesti suomessa koulutuksen keskeyttäminen suinkaan ole nousussa vaan keskeytykset ovat olleet pitkän aikaa laskusuunnassa nyt vuoden alussa voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi vähentää keskeyttämistä edelleen kun koulut ohjataan huolehtimaan opiskelijoista ja tarjoamaan kipeästi kaivattua henkilökohtaista ohjausta on aivan totta että suomessa aivan liian moni on edelleen pelkän peruskoulun varassa koulutuksen keskeytyminen kertoo puutteellisista perustiedoista ja taidoista sekä oppimiselle kielteisistä asenteista ja huonosta motivaatiosta nämä ongelmat on ratkaistava jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun ensimmäisillä luokilla ei hyödytä esittää ratkaisuja jotka yrittävät korjata ongelmia silloin kun vahinko on jo tapahtunut arvoisa puhemies välikysymys on järjestyksessään neljäs koulutusta tämä on osoitus siitä että oppositiolla on eväät pahasti lopussa

hallitus on kääntänyt talouden kurssin takaisin kasvu uralle hallitus on tehnyt koulutuksen saralla sen mikä olisi pitänyt tehdä jo aikapäiviä sitten nyt panostamme ensimmäistä kertaa kunnolla yksilöllisiin opintopolkuihin erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin ja ohjauksen merkitykseen uudistumisessa ollaan oikealla tiellä

arvoisa puhemies

vuonna kaksituhattakolmekymmentä tänä vuonna syntyvät haaveilevat korkeakoulututkinnosta joskus kaksituhattaneljäkymmentä luvulla periaatteellinen päätös tasa arvoisesta peruskoulusta puolestaan tehtiin tässä salissa viisikymmentäviisi vuotta sitten mutta ensimmäinen peruskoulusukupolvi sai päättötodistuksen yli kaksikymmentä vuotta tuon päätöksen jälkeen tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla koulutuspolitiikka on siis aina sukupolvipolitiikkaa tämän päivän tekojen ja päätöksien vaikutukset kaikuvat vuosikymmenien päässä ja vaikuttavat lapsiin jotka eivät ole välttämättä vielä edes syntyneet päätökset joita teemme tai jätämme tekemättä jätämme tekemättä koulutuksen tasa arvosta tänään vaikuttavat suoraan kaksituhattaviisikymmentä luvun suomeen on vakuuttunut siitä että koulutus on meidän kohtalonkysymyksemme suomen menestys ja globaali asema rakentuvat tasa arvoisen koulutuksen tutkimuksen sivistyksen ja osaamisen varaan arvoisa puhemies välikysymys tehdään kun arvioidaan että maata viedään väärään suuntaan että hallituksen tai yksittäisen ministerin päätökset ovat vääriä tänään keskityn arvioimaan hallituksen ja opetusministerin linjauksia erityisesti tutkija arvion valossa professori roope uusitalon johtama talouspolitiikan arviointineuvosto keskittyi tammikuussa julkaistussa raportissaan erityisesti koulutukseen neuvosto nostaa ykkösasiaksi sen että kaikki suorittaisivat ainakin toisen asteen koulutuksen tutkijat korostavat hälyttävää lukua viime vuodelta kuusitoista prosenttia kaksikymmentäviisi vuotiaista nuorista on pelkän peruskoulun varassa ja peräti neljäkymmentä prosenttia heistä ei osallistu koulutukseen eikä työhön pelkkä peruskoulu siis jättää nuoret liian usein ulkopuolelle kaikesta meidän tulee muuttaa tämä suunta ja tarvitsemme uudistuspäätöksiä suomalaisen yhteiskunnan menestystarina on aiemminkin vaatinut rohkeutta silloin kun uudistuksia on ensin vastustettu jälkeenpäin uudistuksia sitten harvemmin onkaan kritisoitu nyt tärkeä uudistus olisi aidosti maksuton toisen asteen koulutus kaikille käytännössähän tämä tarkoittaa oppivelvollisuuden ulottamista kahdeksaantoista ikävuoteen talouspolitiikan arviointineuvosto päätyi suosittelemaan että hallitus vakavasti harkitsisi oppivelvollisuuden pidentämistä olen iloinen että meillä on koko hallituksen johto paikalla ja siis tosiaan sanottiin vakavasti harkitsisi sdp on oman harkintansa tehnyt ajoimme oppivelvollisuuden laajentamista jo viisi vuotta sitten emmekä tule lopettamaan ennen kuin olemme varmistaneet sen että jokaisen alaikäisen jokaisen alle kahdeksantoista vuotiaan oikeutena on paikka koulutuksessa se voi hyvin tarkoittaa esimerkiksi tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta työpaikoilla jo viime syksynä ilmoitti tarkistaneensa kantaansa asiassa ja viimeksi eilen vihreät ilmoittivat tukevansa oppivelvollisuuden laajentamista nyt siis näyttää että viimeinen lukko tälle tutkijoiden tukemalle kaksituhatta luvun koulutusuudistukselle on kokoomus ja istuva opetusministeri varhaiskasvatuksen osalta arviointiraportti korostaa kaikkien lasten osallistumista joka ei ole meillä lähelläkään eurooppalaista tasoa kaikkien pienituloisimpien ja haavoittuvassa asemassa olevien perheiden lasten kannalta kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus olisikin suuri tasa arvoteko asiasta muistutti viime viikolla myös lapsiasiainvaltuutettu suomi on nyt jotenkin satunnainen maa tämän päivän lapsen elämään vaikuttaa liian paljon se mihin perheeseen ja mihin kuntaan hän syntyy näin ei voi olla ammatillisen koulutuksen reformin osalta arviointineuvosto pitää riskinä että kaikki nuoret eivät saa riittäviä valmiuksia tulevaisuuden jatkuvaan oppimiseen arvoisa puhemies viedäksemme suomen kaksituhattaviisikymmentä luvulle peräänkuulutamme siis isoja uudistuksia kuten oppivelvollisuuden laajentamista ja tasa arvotekoja kuten kaikkien lasten täysimääräistä oikeutta varhaiskasvatukseen ja lähipäiväkotiin

prosenttia vähemmän vaikka me juuri tiedämme että olemme jäämässä hälyttävästi jälkeen verrokkimaista väestön koulutuksen tasossa me sdpssä siis haluamme että koulutustasoa nostetaan kokoomus käytti viisi ja puoli minuuttia niin että mekin käytämme arvoisa puhemies koulutus on

tutkijoiden arviot ovat selviä ja suositukset johdonmukaisia kaksituhattakolmekymmentä luvun abit vaativat meiltä nyt koulutuslupauksen ja sen että se myös pidetään ilman aitoa koulutuslupausta on nimittäin pakko todeta että kannatamme tehtyä epäluottamuslausetta kiitämme mahdollisuudesta käyttää tämä puheenvuoro ja toivotamme myös yliopistoväelle

on äärimmäisen tärkeää että käydään laaja alaista yhteiskunnallista keskustelua koulutuspolitiikkaan liittyen kahden viimeisen vaalikauden aikana toteutetut leikkaukset ovat jättäneet jälkensä mutta on muistettava että meillä on edelleen toimiva ja kansainvälisesti arvostettu sen kivijalkana ovat olleet tasa arvo maksuttomuus ja kokonaiskoordinaatio kansainvälisesti verrattuna koulutusjärjestelmämme on edelleen parhaimmistoa oppimistulokset ovat eun parhaiden joukossa koulujen väliset erot ovat pieniä ja perhetaustan vaikutus on vähäinen näin siis eun koulutusvertailun mukaan monet välikysymyksessä esiin nostetut ongelmat kuten koulutuksen periytyvyys alueelliset eroavuudet sekä sukupuolten väliset oppimiserot ovat huolestuttavia ja toimenpiteitä vaativia ne eivät kuitenkaan ratkea yhden välikysymyskeskustelun aikana vaan edellyttävät pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistyötä edustaja arhinmäki kuuntele niin opit puhemies edellinen hallitus joka koostui nykyisistä oppositiopuolueista ajoi läpi mittavat koulutusleikkaukset edelliset hallitukset jättivät nykyhallitukselle perinnöksi myös miltei konkurssin partaalla olevan valtiontalouden sen vuoksi on mitä härskeintä oppositiopolitiikkaa nyt huudella puuttuvien rahojen perään nykyhallituksen toimenpiteiden seurauksena työttömyys on vähentynyt talouden yleinen tilanne on huomattavasti parantunut näköalattomuus on muuttunut tulevaisuudenuskoksi vastuullisena hallituspuolueena siniset pyrkivät varmistamaan että hyvä kehitys saisi jatkua jotta niin palvelut kuin koulutusjärjestelmämme rahoitus pystytään jatkossakin turvaamaan valoisamman tulevaisuuden edellytyksiä ei pidä sählätä poliittisella pelillä tai kaupankäynnillä seuraavalla hallituksella joka muodostetaan vuoden päästä olevien vaalien jälkeen tulee olemaan huomattavasti helpompaa eikä esimerkiksi koulutusleikkauksiin ole enää tarvetta päinvastoin oppositio on jaksanut toitottaa ennen viime vaaleja annetusta kaikkien puolueiden yhteisestä koulutuslupauksesta tuossa educa messujen yhteydessä olleessa tilaisuudessa itsekin läsnä olleena muistan oajn johdon perustellun kritiikin niin silloiselle hallitukselle kuin oppositiollekin hallitusta kritikoitiin silloin koulutusleikkauksista ja oppositiota voimattomuudesta nostaa koulutuskysymyksiä esille selvää on että tuon tilaisuuden innoittamana oppositio on nostanut koulutuskysymykset näkyvästi esille esimerkiksi toistuvien välikysymysten muodossa tulee mieleen että nyt kun meillä on oppositio virkansa puolesta koko ajan tehtailemassa näitä välikysymyksiä meillä ei ole vaihtoehtoja etsivä oppositio vaan toimitusoppositio

hallitus on edistänyt nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä tällä tavoin parannetaan nuorten valmiuksia päästä koulutukseen suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisätään ja lisärahoitusta on osoitettu koulutuksen keskeytymisen ehkäisyyn on tärkeää että nuorisomme saa kasvaa ja kehittyä tasapainoisiksi ja tulevaisuuteen luottaviksi kansalaisiksi hallituksen viesti on että heistä välitetään kannetaan huolta ja heitä rohkaistaan eteenpäin ministeri sampo terho on voimakkaasti edistänyt harrastuspassia jonka tarkoituksena on edistää monipuolisempaa nuorten harrastamista harrastuspassilla pyritään siihen että harrastamisen lähtökohtana ovat nuorten omat kiinnostuksenkohteet ja ajankäyttö eikä perheen taloudellinen tilanne aiheuttaisi esteitä nuorten harrastamiselle

arvoisa puhemies perussuomalaisten mielestä laadukas opetus on aina ollut yksi suomalaisen yhteiskunnan kivijaloista tasa arvoinen koulutusjärjestelmämme on ollut maamme kehityksen ja sivistyksen perusta jo pitkään hieno ja ainutlaatuinen koulutusjärjestelmä on kohdannut paljon haasteita oli yhdeksänkymmentä luvun lama ja kaksituhattakahdeksan talousromahdus leikkaukset ovat koetelleet suomalaista koulutusta usean hallituskauden aikana meillä on koulutusjärjestelmä josta voimme olla ylpeitä mutta kuinka kauan maailma muuttuu nopealla tahdilla ja meidän on kansakuntana pysymään kehityksen kärjessä myös koulutuksen saralla nyt suomalaisten yhdenvertaisuus on koetuksella myös koulutuksen osalta arvoisa puhemies koulutus on investointi tulevaisuuteen koulutusjärjestelmämme tulee olla laadukas kattava tasapuolinen sekä mukautumiskykyinen koulutusta on kehitettävä tutkimustiedon pohjalta ja uudistustyön on oltava jatkuvaa suomalaisen koulutuksen rahoitus tai pikemminkin sen puute on ollut tapetilla poliittisessa keskustelussa jo pitkään leikkauksia perustellessaan hallitukset ovat vedonneet alaspäin osoittaviin kansantaloutta kuvaaviin käppyröihin talousnäkymät ovat valoisammat kuin aikoihin joten nyt olisi hallituksella mahdollisuus näyttää miten paljon se koulutusta arvostaa mutta ei nykyinen hallitus näkee koulutuksen säästökohteena investoinnin sijaan arvoisa puhemies suomen menestys pisa tutkimuksissa on hiipunut luku ja laskutaidot eivät aiempien ikäluokkien tasolla resurssipulan seurauksena esimerkiksi opetusryhmien koot perusopetuksessa ovat paikoin paisuneet liian suuriksi minkä seurauksena opetus oppimistulokset ja koulurauha kärsivät perussuomalaiset ovat halunneet pitää opetusryhmien koot riittävän pieninä jolloin oppimistulokset paranisivat myös erityisryhmiä on purettu liikaa kun tukea tarvitsevia oppilaita on siirretty tavallisen perusopetuksen ryhmiin pienemmissä ryhmissä kyetään paremmin turvaamaan myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus osoitimme vaihtoehtobudjetissamme lisää määrärahoja juuri ryhmäkokojen pienentämiseen ryhmäkoot ovat uhka jo varhaiskasvatuksessa on ilmiselvää että jos käsipareista on pulaa ei varhaiskasvatuksen tavoitteiden täyttäminen ole mahdollista ei ole mitään hokkuspokkustemppuja koulumenestykseen vaikuttaa koululaisen sekä fyysinen että henkinen hyvinvointi tiedostaen perussuomalaisten eduskuntaryhmä osoitti lisärahoitusta jo omassa vaihtoehtobudjetissaan vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukemiseen arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat huolissaan myös ammatillisen koulutuksen tilasta ja tulevaisuudesta viime vuonna rahoituksesta leikattiin noin kolmetoista prosenttia ammatillisen koulutuksen uudistus on hurjan tärkeä hanke meitä arveluttaa kuinka näin mittavan uudistuksen läpivieminen onnistuu nykyisillä resursseilla ilman että opetus ja oppilaat kärsivät lähiopetuksesta säästäminen on vaarallinen polku erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten näkökulmasta ammatillisen koulun uudistuksissa yrityksillä on suuri vastuu harjoittelupaikkojen järjestäjinä tästä voi erityisesti tietyillä koulutusaloilla aiheutua vakavia ongelmia perussuomalaiset ajavat kautta linjan alueellista tasa arvoa tämä pätee myös koulutuspolitiikkaan alueet eivät saa eriarvoistua koulutuksen keskittämisen seurauksena esimerkiksi pienempien pitäjien lukioita ollaan ajamassa umpikujaan miten koulutuksellinen tasa arvo toteutuu kun osalla nuoristamme lähilukio on saavuttamattomissa lukiouudistus ja korkeakoulujen valintakoejärjestelmän uudistaminen ovat polttavia kysymyksiä koulutuksellisen tasa arvon näkökulmasta koulutusjärjestelmämme on perinteisesti ollut maamme kultakaivos se on korkean sivistystason ohella mahdollistanut talouden kehityksen yksilön silmissä se on ollut väylä suomalaiseen unelmaan ja tahdolla on voinut saavuttaa opiskelemalla paremman elämän perhetaustasta riippumatta ryysyistä rikkauksiin koulut ovat myös yhteisöllisyyden ja osallistumisen kannalta tärkeitä koulu on tarjonnut monelle lapselle ja ja nuorelle tärkeyden tunteen sinua tarvitaan fiilingin sinua tarvitaan koulutuksen eri osa alueilta on leikattu vuosien saatossa liikaa ja tämä kehityskulku ei saa enää jatkua tässä on suomen ja suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuus sekä myös opettajien jaksamisen tila pelissä terveisiä parilta opettajalta myös he katsovat tätä niin kuin monet muutkin sadat ja tuhannet opettajat ja oppilaat ja ja vanhemmat nimittäin semmoiset terveiset että sosiaalityötä tulee opettajan tehtävään nykyään hyvin paljon kuuluuko myös se heidän toimenkuvaansa edellä olevan perusteella edellä olevan perusteella arvoisa puhemies ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten kannatamme nyt tehtyä ehdotusta epäluottamuslauseen antamisesta hallitukselle kiitos

arvoisa puhemies tämä hallitus ei ole kuunnellut opettajien hätähuutoa maamme koulutuksen tilasta tässäkin keskustelussa pääministeripuolue vähätteli opettajien huolia joten siksi haluan antaa ensin ääneni heille opettajat niin kouluissa kuin päiväkodeissa ovat ahdingossa aika ei riitä lisääntyvään työmäärään millään ja uupumus uhkaa monia palkka ei myöskään vastaa tehtyä työtä ja on aivan liian alhainen opettajat ovat aivan äärirajoilla todella moni harkitsee alanvaihtoa itse vaihdankin alaa sillä olen kyllästynyt nykymenoon luokkakoot ovat kasvaneet enemmän levottomuutta oppilaat saavat vähemmän omalle tasolleen sopivaa oppiaineen eriyttämistä ja erityisapua mikä johtaa oppitulosten ja itsetunnon heikkenemiseen joka vuosi useamman nuoren kanssa mietitään voiko hän aloittaa lukio opinnot perheen heikon taloudellisen tilanteen takia näin siis miettivät suomen opettajat ja lastenhoitajat tänä päivänä tässä maassa jossa on sata vuotta rakennettu hyvinvointia koulutuksen varaan tämä on hätähuuto ja sitä on hallituksenkin kuunneltava hallituksen kovien koulutusleikkausten lisäksi opettajien jaksamista nakertavat myös kiky leikkaukset tänään on helsingin yliopistossa historiallinen lakko opettajat ja professorit protestoivat paitsi palkkaneuvottelujen tilaa myös hallituksen politiikkaa satojen miljoonien eurojen leikkausten irtisanomisten ja yliopistojen autonomian nakertamisen seurauksia tämän hallituksen koulutuspolitiikka on ollut täysi fiasko nyt on hallituksenkin vihdoin aika herätä koulutuksesta leikkaaminen ei ole uudistamista se on selän kääntämistä maamme tulevaisuudelle ja lapsillemme arvoisa puhemies suomi on noussut köyhyydestä panostamalla koulutukseen ja tasa arvoon koulutusasteen nostaminen on ollut suomen koulutuspolitiikan pitkä linja aina tähän hallitukseen saakka aivan niin kuin sdp ryhmäpuheenvuorossaan sanoi sen pitäisi olla tavoite tänäkin päivänä mutta se ei ole tavoite tälle hallitukselle hallitus on leikannut tavalla joka murentaa tasa arvoisen oppimispolun perustaa lapsiasiavaltuutetun mukaan voimme puhua jo rakenteellisesta välinpitämättömyydestä hallitus tekee lasten luokkayhteiskuntaa silmiemme edessä vihreät hyväksy koulutuksen eriarvoistumista hyvä oppimispolku kuuluu jokaiselle lapselle asiantuntijat ovat kritisoineet erityisesti hallituksen päätöstä lopettaa lasten tasa arvoinen oikeus päivähoitoon on julmaa jakaa lapsia kahteen kastiin vanhempien työtilanteen perusteella se tuo osalle lapsista ja heidän vanhemmilleen häpeäleiman ja se osuu pahiten kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin juuri heihin jotka tarvitsevat oppimispolullaan eniten tukea tämä häpeällinen leikkaus on peruttava ja lasten eriarvoistumisen kehitys on käännettävä koulutusta on vihdoin alettava kehittämään lasten omista lähtökohdista arvoisa puhemies vihreät eilen oman esityksensä lasten luokkayhteiskunnan torjumiseksi ja tasa arvoisen oppimispolun vahvistamiseksi siinä keskeisiä avauksia olivat kaksivuotinen esiopetus jo viisi vuotiaista alkaen peruskoulun tuntimäärän lisääminen oppivelvollisuuden jatkaminen toiselle asteelle sekä maksuttomuus varhaiskasvatukseen ensin ja seuraavaksi siitä alaspäin sekä toisen asteen opiskelun maksuttomuus tavoitteeksi on asetettava se että jokainen nuori suorittaa laadukkaan vähintään toisen asteen tutkinnon ja tähän päästään sillä että autetaan nuoria aivan siellä oppimispolun alussa jotta kukaan ei jää matkan varrella syrjään ensiaskel tässä muutoksessa on kuitenkin sipilän hallituksen leikkausten peruminen opettajien ääntä on kuunneltava olosuhteet on ensin laitettava kuntoon päiväkoteihin kouluihin ja toiselle asteelle tarvitaan enemmän opettajia ja lastenhoitajia hyvät opetustilat riittävä erityisopetuksen ja ja opinto ohjauksen tuki sekä pienemmät ryhmäkoot tämä oppimispolun on rapautunut ja se on ensin laitettava kuntoon mutta mitä tekee hallitus esimerkiksi kokoomus ei opetusministeripuolueena voi väittää muuttavansa koulutuspolitiikkansa suuntaa ellei se ensin ole valmis edes korjaamaan sitä mitä se on itse rikkonut tehdyt virheet on ensin myönnettävä ne on myönnettävä jotta ne voidaan korjata jos niitä ei myönnetä niin ei päästä edes korjaamaan osassa koulutusasteita leikkaukset vain syvenevät monissa amiksen oppilaitoksissa pääomia edelleen syödään jolloin opetuksen määrä supistuu entisestään koulupudokkuus voi olla opiskelijan oma vika niin kuin kokoomus ryhmäpuheenvuorossaan antoi ymmärtää jos edes opettajaa ei opetuksessa pääse näkemään tarpeeksi hokkuspokkustemput eivät nyt riitä pysyvän rahoituksen leikkausta ei korvaa kymmenen kertaa pienempi hankerahalla annettu laastari arvoisa puhemies tarvitaan siis iso suunnanmuutos ja siihen tämä hallitus ei kykene me voimme panostaa koulutukseen se on arvovalinta ja siksi kannatan edustaja aallon tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle sillä suomalaiset ja lapsemme ansaitsevat parempaa he ansaitsevat toivoa tulevaisuudesta he ansaitsevat koulutuksen johon panostetaan

arvoisa puhemies pääministerit ja presidentit ovat kertoneet meille suomalaisille jo pienestä pitäen että juuri sinusta voi tulla mitä vain lukemattomia juhlapuheita on pidetty tänäänkin suomesta maana jossa putkimiehen tyttärestä voi tulla valtiotieteiden tohtori ja professoriäidin pojasta lähihoitaja totuus on kuitenkin se että vanhempien koulutustausta jo aikaisemmin on vaikuttanut nuorten valintoihin ja oppimistuloksiin myös täällä koulutuksen mallimaassa suomalaisen koulutuksen eriarvoistumiskehitys ei siis ole alkanut tämän hallituksen myötä mutta tämä kehitys on nyt voimistumassa koulutusleikkausten jälkeen on selvää ettei kehitys tämän hallituksen myötä tule kääntymään oppimistulokset ovat suomessa heikentyneet ja sukupuolten väliset sekä alueelliset erot kasvaneet

ja oppimistulosten välinen yhteys on kasvanut erityisen nopeasti selitys tälle ilmiölle ei tutkijoiden mukaan ole löydettävissä koulujen seinien sisältä vaan koulutuksen eriarvoistuminen on osoitus yhteiskunnan eriarvoistumisesta tämän kehityksen kääntämiseksi vasemmisto haluaa nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja lopettaa eriarvoistavat käytännöt edistää alueellista tasa arvoa ja turvata aidosti

arvoisa puhemies vasemmistoliitto tulee taistelemaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi kunnes se on toteutunut jokaisessa kunnassa ja jokaisen lapsen kohdalla osallistumisasteen nostamiseksi haluamme myös siirtyä kaksivuotiseen esikouluun sekä laajentaa maksutonta varhaiskasvatusta kolme ja neljä vuotiaille lasten yhdenvertaisuuteen vaikuttaa myös päivähoitobisneksen kasvu suomessa ennen yksityiset päiväkodit olivat lähinnä pieniä yhdistyksiä ja säätiöitä mutta nyt isot voittoa tavoittelevat kotimaiset ja kansainväliset kaupalliset ketjut valtaavat vauhdilla alaa peruskoulun ja yleishyödyllisyyttä pidetään suomessa itsestäänselvyytenä mutta varhaiskasvatuksen osalta olemme saaneet lukea suomen ensimmäisistä päiväkotimiljonääreistä vasemmisto haluaa ohjata lasten varhaiskasvatukseen kerätyt verot lapsiin pääomasijoittajien miljoonavoittojen sijaan esitämme siksi että voitontavoittelun kielto perusopetuksen tavoin laajennetaan myös varhaiskasvatukseen arvoisa puhemies lähikouluperiaatteen vahvistaminen on tapa puuttua alueelliseen eriarvoistumiseen lisäresursseja on suunnattava niille alueille joilla tuen tarve on suurin ja on huolehdittava siitä ettei esimerkiksi painotettujen erikoisluokkien tarjonta keskity vain tiettyihin kouluihin myös lähipäiväkodin merkitys on tunnustettava olen viimeisen viikon aikana keskustellut kahden eri ihmisen kanssa töihin paluu lykkääntyy koska päivähoitopaikka on osoitettu niin kauas perheen kodista lähipäiväkodin kautta varhaiskasvatuksesta tulee osa koulupolkua ja koulun aloittaminen on lapselle helpompaa lähipäiväkoti vahvistaa lähikouluperiaatetta joka on keskeisessä roolissa taistelussa koulutuksen eriarvoistumista vastaan lopuksi arvoisa puhemies liian korkeat opiskelukustannukset muodostavat ongelman opintojen etenemiselle yhä useammalle suomalaiselle nuorelle nuorisobarometrin tuoreiden ennakkotietojen mukaan joka neljäs toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä nuorista on ilmoittanut syyksi sen että rahan puute on vaikuttanut opintojen etenemiseen hyvät kansanedustajakollegat meidän on pystyttävä tätä parempaan suomalaiset nuoret ansaitsevat politiikkaa jolla todellakin turvataan kaikkien yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet muuten pääministerien ja presidenttien lupauksesta siitä että juuri sinusta voi tulla mitä vain tulee vain juhlapuheissa esiintyvä tyhjä fraasi jota yhteiskunta ei pystynyt lunastamaan siksi kannatan edustaja aallon tekemää epäluottamuslausetta

yhdenvertainen koulutus on vaikeuksissa ongelmatkin ovat tiedossa nyt tarvitaan määrätietietoisia toimenpiteitä koulutuksellisen tasa arvon ylläpitämiseksi laadukas varhaiskasvatus luo perustan elinikäiselle oppimiselle ja lasten yhdenvertaisille edellytyksille siksi hallituksen tekemä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen suurentaminen oli vastuutonta todella vastuutonta hallituksen perhevapaauudistusfloppi vain pahentaa tilannetta että perhevapaauudistuksen yhteydessä jokaiselle kolmivuotiaalle lapselle tulisi antaa oikeus neljään tuntiin

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että perheet kokevat oman lähipäiväkodin ja

tämä lisää asukkaiden kiintymistä omaan asuinalueeseen ja lisää yhteisöllisyyttä eriarvoisuus kasvaa jos tietyt perheet valitsevat oman lähipäiväkodin ja lähikoulun sijasta toisen päiväkodin ja koulun lapsilleen valtion ja kuntien tulisi määrätietoisesti panostaa positiiviseen erityiskohteluun ja kunnat voivat kaavoitus ja asuntopolitiikan kautta vahvistaa lähipäiväkoteja ja lähikouluja ammatillisen koulutuksen uudistus ei saa lisätä epätasa arvoa esimerkiksi lähiopetus ja opinto ohjaus on turvattava opinto ohjaus on entistä tärkeämpää kaikilla koulutusasteilla siksi on hyvä että hallituksen luonnos lukiolaiksi sisältää enemmän opinto ohjausta emme kuitenkaan näe että nuoret jotka kamppailevat monien ongelmien kanssa välttämättä hyötyvät oppivelvollisuuden pidentämisestä mielenterveys ja elämänhallintaongelmista kärsivät tarvitsevat heille itselleen räätälöityjä tukitoimenpiteitä esimerkiksi apua oman asunnon hankkimiseen tai pääsyä terapiaan sen sijaan tuemme esimerkiksi kymppiluokkaa työpajoja ja työkokeiluja jos ja nyt minä tulevat hallitukset päättävät toisen asteen maksuttomuudesta on siihen ehdottomasti löydettävä uutta rahaa muusta koulutuksesta ei voi säästää tämän takia

arvoisa puhemies perheiden sosioekonominen tausta vaikuttaa lasten oppimistuloksiin ja koulutusvalintoihin koulutuksellisen tasa arvon turvaaminen edellyttää riittäviä resursseja ja hyvää lainsäädäntöä mutta tämä ei pelkästään riitä meidän pitää luoda jälleen sellainen ilmapiiri jossa koulutus koetaan mahdollisuutena ja väylänä parempaan elämään siinä meillä kaikilla on vastuu yhdymme vihreiden tekemään epäluottamuslause esitykseen

arvoisa rouva puhemies suomalaiset ovat menneinä vuosikymmeninä saaneet nauttia kansainvälisesti mitattuna korkealaatuisesta ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakoulutuksesta suomalaiseen osaamiseen on voinut luottaa mutta miten on tulevaisuudessa hallituksen tekemien koulutusleikkausten myötä yhä suurempi osa koulutuksesta toteutetaan omaehtoisena verkko opiskeluna ja tämä ei voi olla vaikuttamatta osaamiseen etenkään vahvoja käytännön taitoja vaativilla aloilla kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy välikysymyksen huoliin joita on esitelty mutta erityisesti nostamme esille lähi ja pienryhmäopetuksen vähentymisen niin ammatilliseen kuin korkeakoulutukseen tehtyjen leikkausten myötä ei ole ihme että moni opiskelija menettää motivaationsa ja putoaa koulutuskelkasta kesken matkan tässä on kysymys sukupolvien välisestä tasa arvosta nuorilla ikäluokilla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen koulutus luo pohjan suomen menestymiselle kun koulutuksen laadusta tingitään tingitään myöskin osaamisesta laadukkaan koulutuksen saaneet osaavat työntekijät ovat korvaamattoman tärkeitä elinkeinoelämälle ja maamme kilpailukyvylle ammatillisen koulutuksen säästöt ovat johtamassa myös alueelliseen epätasa arvoistumiseen maaseudun elinvoiman kannalta on tuhoisaa että koulutuspaikkoja vähennetään ja opetuspisteitä suljetaan pienimmiltä paikkakunnilta arvoisa puhemies koulutuksen tasa arvo lähtee laadukkaasta varhaiskasvatuksesta opetusministeri on voimakkaasti profiloitunut sen puolestapuhujana että pienistä lapsista yhä useampi siirtyisi kotihoidosta kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin samanaikaisesti tämä hallitus on heikentänyt varhaiskasvatuksen laatua kasvattamalla jo ennestään suuria varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat kertoneet julkisuudessa päiväkotiarjen karusta todellisuudesta mielestäni on kasvatusalan ammattilaiselta voimakkaasti sanottu että ei itse toisi lastaan hoitoon päiväkotiin jossa työskentelee näin totesi lastentarhanopettaja pääkaupunkiseudulta tämä hätähuuto lasten puolesta on kuultava nyt kristillisdemokraatit ovat alusta asti vastustaneet varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen suurentamista olemme sitkeästi jokaisessa vaihtoehtobudjetissa tällä kaudella esittäneet lisärahaa ryhmäkokojen pienentämiseen vahva kantamme on että liian suuret lapsiryhmät vievät osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan mahdollisuudet kohdata ja huomioida lapsi tavalla jota jokainen lapsi tarvitsee kehityksensä ja oppimisensa tueksi esimerkiksi ruotsissa varhaiskasvatusryhmät ovat kaikissa ikäryhmissä kymmenen lasta pienemmät kuin suomessa mitkä ovat suurissa ja hallitsemattomissa lapsiryhmissä vietettyjen vuosien vaikutukset lasten myöhempään koulumenestykseen ja ihmissuhteisiin kasvatammeko näin aikuisen huomiota vaille jääneiden käytöshäiriöisten sukupolvea kuinka moni erityistä tukea tarvitseva lapsi jää kokonaan jalkoihin suuressa lapsijoukossa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen tehdyt säästöt nakertavat tulevaisuuden sukupolven hyvinvoinnin perustaa tätä kristillisdemokraatit eivät voi hyväksyä kristillisdemokraatit kehottavat hallitusta myös ripeästi korjaamaan säätiöiden ja rekisteröityjen yhdistysten ylläpitämien peruskoulujen kuten kristillisten koulujen perusteettomasti leikatut kotikuntakorvaukset

arvoisa puhemies hyvinvointiyhteiskuntamme tärkeimmät palvelut kuten tänään keskustelussa oleva lastemme ja nuortemme koulutus edellyttävät korkeaa työllisyysastetta ja tämän hallituksen iso kuva ja tarina liittyy siihen että suomen suunta on saatu käännettyä kun aloitimme työmme niin työllisyysaste oli matalalla työttömyys nousi ja suomi oli velkaantunut pahasti ja se edellytti tietysti niitä vaikeita säästöpäätöksiä joita myös edellinen hallitus jossa kaikki oppositiopuolueetkin ovat olleet mukana on joutunut tekemään mutta se mitä voimme sanoa tästä hetkestä nyt on se että suomessa talous kasvaa työllisyys nousee ja sitä kautta saamme myös niitä verotuloja joiden ansiosta voimme täällä keskustella tulevaisuuden uusista koulutuspanostuksista ja lastemme koulutuksen määrätietoisesta kehittämisestä täällä nousi esiin hyviä ehdotuksia ja esimerkkejä siitä millä tavalla suomalaista koulutusjärjestelmää voidaan kehittää itse asiassa merkittävä osa niistä onkin jo työn alla ja tekeillä tämän hallituksen ohjelmaan kirjattiin vaikeista olosuhteista huolimatta tavoitteeksi koulutus ja osaamistason nostaminen eikä suomella mitään muuta strategiaa tulevaisuudelle voikaan olla mitä nyt on ryhdytty tekemään on se että meillä käytännössä uudistetaan koulutuksen rakenteita kaikilla asteilla lähtien sieltä tärkeästä merkityksellisestä tutkimuksestakin kumpuavasta varhaiskasvatuksesta varhaiskasvatusmaksuja alennettiin tämän vuoden alusta uusi varhaiskasvatuslaki on lausunnoilla ja siinä panostetaan entisestään henkilöstöön koska he ovat sen laadun tärkein tae ja myöskin lapsen edun ensisijaisuuteen myöskin opettajankoulutus joka on koulutusjärjestelmämme kivijalka tällä hetkellä uudistuu voimakkaasti ja siihen on panostettu myös rahallisesti merkittäviä summia yli kymmeneen vuoteen vastaavaa koulutuspanostusta opettajankoulutukseen ei ole tehty uudet opetussuunnitelmat ovat käytössä niitä tuetaan muun muassa tutoropettajamallilla ammatillisen koulutuksen reformi astui tämän vuoden alusta voimaan se on suurin koulutusuudistus kahteen vuosikymmeneen sitä toimeenpannaan ja tukea tarvitaan sinne kentälle myöskin tukea täältä eduskunnasta että ammatillinen koulutus uudistuu uuteen aikaan ja vastaa entistä paremmin osaajatarpeisiin lukiolaki on parhaillaan lausunnoilla se tuo henkilökohtaisempaa tukea

jonka mukaan suomi nostaa koulutustasoa niin että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä nuorista aikuisista vähintään joka toinen eli viisikymmentä prosenttia olisi suorittanut korkeakoulututkinnon se vaatii meiltä ponnisteluja mutta siinä ollaan jo pitkällä ja visiotyötä viedään tämän kevään aikana yhdessä korkeakoulujen kanssa määrätietoisesti eteenpäin

riitä kuin se että jokaisella lapsella taustasta riippumatta on tasa arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja oman elämänsä kehittämiseen ja suuntaan tässä maassa
ja sitten pääministeri sipilä enintään viisi minuuttia

suomi tunnetaan maailmalla korkeatasoisesta ja tasa arvoisesta koulutuksesta koulutus nousee esiin joka kerta kun tapaan kansainvälisiä kollegoitani eri puolilla maailmaa esimerkiksi kolumbiassa meksikossa intiassa kiinassa viimeksi etelä koreassa

hallituksessa keskitymme keskitymme osaltamme oikeisiin asioihin ja teemme sen eteenpäinvievällä tavalla hyvän koulutusjärjestelmän ylläpito vaatii myös sitä että julkinen talous on terveellä pohjalla tämä hallitus on taittanut velkasuhteen ja velkaantuminen loppuu suunnitelman mukaisesti valtion lisäksi myös kunnilla on merkittävä osa koulutuksen kehittämisessä suurin osa välikysymyksen esittäjistä oli tekemässä viime kaudella suurinta leikkausta peruskoulutukseen koko vuosikymmenellä tämän hallituksen aikana kuntien mahdollisuuksia panostaa koulutukseen on se että valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on ollut kuntataloutta vahvistava tämä on merkittävä ero edelliseen hallitukseen verrattuna lisäksi tällä kaudella suomen talous on kääntynyt vahvaan kasvuun se osaltaan vahvistaa myös kuntataloutta ja

kouluttautua uudelleen tai täydentää koulutustaan seuraavan kymmenen vuoden aikana meillä ei ole missään reservissä tuollaista määrää opiskelupaikkoja eikä meillä ole varaa pitää poissa työelämästä pitkään noin isoa määrää työikäistä väestöä tehtävä täytyy siis hoitaa jotenkin aivan uudella tavalla keskustelimme eilen täällä tulevaisuusselonteosta kävimme hyvän keskustelun työelämän ja osaamisen muutoksista ja vaatimuksista siitä miten niitä seuraavan vuosikymmenen aikana täytyisi muuttaa olemme hyvin yksimielisiä siitä että muutokseen on muutokseen on vastattava yhdessä ja suomen on oltava osaamisen eturintamassa meidän pitää ajatella täysin uusiksi se miten ymmärrämme osaamisen koulutuksen ja työn tekemisen vahva peruskoulutus ja laaja yleissivistys muodostavat jatkossakin kestävän pohjan ammatilliselle osaamiselle ja korkeakoulutukselle

olen samaa mieltä useassa puheenvuorossa esiin nostetusta huolesta kuudestasadastakahdestakymmenestätuhannesta pelkästään peruskoulun varassa olevasta suomalaisesta heidän työllisyysasteensa on noin neljäkymmentäkolme prosenttia tähän on vastattu ammatillisen koulutuksen lisäpaikoilla samoin ammatillisen koulutuksen reformilla ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen onkin vähentynyt ja yhä useampi jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen no
niin ja nyt sitten käynnistämme debatin jotka haluavat varata debattipuheenvuoron pyydän nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta ja debatit perinteiseen tapaan aloitetaan heistä jotka pitivät ryhmäpuheenvuoron he saavat tässä alussa kahden minuutin puheenvuoron sen jälkeen siirrymme yhden minuutin mittaisiin puheenvuoroihin

arvoisa puhemies jokaisen lapsen pitää saada samat mahdollisuudet edetä opintiellä tästä me olemme olleet tässä salissa yhtä mieltä se on tasa arvoisen koulutusjärjestelmän perusasia keskusta on esittänyt pienten lasten koulua keinoksi kitkeä osaamiseroja heti koulutaipaleen alusta tarvittaessa lapselle on siis annettava enemmän aikaa oppia ja koulun alkutaipaleen pitää tarvittaessa joustaa lapsen mukaan tavoitteena on että osaamiserot eivät kasva vaan ne saadaan kavennettua toisen luokan loppuun mennessä minä tervehdin ilolla myös muita puheenvuoroja joissa esitettiin vaihtoehtoja koulutaipaleen alun kehittämiseen oppimisen pitäisi olla iloinen asia eikä kenelläkään ole sen suurempaa iloa kuin pienellä lapsella koulusta pitääkin saada turvallinen ja mukava paikka jossa oppiminen on helppoa ja siihen saa tarvittaessa tukea minä olen hiukan huolissani siitä että koulunkäynti nähdään monesti enemmän velvollisuutena ja pakkona kuin ilonaiheena tähän meillä pitäisi löytää yhteisiä keinoja miten ratkaista tämä tilanne paras motivointi ja ilo kouluun uudelleen

arvoisa puhemies koulutuspolitiikka on pitkäjänteistä ja siksi meidän tulee katsoa yhdessä myös koulutusta pitkän aikajänteen kautta niin kuin sosiaalidemokraattien pilvi torsti omassa puheenvuorossaan varsin ansiokkaasti toi esille mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä että otamme huomioon myös ne lähtökohdat mistä olemme lähteneet liikenteeseen ja tunnistamme ne virheet joita olemme aikaisemmin tehneet reformeja on välttämätöntä tehdä silloin kun valittu malli ei toimi on tärkeää myös että jatkossa kykenisimme panostamaan kansantaloudestamme yhä suuremman osan koulutukseen on tärkeää turvata korkea koulutustaso jatkossakin pyrkiä niihin tavoitteisiin että korkeakoulutettujen määrä suomessa jatkossa lisääntyy toivonkin että nyt kuntatalouden parannuttua myös kunnat kiinnittävät huomiota koulupalvelupanostuksiin toivon että koulutuskeskustelu jatkuu eduskunnassa muunkin kuin välikysymyskeskustelujen kautta on tärkeää löytää ratkaisuja on tärkeää löytää ne tulevaisuuden polut meidän lapsille ja nuorille jotta myöskin meidän tulevaisuutemme näyttää hivenen paremmalta

arvoisa puhemies viime keväänä hämäläislukiosta ylioppilaaksi kirjoittanut nainen kertoo ylellä tänään että hän joutui toisinaan odottamaan äitinsä ja isänsä palkkapäivää parikin viikkoa saadakseen tarvitsemansa koulukirjat ikävin muisto jäi lukion alussa olleesta kielitunnista viittasin että ei ole kirjaa opettaja sanoi että ilman kirjaa ei ole seuraavalle tunnille mitään asiaa siitä tuli sellainen olo että kiva kun nolasit minut koko luokan edessä hän kertoo hieman häpesin siinä tilanteessa kun tuntui että on yksin ongelmansa kanssa

arvoisa ministeri te vastaatte koulutuksesta sivistyksestä ja tutkimuksesta meillä on nyt roope uusitalon johdolla maan parhaiden taloustutkijoiden arvio siinä pidetään keskeisimpänä koulutuskysymyksenä toisen asteen koulutuksen suorittamista ja esitetään keinona vakavasti harkittavaksi oppivelvollisuuden laajentamista roope uusitalo ja hanna virtanen etlasta ovat selvittäneet asiaa raportissa kattavasti myös kansainvälisesti suomi vertautuu tällä hetkellä oppivelvollisuuden pituudessa sellaisiin maihin kuin esimerkiksi unkari uusitalo on myös todennut että häntä hieman hävettää kuinka viisi vuotta sitten he lähinnä tutkivat kustannuksia nyt he ovat tutkineet myös oppivelvollisuuden vaikutuksia ja päätyneet sen takia näihin suosituksiin kysynkin ministeri mitä muita todisteita te vielä tarvitsette ja odotatte tämän tutkija arvion jälkeen eikö nyt olisi aika varmistaa maksuton lukio ja ammatillinen koulutus kaikille ja varmistaa että tällaisia häpeän hetkiä kuin tämä hämäläisestä lukiosta valmistunut nuori nainen kuvasi ei oikeasti kenenkään enää tarvitsisi kokea

puhemies ruotsista kuuluu järkyttäviä viestejä siitä kuinka opettajien työajasta lähes puolet menee muuhun kuin varsinaiseen opetustyöhön ja tällainen salakavala tauti on levinnyt myös suomeen erilaiset hankkeet projektit raportoinnit ja arvioinnit vievät yhä enemmän opettajien työaikaa tällaiset tulisi karsia vain kaikkein välttämättömimpään ja turvata opettajille ja mahdollisuus tehdä sitä työtä mihin he ovat saaneet koulutuksensa ja missä he ovat maailman parhaita sininen puolue on tulevaisuuden liike joka toimii ratkaisukeskeisesti vaadimme ylioppilaskirjoitusten maksuttomuutta ja toimia lukiokirjakustannusten ratkaisemiseksi saimme myös ajetuksi läpi kielikokeilulain jonka nojalla on mahdollista opiskella ruotsin asemesta jotain muuta kieltä edustaja arhinmäki monessa kunnassa te vanhat puolueet te mukaan lukien käytätte valtaa ja olette vanhojen asenteidenne vankeja toimitusoppositio on räksyttänyt täällä kuinka hallitus on epäonnistunut kaikessa koulutuspolitiikkaan liittyvässä te olitte viimeksi hallituksessa missä te onnistuitte itse viime vaalikaudella

arvoisa puhemies koulutusjärjestelmä tekee suomessa valtavasti tasa arvotyötä kouluissa tytöt ja pojat ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla koulu on onnistunut jos kaikilla on yhtä hyvät mahdollisuudet pärjätä perhetaustasta huolimatta järjestelmämme toimii jos asuinpaikka ei muodostu kouluttautumisen esteeksi tai aseta opetustarjonnan tai opetuksen laadun perusteella oppilaita eriarvoiseen asemaan jo useamman vaalikauden kestäneet koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat heikentäneet juuri niiden oppilaiden menestysmahdollisuuksia joilla on muutenkin vaikeuksia opiskelun kanssa resurssipulan heikentäessä heikentäessä opetusta putoavat heikommat ensin kyydistä siitä perussuomalaiset ovat erittäin huolissaan toiset saavat valtavasti tukea ja kannustusta koulunkäyntiin kotoa käsin toiset eivät ollenkaan eivät yhtään koulutus periytyy tutkitusti ja perheen sosioekonominen asema heijastuu kouluttautumiseen tähän kehityskulkuun meidän on puututtava välittömästi odotan hallitukselta korjaavia toimia koulutuksellisen tasa arvon vahvistamiseksi mahdollisimman pian hallitus kerskuu talouskasvulla vaalikauden alussa tilannekuva oli vielä toinen nyt kun menee paremmin pitää investoida koulutuksen ja suomen tulevaisuuteen pelkät pienet korjausliikkeet eivät riitä kun koulutuksesta on leikattu niin paljon ja pitkään koulutusjärjestelmän pelastamiseksi tarvitaan kovia tekoja ministeri grahn laasonen luetteli pitkät tovit mitä edistyksiä on tehty ja tullaan tekemään mutta hyvin ohkaisesti niitä tehdään ne eivät riitä ne ovat pelkkiä laastareita

arvoisa puhemies tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku ja hallituksenkin pitäisi rehellisesti katsoa tätä tilannetta missä me elämme hallitus on itse tehnyt sellaisia leikkauksia joilla lisätään juuri alueellisia eroja oppimisessa ja itse vienyt esimerkiksi työttömien lapsilta täyden oikeuden päivähoitoon eli heikentänyt niitten lasten asemaa jotka eniten tukea tarvitsevat te olette kasvattamassa teoillanne oppimiseroja

on tietysti paljon kuntia joiden taloustilanne on haastava on viety kaikki hallituksen mahdollistamat leikkaukset läpi jos hallitus sanoo että ryhmäkokoja saa kasvattaa ja päivähoito oikeutta saa leikata niin kepun kuntapäättäjät leikkaavat aina päivähoito oikeudesta ja kasvattavat ryhmäkokoja tämä heikentää erityisesti itä ja pohjois suomen poikien oppimismahdollisuuksia oppimiserot vain kasvavat ja suomalaisnuoret eriarvoistuvat katsokaa peiliin suomen keskusta

että saadaan olosuhteet kuntoon ja hallituksen pitäisi myöntää että koulutusleikkaukset olivat virhe eli ryhmäkokoja pitää ensin pienentää pitää varmistaa että opettajia saadaan riittävästi jotta varhaiskasvatuslaki toimii sen jälkeen pitää miettiä miten autetaan erityistä tukevia tarvitsevia ja siksi vihreät ovat esittäneet esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi ja viisi vuotiaiden varhaiskasvatuksen maksuttomuutta mutta pitää myös muistaa että nämä pitää rakentaa sellaisen yhteisön päälle joka kykenee toimimaan jossa on työrauha ja lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat kokevat että he kykenevät työskentelemään eli perusasiat ovat nyt hukassa professori kari uusikyläkin on varoittanut että peruskoulua ja varhaiskasvatusta kehitetään nyt projektihankkeilla ja digihankkeilla mutta perustyölle ei anneta työrauhaa ja resursseja ne pitää saada

arvoisa puhemies kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa linjattiin että oppositiolla on eväät pahasti lopussa mutta kyllä minä sanoisin että kokoomuksella on eväät pahasti lopussa tai ainakin hukassa kun kuuntelee näitä puheenvuoroja kokoomus siis puolustaa tällä kaudella tehtyjä koulutusleikkauksia kertomalla kuinka paljon kokoomuksen johdolla leikattiin koulutuksesta viime kaudella sitten kokoomus pyytää oppositiota kertomaan kokoomukselle miksi ei kokoomuksen johdolla uudistettu koulutusta enempää viime kaudella ehkä teidän olisi syytä käydä näitä asioita läpi ihan siellä puoluetoimistolla tai teidän omissa kokoushuoneissanne

viime kaudella leikkaamalla vielä lisää koulutuksesta tällä kaudella ainoa puolue suomessa joka on siihen pystynyt arvoisa puhemies tässä ministeri grahn laasonen puhui varhaisen puuttumisen ja varhaiskasvatuksen merkityksestä ja mielestäni hallitus onkin tehnyt yhden ainoan hyvän ratkaisun varhaiskasvatuksen osalta ja se oli vaka maksujen alentaminen

mikä järki on kasvattaa ryhmäkokoja kun nimenomaan henkilöstön määrä ja henkilöstön jaksaminen suoraan määräävät sen miten laadukasta suomalainen varhaiskasvatus on

arvoisa puhemies värderade talman

todella paljon kun koulut ja sote palvelut tulevat olemaan eri hallintotasoilla tämä lisää epätasa arvoa kouluissamme miten hallitus aikoo pitää huolen siitä että perheet niiden tilanne ja tarpeet paremmin huomioidaan kokonaisuutena miten varmistetaan että maakuntauudistus ei vaaranna moniammatillista yhteistyötä kouluissa puhemies ministerit ovat puhuneet tänään paremmasta kuntataloudesta miksi ette samalla puhu maakuntauudistuksesta maakunnat nimittäin aloittavat toimintansa kaksituhattakaksikymmentä suurella budjettivajeella ainakin uudenmaan maakunta ettekö pääministeri sipilä usko että tulevaisuudessa joudutaan kattamaan tätä maakuntien vajetta siirtämällä määrärahoja kunnilta maakuntiin julkinen talous on kokonaisuus eikö vain ja soten menot sen kun kasvavat
rouva puhemies lasten hyvinvointi päiväkodeissa tulee turvata parantamalla niitä olosuhteita joissa laadukas varhaiskasvatus on ylipäätänsä mahdollista ylisuuret lapsiryhmät uuvuttavat yhtä lailla ne lapset kuin myöskin työntekijät tällä hetkellä erityisesti pääkaupunkiseudulla on valtava pula näistä päivähoidon ammattilaisista hallitus on tekemässä varhaiskasvatusuudistusta ja sen mukaan päiväkodeissa olisi tulevaisuudessa yliopistotaustaisia varhaiskasvatuksen opettajia lastentarhanopettajina ja sitten toisaalta olisi ammattikorkeakoulusta valmistuneita varhaiskasvatuksen sosionomeja tällä hetkellä kaksi kolmasosaa näistä päivähoidon ammattilaisista lastentarhanopettajista on sosionomitaustaisia ja vain yksi kolmasosa yliopistotaustaisia on pelätty että tämä uudistus entisestään tulee lisäämään tarvetta yliopistotaustaisille lastentarhanopettajille ja toisaalta pahentamaan sitä pulaa mikäli sitten nämä ammattikorkeakoulu taustaiset eivät ole enää päteviä näihin lastentarhanopettajan paikkoihin onko hallitus huomioinut tämän että jo tällä hetkellä on valtava pula näistä ammattilaisista ja tämä uudistus saattaa entisestään vain lisätä työntekijäpulaa ja toisaalta millä tavalla me ylipäätänsä tulemme varmistamaan sen että tulevaisuudessa lastentarhanopettajan ammatti on sellainen joka houkuttelee alalle nuoria jos meillä on ylisuuret lapsiryhmät joissa ei pysty toteuttamaan laadukasta ja oman etiikan mukaista varhaiskasvatusta niin on aivan selvää että nuoria ala ei tule enää kiinnostamaan mitä hallitus aikoo tehdä että tulevaisuudessa alalle on yhtä lailla tulijoita kuin on ollut aiempina vuosina

arvoisa puhemies tässä on hienoja asioita sanottu suomalaisen koulutuksen tarinasta niihin voi yhtyä ehkä vähemmän hienoa on se syyllisten etsiminen mihinkä tässäkin keskustelussa on taas valitettavasti päästy tämä keskustelu sen sijaan koulutuksen tilasta on kyllä valtavan tervetullutta jos siinä etsitään ratkaisuja ja katsotaan eteenpäin ja tulevaisuuteen väittäisin ja puolustan sillä tavalla vähän poikkeuksellisesti tuota edellistäkin hallitusta että vaikka siellä rajusti leikkasitte

ongelmat mitä me nyt näemme suomalaisessa perusopetuksessa ovat syntyneet jo ennen tätä hallitusta ja jopa jo ennen edellistä hallitusta ne muutokset ovat tapahtuneet suomalaisessa yhteiskunnassa levottomuus oppilaissa on kasvanut keskittymiskyvyn puute on suurempaa jopa lukemisessa on vaikeuksia vielä toisen asteen koulutuksessakin näihin kysymyksiin meidän pitää nyt yhdessä pystyä tässä salissa toivottavasti jopa jo tässä keskustelussa löytämään ratkaisut keskusta on omaa malliansa esitellyt mitä edustaja parviainen tuossa esitti ja kannustan myös muita puolueita samaan

kiitän edustaja puumalaa asiantuntevasta asiallisesta puheenvuorosta juuri juuri näin minunkin piti jonkun verran nyt raapaista tuohon kokoomuksen ryhmäpuheeseen koska se oli sillä tavalla röyhkeä aivan niin kuin edustaja andersson sanoi että edellistä hallitusta niin kuin ronkittiin todella

jättää sen kesken ja meillä on joka viides kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotias nuori vain peruskoulututkinnon varassa niin eihän siitä hyvä seuraa ministeri orpo ministeri grahn laasonen tarttukaa nyt tähän kokoomuksen vastustamaan oppivelvollisuusiän nostoon torjukaa harhaoppinne ja tulkaa tukemaan

arvoisa puhemies on todella hienoa että tämä koulutusvälikysymys nyt antaa meille mahdollisuuden todella keskittyä myös sisältöihin ja keskustella niistä oppivelvollisuusiän nostoa on todella esitetty nyt monelta monelta taholta tässä juuri lueskelin myös tätä taloustieteen arviointineuvoston raporttia ja siellä melko varovaisesti todetaan että että se saattaisi olla ratkaisu ongelmaan siitä saattaisi olla

pitkällä aikavälillä suurempia hyötyjä kuin kustannuksia oppivelvollisuusiän nosto on kuitenkin mekaaninen ratkaisu todella monisyiseen ongelmaan meidän yhteinen tavoitteemme on se että yhä useampi nuori suorittaisi vähintään toisen asteen koulutuksen mutta meidän pitäisi pohtia niitä ratkaisuja jotka luovat edellytyksiä suorittaa toinen aste ja vähentävät keskeyttämistä omasta mielestäni niiden edellytyksiä luodaan erityisesti peruskoulussa jollei sinä aikana niitä kyetä luomaan tarvitaan valmistavaa ja vahvistavaa opetusta joustava koulupolku on kannatettava on oikeastaan aika erikoista ajatella että alku ja loppuvuodesta syntyvät olisivat yhtä valmiita aloittamaan koulun tästä toivon lisää keskustelua

puhemies vihreät ovat esittäneet varhaiskasvatuksen aikaistamista pidentämistä kahdeksaantoista vuoteen käytännössä käytännössä siis halutaan pidentää jonkinlaista oppivelvollisuutta kolme viiva neljä vuotta maksaen kaksisataa miljoonaa euroa vuodessa kyllä kansalaisilta kysyisin ensinnäkin haluatko ylipäätään että touko aalto kasvattaa lapsesi punavihreät haluavat ylipäätään tehdä nämä ja lisäksi perua koulutusleikkaukset aktiivimallin purkaa kaikki indeksijäädytykset ryöstää sitran kassan palauttaa lomarahat hoitaa hoitajamitoituksen lisätä ilmastorahoitusta ja kehitysapua perua autoveron kevennykset muuttaa eu politiikan

arvoisa rouva puhemies jätän edustaja elon täysin epäasialliset puheet omaan arvoonsa kysynkin kysynkin aikooko hallitus laittaa monien kauniiden puheiden katteeksi lisää rahaa kevään kehysriihessä ja perua niitä tehtyjä koulutusleikkauksia jotka ovat vieneet näiltä kauniilta puheilta pohjaa ja johtaneet tilanteeseen jossa sukupuolten väliset oppimiserot ovat suomessa oecd maiden suurimmat perheen tulot asuinpaikka ja koulutustausta vaikuttavat yhä enemmän lasten koulutusmenestykseen joka kahdeksas poika ei osaa lukea kunnolla peruskoulun jälkeen ja kuusisataakaksikymmentätuhatta henkilöä on ilman toisen asteen koulutusta kun kuuntelee opetusministeriä jää vaikutelma että hallitus elää täysin toisenlaisessa todellisuudessa kuin muu suomi kun kuunteli kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroa jäi vaikutelma että ylimielisyys on sumentanut näkökyvyn ihmisten arkeen eivätkä korvatkaan kuuntele

viime vuosikymmenen aikana suomesta on kadonnut yli kuusisataatuhatta työpaikkaa joihin on riittänyt pelkkä perusasteen koulutus peruskoulun varassa olevien työllisyys onkin pudonnut niin että vain neljäkymmentä prosenttia heistä on töissä pelkän peruskoulun käyneet ovat töissä vain puolet työiästään perusasteen koulutuksen varassa suomessa on huikea määrä yli kuusisataatuhatta työikäistä ja edelleen jokaisesta ikäluokasta noin kymmenentuhannen nuoren opinnot päättyvät peruskouluun tämä on erittäin suuri yhteiskunnallinen ongelma ja onkin ihan välttämätöntä että me turvaamme jokaiselle nuorelle vähintään sen toisen asteen se riitä että meillä on näitä koulutuspaikkoja tarpeeksi vaan meidän pitää myöskin taata että se tutkinto tulee suoritetuksi todellakin tämä oppivelvollisuuden pidennys kattaen toisen asteen tutkinnon poistaisi samalla tämän ongelman näitten maksullisten oppimateriaalien osalta tällä hetkellä noin kolmesataa lukiolaista keskeyttää opinnot tai vaihtaa opiskelupaikkaa näiden kalliiden kustannusten takia minä todella toivon hallitus ettekö voisi nyt harkita tätä

puhemies edustaja elomaa otti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa esille ryhmäkokojen vaikutuksen oppimistuloksiin tämän lisäksi suurta huolta huolta kouluissa aiheuttaa erityisopetuksen kasvanut tarve erityisopetuksessa siirryttiin muutama vuosi sitten käytäntöön jossa oppilaiden tarvetta erityiseen tukeen arvioidaan vuosittain se on johtanut pienryhmien vähenemiseen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamiseen tavallisiin perusopetusryhmiin arvoisa puhemies ryhmäkoot ovat siis kasvaneet ja varsinkin poikien oppimisvaikeudet lisääntyneet kuntien joutuessa kamppailemaan kutistuvien opetusresurssien kanssa koko luokan opetus kärsii jos opettajan aika kuluu vaikeista ongelmista kärsivän erityisoppilaan auttamiseen se lisää opettajan kuormittumista ja johtaa lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin perussuomalaiset kiinnittivät tähänkin asiaan huomiota viime syksyn vaihtoehtobudjetissaan ja kysyn nyt opetusministeriltä mitä konkreettista hallitus aikoo tehdä korjatakseen erityisopetusresurssien vähyyteen liittyvän vakavan ongelman jonka seuraukset

näkyvät pahimmin vasta pitkällä aikavälillä
arvoisa rouva puhemies eriarvoistumisen syyt ovat syvällä ja ne ovat aika moninaiset ja niin kuin täällä keskustelussa on todettu tämä on todella meidän yhteinen asia kaikkien yhteinen asia että jatkamme hyvällä laadukkaalla koulutuksen tiellä suomessa alueelliset erot ovat suuret mutta hyviä tuloksia saadaan suurempien alueiden välillä myös kaupunkien sisällä ja tähänhän hallitus on puuttunut muun muassa lisärahoituksella koulujen eriytymisen ehkäisemiseksi ja opettajien täydennyskoulutuksella keskusta on esitellyt kolmen vuoden esiopetus ja pienten lasten koulu mallia ja näitä ratkaisuja toivon minäkin edustaja puumalan tavoin tähän keskusteluun hieman lisää tämä koulutaipaleen alun uudistus merkitsisi sitä että perustaidot tsekattaisiin kahden vuoden opiskelun toisen luokan jälkeen ja tämä myös tarkoittaisi joustavuutta koulutielle ikäerojen kaventamista edustaja multala peräänkuulutti alku ja loppuvuonna syntyneiden oppilaiden ikävaiheiden huomioon ottamista ja tämä malli ottaisi senkin huomioon

puhemies esitän kiteytetysti neljä konkreettista toimenpide ehdotusta ensinnäkin oppivelvollisuusiän ulottaminen toiselle asteelle johtaa siihen että nuoret eivät syrjäydy ja he pääsevät paremmin työmarkkinoille toiseksi meillä on kuusikymmentäyhdeksäntuhatta kuusikymmentäyhdeksäntuhatta sellaista nuorta aikuista jotka eivät ole koulutuksessa eivät ole töissä ja ovat vähän hennosti kiinni yhteiskunnassa näille pitää rakentaa ja pikaisesti sellainen tulevaisuuden polku tulevaisuuden ohjelma ja sitä pitäisi ruveta valmistelemaan ja heti kolmanneksi meillä on yli satatuhatta sellaista alle kolmekymmentä vuotiasta joilta puuttuu toisen asteen koulutus ja niin kuin pääministeri totesi heidän työllisyysasteensa on vain neljäkymmentä prosenttia meidän pitää jatkaa nuorten aikuisten osaamisen ohjelman kaltaista ohjelmaa ja lopuksi tämän työelämän murroksen kannalta on välttämätöntä että työssä olevien ihmisten ammattiosaamista kykyä vaihtaa työtä ja ja ammattia lisätään me tarvitsemme ison aikuiskoulutusreformin ennen kaikkea ammatillisen aikuiskoulutuksen reformin tähän maahan ja sen käynnistäminen pitäisi aloittaa heti

puhemies on kyllä todettava että kaikkea sitä kuulee kolme esimerkkiä te ministeri grahn laasonen totesitte kuinka te nyt satsaatte koulutukseen ensinnäkin te olette varmistaneet kaikella toiminnalla että tässä maassa on liian vähän aloituspaikkoja niin toiselle asteelle kuin korkeakoulutukseen isoin haaste on se että suomalaiset jäävät osaamistasossa jälkeen verrattuna muuhun maailmaan

maksuttomaksi ja tämä tuntuu olevan tälle hallitukselle selkeästi ideologinen kysymys vaikka asiantuntijat väittävät että perusteet niin monella tavalla vaativat tämän uudistuksen toteuttamista ja kolmanneksi en voi ymmärtää ministeri grahn laasonen miksi te kehtasitte tulla tänne saliin ja kertoa kuinka te nyt uudistatte varhaiskasvatuksen

joka olisi kaikkein tärkeintä sillä teillä ei ole siihen varaa mutta päätitte sentään että opettajien rakennetta muutetaan mikä on aika kallis remontti

arvoisa oppositio te voisitte kyllä myöntää sen tosiasian että tällä eduskuntakaudella on menty eteenpäin on paikattu sitä korjausvelkaa on tehty niitä uudistuksia jotka jäivät viime eduskuntakaudella tekemättä on panostettu koulutukseen eduskuntakaudella kun oli sosiaalidemokraattinen ministeri tehtiin vain säästöt ei uudistuksia suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta on myönteistä että torsoksi jäänyt varhaiskasvatuslaki saapuu pian eduskuntaan perusopetukseen on panostettu paljon oli puhetta ministeri kiurun aikana mutta peruskoulua ei silloin uudistettu lukio jäi täysin uudistamatta lukiolaki tulee eduskuntaan aivan hetken kuluttua ammatillinen uudistus oli ainut uudistus joka tuotiin eduskuntaan mutta se sitten itse kaadettiin nyt se on mennyt eteenpäin on todella arvokasta että uudistukset menevät eteenpäin ja ihmettelen kyllä nyt oppositiota ikään kuin olisitte itse kysyneet itseltänne kolkuttaako omatunto että te te olitte perusopetuksesta leikkaamassa mutta varjobudjetissa ei ole euroakaan pidän tärkeänä että perusopetukseen tämä hallitus panostaa se on varmin tapa taata se että jokainen nuori etenee vähintään

arvoisa puhemies hallitus on unohtanut erityislapset oajn puheenjohtaja olli luukkainen on ollut huolissaan siitä että kun pienryhmiä ja ja erityisryhmiä on purettu niin se tarkoittaa sitä että erityislapset on integroitu yleisopetuksen luokkaan eivätkä saa siellä sitä tukea mitä he tarvitsisivat ministeri otti kantaa siinä että tasa arvo on kaiken lähtökohta tämä ei ole tasa arvoa jos lapsi ei saa sitä tukea mitä hän tarvitsee

ei enää halua mennä kouluun haluaisin kysyä hallitukselta mitä te aiotte tehdä jotta suomessa aidosti tasa arvoinen opetus toteutuisi jotta suomessa aidosti kaikki lapset saisivat sitä tukea mitä he tarvitsevat oli se sitten tukea sosiaalisiin taitoihin tai oppimiseen

sen takia me annoimme kaikki puolueitten puheenjohtajat ennen vuoden kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleja lupauksen siitä että koulutuksesta ei leikata opetusministeri joka täällä jeesustelee omilla päätöksillään kertoo sen että hän vappupuheessaan totesi vappupuheessaan totesi että että tehdään arvovalinta ei leikata koulutuksesta pääministeri sipilä meillä on te te olette tehneet sellaisia leikkauksia joita te ette pysty korjaamaan se on selvä asia tehty mikä tehty mutta minä toivon että tartutte nyt siihen keskeiseen talouspoliittisen arviointineuvoston ratkaisuesitykseen jossa toinen aste tehdään maksuttomaksi meillä on paljon semmoisia perheitä joissa ei ole varaa maksaa niitä koulukirjoja se maksuttomuus varmistaa sen ettei yksikään niistä

professori jouni välijärvi joka valittiin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista koulutusvaikuttajaksi on todennut peruskoulun ei tarvitse olla kaikille yhdeksänvuotinen hitaammat voisivat opiskella pitempään ja nopeimmille voitaisiin raivata mahdollisuuksia edetä opinnoissaan ripeämmin vaikka etäkurssein näin myös toiselle asteelle siirtyminen olisi pehmeämpää minustakin tuon oppivelvollisuusiän noston sijasta pitäisi ehdottomasti miettiä näitä kohdennettuja toimia kuten opintojen ohjausta moniammatillisella tuella ja riittävää erityisopetusta saadaanko saadaanko niillä parempia tuloksia kuin sillä että myös hyvin toimeentulevien perheiden lapsille kustannettaisiin maksuttomat opiskeluvälineet ja kirjat minusta tämä ei ole hyvä idea tämä kaikille

puhemies ministeriaitiossa korvat heiluvat ja nenät kun tätä keskustelua käydään nimittäin se että viime aikana leikattiin koulutuksesta ei ole mikään uutinen mutta sen vuoksi annettiin nimenomaan koulutuslupaus että enää ei leikata ja itse olin siellä lavalla kun nykyiset hallituspuolueiden edustajat olivat antamassa koulutuslupausta josta tulikin koulutuspetos

minä ainakin muistan että rkp oli edellisessä hallituksessa ja siinä oli myös kokoomus ja me kaikki olemme vastuussa siitä mitä silloin tehtiin nyt on kyse siitä mitä tämä hallitus on tehnyt ja luulen että kansalaisia enemmän kiinnostaa se mitä tästä eteenpäin ja silloin haluaisin sanoa näin rkpn mielestä on niin että varhaiskasvatus on aivan ydinasemassa kun me ajattelemme suomalaisten ja suomalaisten lasten tulevaisuutta sen takia pitäisi panostaa varhaiskasvatukseen sen takia rkp on ehdottanut että jokaiselle kolme vuotiaalle lapselle olisi kaksikymmentä tuntia viikossa maksutonta varhaiskasvatusta ja subjektiivinen päivähoito oikeus pitäisi palauttaa millä tavalla

arvoisa puhemies tämä välikysymysasetelma on aseteltu niin että siinä asetetaan eri ikäryhmät hieman erilaiseen asemaan hieman ihmettelen sitä että oppositiota ei kiinnosta varttuneempien arvostettujen ikäihmisten koulutusmahdollisuudet ette ole puhuneet siitä sanaakaan onneksi tämä hallitus ja valtiovarainministeri ovat laittaneet vuonna kaksituhattakuusitoista liikkeelle auta hankkeen jossa tavoitteena on jalkauttaa oppimista jalkauttaa digimahdollisuuksia ikäihmisille tämä hanke on ollut nyt koekäytössä ja viides kolmatta ollaan saamassa tuloksia takaisin muistutan että neljännesmiljoona yli kuusikymmentäviisi vuotiaista ei ole koskaan käyttänyt internetiä yli kaksi miljoonaa suomalaista tarvitsee digitukea

puhemies en tiedä missä edustaja kiurun ja kokoomuksen korvat olivat kun edustaja ihalainen äsken juuri puhui tästä kaikenikäisten oppimisesta mutta arvoisa puhemies tämä välikysymys käsittelee koulutuksen tasa arvoa ehkä keskeisin koulutuksen tasa arvon epäkohta on se että melkein joka viides alle vuotias on vailla toisen asteen tutkintoa se tarkoittaa sitä että jokaisesta koululuokasta neljä tai viisi jää ilman toisen asteen tutkintoa vuotiasta satatuhatta on perusasteen varassa siinä on jokainen liikaa jos nuori jää perusasteen varaan niin polku elämässä on todella kivinen kun on katsottu mikä on se syy niin joka neljännellä joka lopettaa toisen asteen koulutuksen syynä on oppimateriaalien maksullisuus ja sen takia sdp on esittänyt että oppivelvollisuutta pidennettäisiin no mikä on hallituksen vastaus se kuultiin tänä aamuna kun ministeri sanoi jos rahat ei riitä koulutukseen ministeri grahn laasonen totesi siinä tilanteessa tietysti sosiaalitoimisto on se ensimmäinen osoite onko tämä teidän viestinne jos rahat eivät riitä koulutukseen menkää sosiaalitoimistoon
arvoisa puhemies tämän keskustelun aikana on tullut selväksi se että kokoomus ei ainakaan kuuntele niitä puheenvuoroja joita tässä salissa pidetään mutta tulee kyllä mieleen se kuunteletteko te edes niitä viestejä joka päivä opettajilta saamme lastentarhanopettajilta koulunopettajilta lastenhoitajilta he kertovat meille siitä että he eivät voi tehdä työtään teidän läpiviemienne leik kausten takia opettajat tutkijat jopa viime viikolla lapsiasiainvaltuutettu sanoivat että teidän läpiviemienne varhaiskasvatusheikennysten takia lapset tässä maassa eriarvoistuvat ja heikennykset osuvat kaikista pahiten juuri niihin kaikista heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin tätä te ette kuuntele tätä te ette korjaa ja tästä te ette ole missään vaiheessa kantaneet mitään vastuuta juuri te olette kasvattamassa tässä maassa oppimiseroja ja juuri te olette tällä hetkellä luomassa lasten luokkayhteiskuntaa vihreät haluavat ottaa askeleita eteenpäin mutta on aika vaikea ottaa askeleita eteenpäin kun niitten ensimmäisten askeleitten alta on maa murennettu

puhemies on tosi hyvä muistaa että toimet syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kouluikäisten hyvän arjen turvaamiseksi eivät kuulu vain koulutussektorille koulutuspolitiikkaa ei pidä eriyttää muusta lapsi ja perhepolitiikasta

ja ryhtyi toimeen ja hyvät kollegat pidetään yhdessä kiinni siitä että jokaisella olisi mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen lähellä kotiaan keskustalle on tärkeää että jokaisessa lähikoulussa on saatavilla maailman parasta opetusta

puhemies suomalaiset opettajat ja suomalainen koulutusjärjestelmä ovat maailman parhaita mutta on hyvä muistaa että koulutusjärjestelmä ei ole koskaan valmis sen pitää koko ajan uudistua uudistua työelämän ja yhteiskunnan tulevia tarpeita vastaamaan ennakoiden ennakoiden koulutuksen tavoitteena on ihmisten osaamisen sivistyksen ja työllistymisen kohentaminen ja parantaminen ja se ei kyllä nyt parane sillä että tässä koko ajan nokitaan sitä mitä te olette tehneet jättäneet tekemättä tai mitä me olemme tehneet meidän pitää meidän pitää katsoa jos nyt saan hetken puhua loppuun tämän minuuttini mikä minulle on suotu meidän pitää katsoa hiukan laajemmin myös tämän salin ulkopuolelle niitä tarpeita joita yhteiskunnassa on mitä tehdään muualla maailmassa vaikkapa sveitsissä yksi kolmasosa suorittaa korkeakouluopinnot kaksi kolmasosaa ikäluokasta oppii työpaikalla oppisopimuskoulutuksilla ja mikä on työllisyysaste kahdeksankymmentäkolme pilkku kolme eli katsotaan laajemmin ja lopetetaan tämä toistemme nokkiminen tehdään työtä nuorten nuorten ja suomalaisen yhteiskunnan puolesta

ministeri orpo yksi minuutti

tämä talouspuoli siis kehykseen valmistaudutaan parhaillaan ja laskelmat tarkentuvat minä lähden siitä että pidetään tiukasti kehyksestä kiinni mutta jos meillä liikkumavaraa on ja uudelleenkohdennuksia voidaan tehdä niin osaaminen tulevaisuus nuoret mahdollisuuksien tasa arvo ovat niitä asioita joista tulemme silloin pitämään kiinni eli kun tuli se muutos mikä tapahtui viime vuonna kun me me olemme saaneet taloutta kasvuun ja meillä on ollut hieman liikkumavaraa niin me olemme tehneet panostuksia koulutukseen ensimmäisen kerran se on vaatinut sen että talous on saatu kasvuun se ei ollut mahdollista aikaisemmin tätä me jatkamme ne eivät riitä vielä siihen mitä viime hallitus teki mitä tämä hallitus teki suunta on kääntynyt ja kun velkaantuminen saadaan taittumaan tämä näyttää erilaiselta

arvoisa puhemies vastaan valtiovarainministeri orpolle minä ymmärrän oikein hyvin sen että talouden raamit ovat tiukat ja hallitus on joutunut tekemään vaikeita päätöksiä mutta hallituksen talouskuripolitiikka on kovin valikoivaa kuinka paljon suomen taloutta auttaa vaikka metsälahjavähennys yrittäjävähennys puhumattakaan yleisistä veronalennuksista perintö ja lahjaverotuksesta kuinka paljon auttaa se että sote kustannukset nostavat valtiontalouden menoja huomattavasti puhumattakaan sitten

kehysriihen ohessa jos työ ja ja elinkeinoministeriön arvion mukaan vain yksitoista prosenttia vero ja yritystuista uudistaa taloutta onko hallitus valmiina ottamaan siivun sieltä ja laittamaan tuota rahaa koulutukseen tutkimukseen ja osaamiseen juuri sinne mikä uudistaa taloutta ja auttaa työllisyyttä keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä

puhemies ministeri orpo täsmälleen samaa sanon teille kuin pääministerillekin että tehty mikä tehty ei niitä nyt enää pysty tässä ajassa korjaamaan kun tämä hallitus tulee olemaan voimassa mutta kysymys kuuluu oletteko te valmiit tulevaisuuteen päin kuunnelkaa nyt tarkasti siellä oikealla laidalla haluatteko että mennään tulevaisuuteen oikeilla asioilla nyt oikea asia talouden arviointineuvoston näkökulmasta on se että tämä oppivelvollisuusikä nostetaan sinne kahdeksaantoista jotta saadaan estettyä nuorten ihmisten syrjäytyminen työelämän ulkopuolelle tai koulutuksen ulkopuolelle se on paras arvovalinta mikä tässä tilanteessa voidaan tehdä pitää olla se että katsotaan tulevaisuuteen ja haetaan sieltä oikeita ratkaisuja tässä keskustelussa sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetissa on useita konkreettisia toimenpiteitä joilla voidaan mennä tulevaisuuden suuntaan uudistaa suomalaista yhteiskuntaa niin että täällä on turvallista luottamusta luottamusta herättävää elää ja olla ja kouluttautua kasvattaa

puhemies todellakin kaikki kunnia talouden arviointineuvostolle mutta paino sanalle talouden arviointineuvosto meillä on paljon myöskin pedagogiikan ja ja kasvatuksen ammattilaisia jotka jotka löytävät paljon tehokkaampia ja parempia keinoja syrjäytymisen estämiseen ja koulupudokkuuteen yksi keskeisiä asioita on se että me panostamme varhaiskasvatukseen eli ne oppimisvalmiudet laitetaan kuntoon me olemme uudistaneet peruskoulun tähän päivään viihtyy paremmin oppiminen on tehokkaampaa toisen asteen koulutusta reformoidaan jotta sieltä ei pudota te haette ikään kuin lääkettä siihen siihen jo syntyneeseen ongelmaan me yritämme samaan aikaan ratkoa sitä että ongelmaa olisi vähemmän ei tulisi uusia pudokkaita minä toivon että sen sijaan että te nyt puhutte ja puhutte tästä oppivelvollisuusiän

puhemies minä kehottaisin kyllä ministeri orpoa tutustumaan vähän tarkemmin näihin niin sanottuihin uudistuksiin mitä tämä hallitus on tehnyt otetaan esimerkiksi varhaiskasvatusoikeuden rajaus ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattaminen molemmat historiallisia askeleita taaksepäin

näiden heikennysten kannalla siitä huolimatta niitä on ajettu läpi tämän hallituksen toimesta

vaikuttaa siltä kun kuuntelee teitä valtiovarainministeri orpo että kokoomuksella on tässä aivan oma taloustiede te tuossa hetki sitten sanoitte että ensin pitää saneerata talous jotta voidaan sijoittaa koulutukseen kuitenkin kun katsomme tätä talouspolitiikan arviointineuvoston raporttia se lähtee juuri toisesta logiikasta ensin pitää sijoittaa koulutukseen jotta talous alkaa kasvaa näin se menee se on se yleistieto se on se yleinen käsitys siitä mikä kannattaa miten sijoitetaan tulevaisuuteen koulutussatsaukset ovat sijoitus suomen taloudelliseen kasvuun ja tulevaisuuteen tällä vaalikaudella kehyskaudella te teette kuitenkin nettona yli kahden miljardin leikkaukset koulutukseen ja tätä talouspolitiikan arviointineuvosto arvostelee ja tätä me arvostelemme oppositiossa me näemme kuten talouspolitiikan arviointineuvostokin että koulutussijoitukset kannattelevat suomen tulevaa kasvua me kannatamme toisen asteen maksutonta

arvoisa puhemies pitkään nyt tätä keskustelua kuunnelleena ja opintotuesta vastaavana ministerinä täytyy tietysti todeta että opintotuki on keskeinen osa sitä mahdollisuuksien tasa arvoa mitä tässä kaiketi haetaan takaa tällä välikysymyksellä joka on tosiaankin jo aika mones tästä aihepiiristä opintotuen suhteen vaalikauden suuri kuva on se että opiskelijoiden toimeentuloa on parannettu mutta kieltämättä sitä on siirretty omavastuullisempaan suuntaan eli opintorahaa on laskettu toisaalta opintolainan takausta on kasvatettu ja myös opintolainan käyttämistä on helpotettu siinä suhteessa että aiempi aiempi maksuhäiriö ei estä enää tätä valtiontakauksen myöntämistä eli tässä suhteessa koska näin pitkällä keskustelussa oppositio ei ole esittänyt minkäänlaista kritiikkiä tämän järjestelyn suhteen mitä meillä opintotuesta tällä vaalikaudella on tehty totean tyytyväisenä että ilmeisesti meillä on tästä kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys että opintotukiasiat ovat kohtuullisessa kunnossa

kahdeksantoista vuotiaan lapsen huoltajille opintorahaan huoltajakorotuksen euroa kuukaudessa ja jos otamme kokonaisuutena tämän kuvan niin todella totean sen että mahdollisuuksien tasa arvo on selvästi meille kaikille erittäin keskeinen kysymys ja sen takia tämmöinen syyttelykilpailu eri hallitusten välillä hallitusten jotka ovat kaikki leikanneet rahanpuutteen takia eivätkä pahan tahdon takia on tarpeeton nyt kun me olemme saaneet talouden kasvuun työllisyyden nousuun ja me tiedämme että seuraavalla vaalikaudella tulee olemaan parempi tilanne niin keskitytään miettimään mitä silloin voidaan tehdä paremmin sen pitkän yhteisen tulevaisuuden hyväksi

puhemies ministeri grahn laasonen te sanoitte aikaisemmassa puheenvuorossanne että koulutusta kehitetään kaikilla tasoilla sitä tämä hallitus teidän mielestänne tekee minä kysyn mikä on hallituksen kokonaissuunnitelma koulutusjärjestelmän kehittämisestä ja uudistamisesta onko sellaista leikkausten ja irrallisten uudistusten yhdistelmä on ainakin koulutusalan ja pedagogiikan ammattilaisten mielestä tempoileva ja hajanainen tämä hallitus on leikannut koulutuksen kaikilta asteilta ennennäkemättömällä tavalla se näkyy oppimiseroissa se näkyy koulutuksen laadussa ja saatavuudessa ja näiden tasaaminen ei näytä olevan hallituksen työlistalla lainvalmistelutyöstä puuttuvat lapsi ja sukupuolivaikutusten arviot jos olisitte ne tehneet huomaisitte että leikkauksenne kasautuvat juuri kaikkein heikoimmassa asemassa oleville perheille ja lapsille tekisi mieli kysyä oletteko te sitä mieltä että suomessa on niin paljon lapsia että osan koulutus kasvatus ja tulevaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa voidaan näin riskeerata

että kun tätä hallitusta katselee ja tätä välikysymyskeskustelua kuuntelee niin kyllä on sinimusta päivä sinimusta päivä suomalaiselle koulutukselle sillä nämä vastaukset osoittavat hyvin sen että ei ole edes sisällöistä tietoa siinä mitä puhutaan minä suosittelen nyt valtiovarainministeri orpolle että syventyisitte näihin niin kutsuttuihin uudistuksiin joita te täällä uudistuksiksi kehuitte

ei ole työtä on koulutusta meillä on nyt jo yli viidennes nuorista kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista miehistä kotona täysin koulutuksen ja työn ulkopuolella ja tällä hallituskaudella on ollut varaa jättää tämä tilanne täysin hoitamatta minä pidän tätä erittäin sinimustana päivänä suomalaiselle koulutuspolitiikalle ja suomalaisille ylipäätään toivon muutosta

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua seuraa voi olla aika luottavainen tulevaisuuden suhteen kaikki ovat niin jyrkästi ja voimakkaasti koulutusjärjestelmän uudistamisen ja nimenomaan sivistyksen puolesta ei haittaisi vaikka tämä sivistyksen korostaminen näkyisi myös tämän salin keskustelun tasossa ei haittaisi vaikka se näkyisi tämän keskustelun tasossa on hyvä muistaa myös menneisyydestä kun tämä hallitus aloitti talouden tilanne oli karmea ja monen puolueen vaaliohjelmassa oli merkittäviä leikkaussuunnitelmia nyt oppositio on omalta osaltaan niistä hiljaa kyllä kannattaa olla rehellinen jos ei talous olisi lähtenyt paranemaan ne leikkaukset olisivat olleet vielä karmeammat minä kuulun siihen sukupolveen joka on käynyt kansakoulun ja oli onnellista että sai mennä ennen pitkää korkeakouluun ne eväät siitä oli hyvät meidän koulutusjärjestelmän kehittäminen on hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi
arvoisa puhemies

peruskoulun jälkeiset kustannukset ja opiskeluaikainen toimeentulo vaikuttavat koulutuksen tasa arvoon opintotuen leikkaus voi lisätä koulutuksen eriytymistä ja periytymistä samoin kuin toisen asteen opiskelun kustannukset vähävaraisissa perheissä voidaan pohtia että onko meidän perheen lapsilla varaa opiskella ja kouluttautua onko varaa mennä lukioon kun kirjat ja materiaalit maksavat niin paljon onko varaa korkeasti kouluttautua kun hallituksen leikkaamalla opintotuella ei tule toimeen ja kun vanhemmilla ei ole varaa tukea lapsia nämä pohdinnat vaikuttavat lasten opiskelumotivaatioon itsetuntoon itseymmärrykseen ja lopulta myös kouluttautumisvalintoihin sen takia vasemmisto vaatii toiselle asteelle maksuttomat oppikirjat ja siihen myös oppivelvollisuusiän pidentäminen olisi hyvä keino kaikilla lapsilla ja nuorilla täytyy olla mahdollisuus kouluttautua me haluamme myös palauttaa opintotuen tason jotta kaikilla olisi tosiasiallinen eikä vain teoreettinen mahdollisuus koulutukseen ja opiskeluun

puhemies jälleen muistutan siitä talouden isosta kuvasta jotta meillä on rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut meillä pitää olla talous kunnossa se on ollut tämän hallituksen tärkeä prioriteetti saada työllisyys nousuun jotta on verotuloja rahoittaa arvokkaat palvelut myöskin tulevaisuudessa kestävästi myös tuleville sukupolville näistä koulutuksen uudistuksista on kysytty se oli kyllä erittäin murheellinen tilanne edellisellä hallituksella viimeisillä metreillä siellä eduskunnassa

varhaiskasvatuksen laajentamiseen ja osallistumisasteen nostamiseen lastentarhanopettajien koulutusmäärien nostamiseen koulutustason nostamiseen osaamistason nostamiseen kaikilla tasoilla ihan sinne korkeakoulutukseen saakka ja jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen oppimistulosten nostamiseen pedagogiikkaa kehittämällä opettajankoulutukseen panostamalla jatkuvaan oppimiseen koska se on työelämässä jatkossa aivan välttämätöntä että meillä on rakenteita myös uran aikaiselle koulutukselle tämä hallitus on ihan viime aikoina lisännyt merkittävästi resursseja juuri muunto täydennyskoulutukseen että meillä olisi osaajia nyt kun talous vetää tämän hallituksen toimien ja maailmantalouden hyvän kehityssuunnan johdosta eli me olemme menossa monella tavalla parempaan suuntaan ja käytännössä tämän hallituskauden loppuun mennessä nyt kun saamme lukiolain ja varhaiskasvatuslain tänne eduskuntaan ja hyväksyttyä voidaan sanoa että meillä on uudistettu kokonaisuudessaan koulutusjärjestelmä vastaamaan tulevan vuosikymmenen haasteisiin rakentaen tulevaisuuden koulutusta nuorillemme

arvoisa puhemies katsotaan eteenpäin ministeri orpolle puhuitte syntyneestä ongelmasta tai siitä että ennalta ehkäistään syntynyt ongelmahan meillä on siinä että meillä on näitä nuoria ja aikuisia joilla ei ole toisen asteen tutkintoa siihen edustaja ihalainen esitti kahta merkittävää ratkaisua nuorten aikuisten osaamisohjelmaa ja aikuiskoulutusreformeja sen sijaan tulevaisuuteen me sitten vaikutamme nimenomaan uudistuksilla jotka koskevat lapsia ja nuoria nyt siksi me olemme esittäneet kaikille lapsille täysiaikaista kokoaikaista maksutonta varhaiskasvatusta ei lasten jaottelua niin sanotusti kaksikymmentä tuntisiin ja täyspäiväisiin sekä oppivelvollisuuden laajentamista eli maksutonta toista astetta kun täällä tuntuu olevan vähän epäilyä siitä kuinka vahvasti tämä arviointineuvosto tähän asiaan otti kantaa niin näin tutkijataustaisena kaiken maailman dosenttina

arvoisa puhemies tässä oli ihan hyvää keskustelua jo tästä mallista mitä meidän pitäisi tehdä itse arvelen ettei kuitenkaan taida olla yhtä semmoista ihmelääkettä että jos yksi asia tehdään niin sillä tämä koko asia ratkaistaisiin viittaan siihen mitä aiemmin puhuin siitä kuinka syvällä meillä nyt haastetta tuolla peruskoulussa on minkälaisten asioitten kanssa opettajat painivat minkälaisten

minä sanoisin oppioi keus puhuisimme mieluummin siitä että se olisi ihmisen kannalta oikeus yhteiskunnan kannalta velvollisuus siinä tarvittaisiin vähän joustoa ehkä sellaista kaavamaista ratkaisua ei voi olla että kaikki samaan putkeen vaan vähän joustavammin kansanopistokenttää vapaata sivistystyötä hyödyntäen kuitenkin niin että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus toisen asteen tutkintoon se on erittäin tärkeää mutta yhdessä siitä pitäisi etsiä tuommoinen joustava malli

ja tulevaisuudesta kun kuuntelin edustaja puumalan puheenvuoroa niin tuli mieleen se mitä edustaja vähämäki eilen toi esille perussuomalaisten ajatuksista että meillä olisi näitä joustavia erilaisia oppimispolkuja myös meidän ryhmämme näkee asian niin että opiskelun täytyy olla oikeus nuorella voi olla oikeus valita toisin me katsomme että ei ole välttämättä aina paras mahdollinen asia se että ihmisiä pakotetaan ja heille asetetaan velvollisuuksia minun täytyy ihmetellä sitä ylimielisyyttä millä täällä lähdettiin vastaamaan jos ajattelen kokoomuksen ryhmäpuhetta niin siellä käskettiin kovakorvaisia oppimaan siniset kehottivat että kuuntele niin opit ja poliittista peliä ja kaupankäyntiä ei hyväksytä no mietitään mitä he ovat itse tässä tehneet sitä miettii minkä takia tästä ei saa keskustella ja minkä takia meidän käsketään lukea oppaita ja reformeja keskustellaan täällä eikä sanota että olkaa hiljaa ja ja älkää näistä koko ajan puhuko sitä varten valittu että me puhumme asioista

rouva puhemies suomen tulevaisuuden kannalta ja jokaisen lapsen ja nuoren kannalta on aivan välttämätöntä että todellakin jokainen voi jatkaa opintoja vähintään toisen asteen koulutukseen miksi näin ei nyt tapahdu siihen on kaksi keskeistä syytä joihin ei itse asiassa tämä oppivelvollisuuden venyttäminen

parannetaan perusopetuksen laatua niin että jokainen lapsi saa valmiudet jatkaa opintoja ja saa sen oppimisen ilon toinen syy on se että nuoret keskeyttävät toisen asteen koulutuksen ja siksi toisen asteen ammatillinen koulutusuudistus tehtiin koko rahoituskin lähtee siitä että jokaisesta nuoresta kannattaa pitää huolta siellä tarvitaan erilaista räätälöityä tukea ja apua nämä ovat ne ensisijaiset keinot ja ihmettelen kun oppositio huutaa täällä perusopetuksen kehittämisen perään yhdelläkään oppositiopuolueella ei ole omassa varjobudjetissaan lisäpanostuksia

arvoisa puhemies kannattaa tutustua tähän meidän esitykseemme siellä on monin verroin isommat panostukset koulutukseen mitä tulee tähän tähän toisen asteen keskeyttämiseen niin ainakin viime syksynä edustaja sarkomaa tiedotteen mukaan nimesi nimenomaan oppimateriaalimaksut kaikkein keskeisimmäksi keskeyttämisen syyksi ja vaati hallitukselta toimia tästä mutta nyt arvoisa ministeri arvoisa ministeri grahn laasonen te ette pääse tätä kysymystä karkuun

vuotiasta nuorta on vailla toisen asteen ja joka neljäs toisen asteen tutkinnon sanoo että syy on se että rahat eivät riitä ja mikä on hallituksen vastaus tänä aamuna te sanoitte mitä siinä tilanteessa pitää tehdä sanoitte siinä tilanteessa tietysti sosiaalitoimisto on se ensimmäinen osoite arvoisa puhemies tämä on todella kova ja ylimielinen lausunto niille toisen asteen opiskelijoille jotka tuskailevat rahan kanssa onko tämä todella kokoomuksen vastaus heille menkää

puhemies sinänsä on hyödyllistä että käydään keskustelua oppivelvollisuuden laajentamisesta mutta en kyllä henkilökohtaisesti usko että mekaaninen oppivelvollisuuden laajentaminen olisi yleisratkaisu en usko sen toimivan esimerkiksi kouluallergisten kohdalla tarvitaan uudenlaisia ennakkoluulottomampia ajatuksia esimerkiksi kansanopistoinstituution kokemusta voitaisiin hyödyntää sellaisten koulupudokkaitten kohdalla jotka eivät pärjäisi ammatillisessa koulutuksessa tai tai lukio opinnoissa innostuin kovasti edustaja ihalaisen aloitteesta liittyen siihen että tarvitaan ammatillisen aikuiskoulutuksen reformi tämä on kyllä syytä nostaa tapetille

arvoisa puhemies kyllä tässä keskustelussa näkyy erityisesti kokoomuksen ministerit sanovat että silloin kun talous voi hyvin voidaan panostaa koulutukseen itse ajattelen niin että koulutukseen panostaminen on itseisarvo jolla varmistetaan että suomella pitkällä aikavälillä menee myös taloudessa hyvin mutta ennen kaikkea se on sivistyksellinen arvo se ei ole välineellinen arvo elinkeinoelämän eteen se ei ole arvo johon on varaa silloin kun on hyvät ajat vaan se on arvo jolla me pidämme huolen että suomi pärjää aina ja kaikilla nuorilla on tulevaisuus

on siitä että politiikka on tempoilevaa isossa kuvassa leikataan perustoiminnasta paljon leikataan oikeuksia varhaiskasvatukseen asiantuntijat sanovat että oppimispolun alkuun systemaattisesti panostaminen on tärkeintä mutta sen sijaan te teette kaiken maailman pikkuhankesillisalaattia siellä täällä keksitte uusia kivoja nimiä ja ja jippoja ja markkinointikeinoja mutta perustyöhön kasvatukselliseen sivistykselliseen perustyöhön ei panosteta tarpeeksi tarvitaan pitkäjänteinen kokonaisvaltainen näkemys

sivistyspalveluihin viisitoista miljardia euroa kokonaisuutena kun lasketaan siihen kaikki mukaan myös kulttuuri ja liikunta ja harrastaminen ja se on merkittävä panostus tietenkin lapsiin ja nuoriin ja totta kai taloustilanteen mukaisesti meidän tulee myöskin tulevina vuosina tehdä koulutuspanostuksia ja satsauksia tämän vuoden budjetti on nyt pitkästä aikaa moniin vuosiin valoisa myös koulutuksen sektorilla ja se johtuu tietysti siitä että meillä on nyt mahdollisuus tehdä paitsi uudistusten kautta myöskin tämän talouden suunnan kääntymisen myötä niitä kohdennettuja lisäpanostuksia ja laajentaa palveluja se on ihan selvä asia vastauksena edustaja lindtmanille totesinkin jo tuossa puheenvuorossani hallituksen vastauksessa sen että hallitus on teettänyt opetushallituksessa asiantuntijoilla selvityksen näistä toisen asteen kustannuksista ja etsii vaikuttavimpia keinoja vaikuttaa siihen meillä on hyvinvointiyhteiskunnassa turvaverkkoja jotka auttavat heikommassa asemassa olevia perheitä ja tämän hallituksen aikana muun muassa niitä varhaiskasvatusmaksuja on alennettu mikä on helpottanut merkittävästi monien perheiden tilannetta samoin työllisyys on ihan työllistyminen nostaa perheitä lapsiperheköyhyydestä tähän isoon kuvaan meidän tulee kiinnittää huomiota ja sen haluan sanoa myöskin että koulutustakuu on saatu suomessa toimimaan eli jokaiselle peruskoulun päättävälle pystytään tällä hetkellä takaamaan toisen asteen koulutuspaikka

täysin samaa mieltä että se koulutus ja sivistys ja siitä huolehtiminen on arvo ja se on se mistä tämä maa elää ja elää myöskin meidän pitää huolehtia ensin minä

viittaan tähän viiteentoista miljardiin jota suomessa käytetään edelleen ja ensimmäinen asia on tietenkin että käytetään ne olemassa olevat rahat mahdollisimman hyvin sen tähden pitää tehdä uudistuksia ja uudistuksia tehdään todella todella paljon tällä hetkellä mitä tulee sitten tähän perusrahoituksen turvaamiseen niin sieltä pari peruselementtiä siis kun tämän hallituksen leikkaukset eivät osuneet perusrahoitukseen ja kun taloustilanne on niin paljon kohentunut se vaikuttaa kuntiin ja kun kuntien valtionosuuksistakaan ei ole leikattu niin on paljon paremmat resurssit siellä kentällä missä se niin sanottu lähitaistelu niissä meidän päiväkodeissa ja kouluissa tehdään siellä on vahvempi asema tällä hetkellä onneksi koska talous kehittyy ja kuntatalous on kehittynyt parempaan suuntaan tässä on hyvät ystävät oikeasti kollegat hyvin paljon positiivisia asioita nyt liikkeellä hyvin paljon positiivisia asioita liikkeellä ja miksi piti leikata vielä kerran pitää sanoa se koska se tilanne valtion velkaantumisen osalta oli katastrofaalinen kauden alussa nyt meillä on tilanne paljon parempi näkymä on paljon parempi älkää menettäkö toivorikkauttanne

puhemies aivan ensimmäiseksi kiitokset kyllä kaikille kollegoille että kannamme yhdessä huolta koulutusjärjestelmästämme ja erityisesti peruskoulusta joka on sen kruununjalokivi mutta jollain tasolla tämä opposition huoli kyllä tuntuu päälleliimatulta kun muistetaan mitkä olivat teidän omat toimenne silloin kun te olitte hallituksessa siellä silloisen rahaministeri rinteen kabinetissa sakset heiluivat kun kuntien valtionosuuksia leikattiin ja siirrettiin ikäviä päätöksiä joita hallitus ei kyennyt tekemään kuntien tehtäväksi nämä ennätykselliset leikkaukset koskettivat niin kipeästi peruskouluja monessa kunnassa että opettajia jouduttiin lomauttamaan tämän takia haluan kiittää kyllä sipilän hallitusta olemme systemaattisesti ja määrätietoisesti vahvistaneet kuntataloutta ja nämä lomautukset on käytännössä saatu loppumaan tässä mielessä kyllä totean että tämä teidän välikysymyksenne on aivan yhtä tyhjä kuin allekirjoittaneen lompakko erätukun loppuunmyynnissä

arvoisa puhemies edustaja kärnä totean teille vain että juuri näitten leikkausten jälkeen jotka toteutuivat viime vaalikaudella todettiin että nyt ovat koulutusleikkaukset loppu teidän pääministerinne sipilä on antanut saman lupauksen kuin ministeri orpon puolueen puheenjohtaja stubb aikanaan

opiskelijan kavereitten vanhemmille oikea vastaus että ensimmäinen osoite on sosiaalitoimisto eikö tämä ole ministeri orpo todella ylimielinen ja kylmä vastaus tällaisessa tilanteessa

jotta voidaan mennä eteenpäin ja katsoa tulevaisuuteen täytyy tunnistaa tunnustaa ja korjata tehdyt virheet edustaja kärnälle totean että niin tehtiin viime vaalikauden lopuksi kaikki puolueet myönsivät tehdyt virheet ja siitä syntyi koulutuslupaus koulutuslupauksen sijaan viime vaalikauden virheitä on nyt jatkettu leikkauksissa puhutaan pysyvissä menoissa viidestäsadasta miljoonasta indeksijäädytykset päälle kertaluontoisia laastari ja projektirahoja on tehty hyvä niin mutta ne eivät riitä kuromaan umpeen syntynyttä osaamisvajetta täytyy katsoa kokonaisuutta koko opintopolkua ei vain toista astetta ei vain esiopetusta vaan molempia ja sen takia vihreät tekivät ehdotuksia toisen asteen maksuttomuudesta ja oppivelvollisuusiän nostamisesta ja samaan aikaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja esikoulun kaksivuotistamisesta toivon että hallitus ottaa koko kuvan huomioon ja nimenomaan perusrahoituksen kautta ei projektirahoituksen kautta

puhemies minusta on surullista kuulla kuinka entisessä sivistyspuolueessa kokoomuksessa ei nähtävästi enää ymmärretä miten hyvin hoidettu koulutus ja sivistyspolitiikka suoraan vaikuttaa siihen talouden isoon kuvaan vierailin sunnuntaina oulussa jossa juttelin paikallisen ammatillisen koulutuskuntayhtymän johtajan kanssa joka sanoi että ammatillisen koulutuksen leikkausten seurauksena heillä ei ole resursseja kohdistaa aikuiskoulutukseen nyt kun yritykset siellä alueellisesti tarvitsevat työvoimaa

uudistuksen jolla me voimme kertaheitolla ratkaista kaikkia näitä pienempiä ongelmia jotka liittyvät toisen asteen koulutukseen tällä hetkellä koulutustakuu maksuttomuus sekä opinto ohjauksen riittävyys siksi se on

arvoisa rouva puhemies on mukava perussuomalaisena todeta oppositioyhteistyössä että voi olla edustaja anderssonin kanssa kerrankin aika samaa mieltä ei tarvitse olla mikään kovinkaan suuri einstein huomatakseen mikä tämän hallituksen politiikassa menee mönkään nimittäin koulutukseen laitettava raha ole tuhlausta se ei ole säästöpolitiikkaa se on investointipolitiikkaa investointipolitiikkaa tulevaisuuteen ja sitten hallitus sanoo näin että kun on on ollut laskusuhdannetta niin sitten täytyy säästää no nythän on talous elpynyt nythän on kansainväliset talouden noususuhdanteet eikö nyt sitten tällä logiikalla olisi aika luopua näistä koulutusleikkauksista ja alkaa nostaa koulutusta suomessa tasapuolisuudenkin vuoksi olisi hyvä turvata oppimismahdollisuudet jotta estettäisiin nuorten syrjäytymistä ja samoin on kansantaloudellinen etu kansantaloudellinen näkökulma me tarvitsemme suomessa huippuosaamista jotta me pärjäämme kärkimaana

arvoisa rouva puhemies on hyvä että syytettykin saa puheenvuoron itse toteaisin että kyllä näitä uudistuksia tarvitaan kuten edustaja jokinen täällä ja on on hyvä että ammatillinen koulutus siirtyy työpaikoille ja yrityksiin toki siinäkin on omat ongelmansa mutta ei pidä olla niin sinisilmäinen että joku tämmöinen hallinnollinen tai muu muutos ratkaisisi nuorisotyöttömyyden ongelmia tai niitä ongelmia mitkä kohdistuvat niihin nuoriin jotka sitten joutuvat syystä tai toisesta

arvoisa puhemies eilen täällä puhuttiin tulevaisuusselonteosta ja kaikki olimme sitä mieltä että koko kansakunnan osaamistason nostaminen on nyt välttämätöntä mutta hallituksella on aika erikoinen ajatustapa viedä tätä eteenpäin esimerkiksi varhaiskasvatuksessa olevat lapset on nyt jaettu kahteen ryhmään työttömien ja työssä käyvien lapset ja ja nyt ministeri todellakin tänä aamuna televisiossa kertoi että jos rahat eivät riitä toisella asteella niin nuoren pitää mennä sosiaalitoimistoon tarkoittiko ministeri ihan oikeasti tätä ette nimittäin vielä vastannut edustaja lindtmanin kysymykseen eikö kuitenkin oppioikeuden pidentäminen olisi parempi vaihtoehto sekä osaamistason nostoon että yhdenvertaisten mahdollisuuksien varmistamiseen

arvoisa

rouva puhemies täällä on puheenvuoroissa esitetty vähän maksutonta sitä ja maksutonta tätä mutta mitä tähän varhaiskasvatukseen tulee niin jo nyt maksutonta pienituloisimmille perheille ja jopa kokopäiväisesti sitä oikeutta ei ole viety tarpeen mukaan varhaiskasvatusta saadaan tällä vaalikaudella on on alennettu kahdesti varhaiskasvatuksen maksuja ja tämän vuoden alusta liki seitsemäntuhatta perhettä tuli kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin toivottavasti oppositiossa tämä muistettaisiin mutta arvoisa rouva puhemies vielä tärkeämpää on edistää varhaiskasvatuksen laatua laadukkaan varhaiskasvatuksen edistäminen tarkoittaa terveellisiä ja turvallisia tiloja sekä ammattitaitoisia motivoituneita henkilöitä työtä tekemässä

sekä ministeri tiilikaisen käynnistämä terveiden tilojen vuosikymmen hanke olivat todella tervetulleita tekoja aivan liian monessa koulussa ja ja päiväkodissa kamppaillaan huonon sisäilman kanssa ja tämä osaltaan heikentää oppimistuloksia

arvoisa rouva puhemies edustaja torsti totesi ryhmäpuheenvuorossaan että välikysymys on tehtävä silloin kun hallituksen politiikkaan tarvitaan muutos näin voi uusi edustaja ajatella mutta me kaikki tiedämme median kautta että nyt oli vihreiden vuoro tehdä tämä perinteinen välikysymys koulutuksesta

miljoonan euron säästöihin niin niitä haukutaan nyt aivan suuna päänä mutta kun edustaja niinistö oli valtioneuvoston jäsen hän päätti niistä ja päätti vielä puolustaa niitä sen takia että ne olivat välttämättömiä mitä sitten tulee edustaja gustafssoniin ja krista kiuruun niin te annatte risuja ministeri grahn laasoselle teidän pitäisi antaa hänelle punaisia ruusuja hän tekee kaikki ne uudistukset jotka teiltä jäivät tekemättä

puhemies itse asiassa tämä hallitus ja kokoomus leikkaavat miljarditolkulla koulutuksesta ja kaiken kukkuraksi arvoisa kokoomus pientä nöyryyttä te olette tosiasiassa onnistuneet jopa leikkaamaan opettajilta lomarahat luulenpa ettei tämä ole kauhean kunnianarvoisaa siksi toivoisin hieman nöyryyttä tähän keskusteluun ylimielisyyden sijaan puhemies nyt tarvitaan tasa arvotalkoita

ja tämä on suora sitaatti edustaja sarkomaan tiedotteesta tuolloin kuudestoista kahdeksatta tarvitaan tasa arvotalkoita ja puhemies siksi olin hyvin hyvin hyvin hämmästynyt siitä että ministeri grahn laasosen vastaus tähän on että menkää sosiaaliturvan luukulle menkää sosiaalitoimiston luukulle te lapset

puhemies koulun keskeisin tehtävä on vahvistaa oppimisen halua ja luottamusta omaan itseen se mainitaan myös perusopetuksen uusissa opetussuunnitelmissa niitten perusteissa mutta onko opseihin vyörytetty niin paljon tietoasiaa että tunnetaidot ja motivointi jäävät koulun arjessa usein aivan liian vähälle huomiolle oppilaan henkilökohtaiseen motivointiin ei monesti jää riittävästi aikaa näin sanovat asiantuntijat peruskoulun suuntaa tulisikin kääntää tietokeskeisyydestä kasvatuskeskeisyyteen muutos vaatii paljon vielä opettajien ja erityisesti rehtorien täydennyskoulutusta

puhemies tuon heti ministeri grahn laasoselle ruusun kun hän ilmoittaa että aamulla tuli paha huti kun totesitte että menkää hakemaan rahaa sosiaalitoimistosta että saatte kirjat hankittua heti tulee punainen ruusu mutta puhemies nyt kun tässä on aitoa dialogia myöskin tämän oppivelvollisuusiän noston suhteen sitä voidaan lähestyä myöskin noin niin kuin filosofisestikin koulutusasiantuntijana voin hyvin ajatella että myöskin kansanopistoille löytyy sijansa kun sitä oppivelvollisuusikää nostetaan mutta se ydinjuttu sanoo roope uusitalo siis taloustieteen proffa talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja on nostanut nämä asiat esille eikä tämä ole mikään tämmöinen hetkellinen juttu täysi ikäisiä ei kouluun oikein voi pakottaa mutta alaikäiset kannattaisi kouluun pistää riippumatta siitä ymmärtävätkö itse mennä ja tässä on se pihvi ei ei alaikäisille voi antaa lupaa päättää että minä jään istumaan sohvalle kuukaudeksi puoleksi vuodeksi vuodeksi ja jäädä yhteiskunnan kustannukselle sen takia ben zyskowicz

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczille voisin vastata että suomalaisessa politiikassa on iso rakenteellinen ongelma ja se on se että meillä on hyvin lyhytnäköinen talouskurimenettely hallituksen isoissa linjauksissa ja niitten valmistelussa ja me näimme tämän jo meidän hallituskaudellamme kun kokoomus pääministeripuolueena ajoi tiukkaa talouskuria niin sisällöt jäivät toiseksi

näemme mitä pitää tehdä suomessa pitää panostaa koulutustason nostamiseen oecd kilpailijamaat tekevät sen ja mikään typerä talouskuripolitiikka ei saa sitä estää kun se on oman oksan sahaamista tätä kokoomus ei ymmärrä te leikkaatte ja leikkaatte ja leikkaatte ja kutsutte sitä uudistamiseksi se on lyhytnäköistä ja se on hölmöä

rouva puhemies kun katsoo tämän päivän kuntapolitiikkaa ja tässä salissahan parhaillaan on monta kuntapoliitikkoa niin me kaikki tiedämme ihan varmasti sen että viime vaalikauteen verrattuna kuntatalous on todella vahvalla vauhdilla parantunut se tarkoittaa sitä käytännössä kaikki kuntapäättäjät tiedämme sen että kunnan taloudellinen tilanne on se kehys jossa lapsille se koulutus ja varhaiskasvatus järjestetään se on aivan varmaa että huonosti voiva kunta ei pysty tekemään käytännössä mitään muuta kuin pelkäämään saako vielä pankista lainaa tai jotenkin muuten mentyä eteenpäin ja se on aivan varmaa että tämän tämän päivän kunnissa kun muistamani mukaan viime vuoden tilinpäätöksessä on kolme kriisikuntaa enää ja viime vaalikaudella niitä oli valtavan pitkä jono elikkä ero on aivan valtava se näkyy takuuvarmasti laadukkaampana paljon parempana tilanteena myös lasten tilanne on parantunut se on varma lukekaapa vaikka tänä päivänä julkistettu oecdn maaraportti mitä siinä luki talous on parantunut erittäin hyvää vauhtia se on huomioitu jo kansainvälisesti ja siellä kannustetaan edelleen tekemään uudistuksia se tilanne mikä aikaisemmin oli ne seisovat vedet on unohdettu ja mennään eteenpäin

lisäksi toisen asteen koulupudokkaat ovat ennen kaikkea poikia jos meillä kerran on

nuorta joilla ei ole toisen asteen koulutusta niin kyllä meidän täytyisi uudet keinot keksiä nytten täällä ovat nykyiset ja entiset ministerit vuoron perään kertoneet miten nämä koulupudokkaat otetaan kiinni mutta mielestäni mikään ei ole muuttunut ainakaan sinä aikana kovinkaan paljon kun olen tässä toista kautta ollut täällä salissa täytyy tunnustus antaa hallitukselle kyllä siellä hyviä toimenpiteitä on en minä sitä sano ministeri grahn laasonen mutta pitäisi mennä pikkasen pidemmälle esimerkiksi kysyä sitä mistä tämä johtuu onko vika pojissa vai kouluissa missä se vika on eikö olisi johdonmukaista tehdä semmoinen johtopäätös että koulu ei ole onnistunut vastaamaan tarpeisiin siihen mitä ne nuoret pojat haluavat ja toisen asteen opiskelijat haluavat tähän pitää löytyä lääke pitää saada dynaamisuutta dynaamisuutta ja oppimista tekemisen kautta kysynkin ministeriltä missä ovat ne uudistukset ja keskeiset keinot joilla saadaan tämä juna

rouva puhemies ministeri orpo lapset ja nuoret eivät voi odottaa siihen asti kunnes talous kääntyy tänäkin tänäkin päivänä suuri joukko nuoria miettii sitä kuinka he pystyvät rahoittamaan esimerkiksi toisen asteen tutkintonsa lukio ja ammatillinen tutkinto maksavat tänä päivänä suomessa noin kolmetuhatta euroa ja tähän ei kaikilla perheillä ole varaa ja sosiaalityöntekijänä nyt vastaan kun täällä on peräänkuulutettu peräänkuulutettu ministeri grahn laasoselta sitä maksaako sosiaalitoimisto voin sanoa johtavana sosiaalityöntekijänä että ainoastaan erityistapauksissa maksetaan koulutus ja siihen useimmiten on lastensuojeluperuste

pitää olla tasa arvoisesti kaikilla ja sitä apua ei haeta sosiaalitoimistolta nyt kysyn teiltä kokoomusministerit ja hallitus sosiaalidemokraatit ovat esittäneet maksutonta koulutusta oppivelvollisuuden nostamista kahdeksaantoista vuoteen miksi te vastustatte tätä niin jyrkästi edustaja pekonen ja sen jälkeen annan ministereille arvoisa puhemies kun tässä on jo useamman tunnin kuunnellut tätä keskustelua niin kyllähän tämä aika absurdia on että kokoomus toivoo täällä että ei puhuta siitä kuka teki ja mitä teki samaan aikaan kokoomus syyttää kuka leikkasi ja mistä leikkasi ja samaan aikaan kokoomus istuu aina hallituksessa voitte katsoa ihan itse itseänne peilistä arvoisa puhemies nämä toisen asteen maksut ovat erittäin suuri kysymys ja iso asia lukiossa jokaisen jakson jälkeen mennään kirjakauppaan ostetaan usealla sadalla eurolla kirjoja oppimateriaalia ammatillisessa oppilaitoksessa ostetaan monella sadalla eurolla välineitä joiden turvin voidaan turvin voidaan opiskella arvoisa ministeri grahn laasonen minä en ole katsonut aamulla televisiota enkä aamun uutisia mutta nyt täällä on moneen kertaan puhuttu että te te olette kehottanut toisen asteen opiskelijoita turvautumaan sosiaalitoimiston apuun voitteko nyt kertoa mitä te olette sanonut oletteko todella kehottanut opiskelijoita kääntymään sosiaalitoimen

tiukka tätä tarkoitin aamulla aamutelevisiossa sen sijaan hallitus suhtautuu kyllä erittäin vakavasti siihen ja sanon tämän nyt myös hyvin pontevasti ja suoraan se on meille erittäin tärkeää että suomessa jokaisella lapsella taustasta riippumatta on mahdollisuus opiskella toisella asteella mahdollisuus opiskella toteuttaa unelmiaan ihan sinne korkea asteelle ja siitä eteenkinpäin kenenkään opinnot eivät saa jäädä kiinni siitä että meillä on oppimateriaalikustannuksia ja siitä syystä hallitus nyt tämän viestin on ottanut vakavasti ja niin kuin kerroin vastauksessa olemme teettäneet selvityksen näistä kustannuksista ja etsimme tällä hetkellä vaikuttavimpia keinoja miten tähän kipeään tunnistettuun ongelmaan voidaan löytää ratkaisuja yhteisiä ratkaisuja ja mikä ilahduttavaa tuolla kentällä lukiokentällä koulutuksen kentällä on jo hyviä käytäntöjä joilla näitä ongelmia on pystytty paikallisesti yhteisin voimin lähtemään ratkaisemaan ja nyt tätä yhteistyön henkeä ja yhdessä tekemistä kaivataan sekä niitä vaikuttavimpia toimia koska se on selvää että kun rahat ovat tiukilla niin ei meillä ole sellaista vaihtoehtoa että valutetaan

eli meillä on onneksi suomessa turvaverkko ja siitä pitää pitää kiinni silloin kun silloin kun perheet tai yksilöt ovat kaikkein heikoimmassa tilanteessa niin silloin heitä voidaan auttaa ja siihen ministeri on viitannut minusta tämä on selkeää puhetta mutta aivan yhtä oleellista myöskin on teidän kuunnella se että tämä ongelma on tiedostettu oppimateriaalien hinta koulunkäynnin hinta miten se on esteenä joillekin ja näinhän voi olla ja sen tähden me haemme niitä vaikuttavimpia keinoja me pyrimme tähän ongelmaan löytämään apua tästä me varmaan voimme olla samaa mieltä ja edustaja rinne sieltä yhteistyön kättä näytti ojentavankin mutta mitä sitten tulee vielä tähän talouden ja panostuksen väliseen väliseen yhteyteen niin totta kai on totta että aina pitää huolehtia panostuksista koulutukseen onneksi suomessa koulutukseen käytettävien rahojen lähtötaso on niin huikean korkealla että se on kestänyt tämän vaikean ajan mutta tämän hallituksen aloittaessa meidän velkaantumisen tahti talouskasvun näkymät olivat siis niin kerta kaikkiaan katastrofaaliset että silloin oli pakko tehdä ne ratkaisut joilla velkaantuminen on saatu taittumaan nousuun siksi meidän näkymä on nyt tällä hetkellä eri meillä on toivoa nyt tulevasta ja kun pohjalla on nyt tehty hyviä merkittäviä uudistuksia

täällä on esitetty väitteitä että sdpn vaihtoehtobudjetissa ei olisi ollut mitään tähän asiaan meillä on esitetty kaksikymmentä miljoonaa euroa toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen yhden ikäluokan osalta se maksaa ministeri orpo

euroa tämä yhden ikäluokan nostaminen oppivelvollisuuden piiriin se on siis alle sata miljoonaa euroa se on vähemmän kuin se mitä te olette käyttäneet yrittäjävähennykseen lakitekstin mukaan ole minkäännäköisiä työllisyys eikä talouskasvun vaikutuksia talouspoliittisen arviointineuvoston mukaan tällä esityksellä jonka sdp tekee on nyt selkeästi talouspolitiikan näkökulmasta pitkälle aikavälille kestävyysvaikutuksia sillä on pitkälle aikavälille merkittäviä vaikutuksia ei syrjäydytä jotkut laskelmat osoittavat että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa nuorta on syrjäytymisuhkan alla joka kun ei ole olemassa toisen asteen oppivelvollisuutta
arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo toi esiin että vaalikauden alussa taloustilanne oli niin heikko ettei ollut varaa eikä mahdollisuutta panostaa ihmisten koulutukseen samaan aikaan kuitenkin oli varaa ja mahdollisuus tehdä perintö ja lahjaveron kevennys yrittäjävähennys metsälahjavähennys ja tänä päivänä teidän kansanedustajakolleganne elina lepomäki muun muassa toi esiin myös sen kuinka soten kustannukset nousevat siihen on varaa on varaa vero ja yritystukiin vaikka kuinka paljon tuntuu että hallituksen talouskuripolitiikka on hyvin valikoivaa silloin puhutaan talouskuripolitiikasta kun puhutaan ihmisten perusturvasta ja koulutuksesta mutta silloin talouskurista ei ole tietoakaan ja lisätään rakenteellista alijäämää kun puhutaan omista sidosryhmistä tässä on se iso ristiriita ja tämä osoittaa sen että talouden budjetissa ja kehyksessä joka ikinen euro on aina arvovalinta hallituksen arvovalinta on täysin toinen kuin vihreiden ja opposition vihreiden vaihtoehto tälle vuodelle on lisätä koulutukseen rahaa puoli miljardia euroa ottamatta yhtään enempää velkaa kuin hallitus

puhemies totta kai koulutuksen leik kaukset ovat olleet kipeitä ja enemmän tai vähemmän dostojevskiläisittäin sanottuna olemme kaikki syyllisiä kaikkeen mutta kuitenkin on kaiken jälkeenkin muistettava se kaiken jälkeenkin on kuitenkin muistettava se että leikkausten jälkeenkin suomen satsaukset koulutukseen ovat reilusti oecdn keskiviivan paremmalla puolella ja meidän koulutusjärjestelmämme toimii edelleen erinomaisen hyvin tämän esimerkiksi viime vuonna julkaistu eun koulutuksen seurantakatsaus väkevästi todistaa oppimistulokset meillä on eu maiden parhaita vaikka vaikka laskua onkin laskua onkin ja lukutaidossa suomi on eussa paras maa meillä on edelleen vahvuuksia mutta kyllä totta kai paikallaan on että huolenaiheisiin kiinnitetään huomiota reagoidaan ja

arvoisa rouva puhemies kyllä kokoomuksella puhetta piisaa mutta tekoja vähemmän tämä on johtamassa siihen että tämä pisan ennestään jo kalteva torni on kyllä nyt romahtamassa joka kahdeksas peruskoulun päättänyt ei osaa lukea voitte kuvitella tällaisen nuoren kohdalla mitkä ovat etenemismahdollisuudet tässä yhteiskunnassa jos ei ole lukutaitoa tämä eriytymiskehitys on valtava etelän lapset pärjäävät pohjoisen lapsia paremmin tytöt pärjäävät poikia paremmin kulosaaren oppilaat pärjäävät paremmin kuin korkalovaarassa opiskelevat tämäkö on tätä tämän päivän todellisuutta tässä yhteiskunnassa

viihtyvyyttä siellä kouluissa lisäämään kokoomus mikä on teidän ratkaisunne tähän

arvoisa puhemies nyt kyllä mennään aika pitkälle jos väitetään että kaikki nämä edellä mainitut asiat olisivat hallituksen tai kokoomuksen syytä jos jos nyt mennään kuitenkin siihen mitä pyritään tekemään tänä keväänä hallitus on tuomassa tänne eduskuntaan käsiteltäväksi uuden varhaiskasvatuslain joka tosin täälläkin jo ehdittiin opposition toimesta haukkua kalliiksi ja ja huonoksi uudistukseksi haluaisin kuitenkin tuoda sen näkökulman tähän että henkilöstön määrä ei todellakaan ole ainoa varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttava asia vaan siihen vaikuttaa merkittävästi myös henkilöstön osaaminen tämä varhaiskasvatuslaki tulee nyt vahvistamaan sitä osaamista entisestään sen lisäksi että

henkilöstön osaamista ministeriö pyrkii lisäämään myös varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja yliopistoon jotta juuri tähän erityisesti pääkaupunkiseudulla vallitsevaan opettajapulaan pystyttäisiin vastaamaan
arvoisa rouva puhemies edustaja multala nosti nyt tämän kysymyksen jota olen yrittänyt ministeriltä tivata että meillä tällä hetkellä todellakin siellä päiväkodeissa on kaaos siellä on kaaos menossa ja tämän keskustelun aikana minä olen saanut useamman sähköpostin joissa on sanottu että

miksi ministeri ei vastaa tähän kysymykseen siitä että meillä tällä hetkellä ryhmäkoot ovat liian suuria päivähoidossa tällä hetkellä ne lapset jotka ovat esimerkiksi oppimisvaikeuksissa tai kehittyvät toisia hivenen hitaammin ovat niitä jotka tulevat kärsimään tästä tilanteesta kaikkein eniten on pelättävissä että tämä varhaiskasvatuslakiluonnos joka on tänne tulossa entisestään pahentaa työntekijäpulaa siinä mielessä toivoisin toivoisin että ministeri nyt vastaisi tähän kun ministeri on monta kertaa esittänyt että meidän pitäisi saada varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostettua jos tilanne tällä hetkellä päiväkodeissa on tämä että on ylisuuret ryhmäkoot siellä on kaaosta ja työntekijät uupuvat niin miten ihmeessä sinne kannattaa lähteä lisää niitä lapsia tuomaan minä toivoisin että ministeri nyt vastaisi tähän varhaiskasvatuksen kysymykseen liittyen siihen kriisiin mikä erityisesti pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä on

aluksi minä kiitän kokoomuksen kiurua hän nosti esille ikäihmisten digiosaamisen se on tosi tärkeää tulevaisuudessa olemme puhuneet yli kolme tuntia nyt isoista kokonaisuuksista suurista koulutusleikkauksista todella tärkeitä puheenvuoroja kuitenkin haluaisin nostaa hyvin tärkeän asian esille edes yhden debatin verran joka on jäänyt kokonaan nimittäin jos me puhumme syrjäytymisestä ja jos me puhumme nuorten ja lasten masennuksesta ja sen lisääntymisestä niin me puhumme myös koulukiusaamisesta kysyisinkin mitä konkreettista hallitus aikoo tehdä tämän koulukiusaamisen kohdalla ja ja sen kitkemiseksi mitä tukipalveluja on ajateltu henkilöstöstä leikataan tämä tilanne on tosi vakava tammikuussa kun oli istuntotauko tuli käytyä parissa perheessä ja se tilanne on on tosi kova kiva koulu ei ole purrut ihan täysin myös tämmöisen asiamiehen perustaminen joka ottaa koulukiusaussoittoja vastaan mitä ajattelee ministeri tällaisen perustamisesta

arvoisa puhemies eihän sitä haluaisi uskoa mutta se on pakko uskoa kun kuuntelee ministereiden ja hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroja hallitus ei halua kuulla asiantuntijoita ei halua perehtyä tutkimuksiin ei halua kuunnella opettajia eikä halua kuunnella suomalaisia perheitä tässä on kysymys hallitus hallitus on jollain tavalla rakastunut omaan jargoniinsa siitä että hallituksen kaikki opetuspoliittiset päätökset ovat erinomaisia eikä mitään petrattavaa ole mutta tämähän ei ole se totuus missä suomi tällä hetkellä elää ihmettelen nyt kovasti että te tätä oppivelvollisuusiän nostamista vastustatte niin kovasti koska tutkijat arvioivat että oppivelvollisuusiän pidennys kahdella vuodella synnyttäisi pitkällä aikavälillä noin sadanneljänkymmenen miljoonan euron

arvoisa puhemies vähän näistä uudistuksista nyt sitten enemmän mietitään nyt tässä että ensimmäiseksi pitäisi saada ne resurssit ja olosuhteet kuntoon peruskouluissa toisella asteella ja varhaiskasvatuksessa no siinä meillä on vähän eri näkemyksiä mutta jos me mietimme mitä sen päälle pitäisi tehdä kun nämä on saatu kuntoon niin me vihreät olemme esittäneet sitä että varhaiskasvatuksen nostaminen on todella tärkeää maksuttomuus viisi vuotiaille on hyvä ensiaskel siihen siitä on jo kokeiluja ja sitä pitää laajentaa joissain kunnissa se on ajettu jo läpi ja sitten maksujen alentaminen ikäluokissa alaspäin jolloin on helpompaa perheille tuoda lapset varhaiskasvatuksen piiriin ja silloin se myös helpottaa työllisyyttä ja ja nostaa työllisyysastetta samalla on tärkeää panostaa siihen kasvatukselliseen puoleen ja pedagogiseen puoleen ja sen takia olemme esittäneet että viisi vuotiaille olisi tarjolla esiopetusta eli esiopetus olisi kaksivuotista jolloin erityisesti erityistä tukea tarvitsevat lapset saisivat kehitykseen pedagogista kasvatuksellista apua ja lastentarhanopettajan rooli kasvaa miten näette tällaisen varhaiskasvatuksen kehittämisen mahdollisuuden lähivuosina

rouva puhemies koulupudokkuus toisella asteella on suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia koska se vie näiltä nuorilta tulevaisuudennäkymän ja siihen vastaus ei ole se jos se tapahtuu taloudellisista syistä että menkää sossuun nimittäin kuinka moni koulupudokas lähtee hakemaan sossusta rahaa kirjoihin niin kuin täällä neuvotaan tai vielä pahempi ymmärrän että zyskowiczin välihuuto oli sarkastinen mutta olin kuulevinani että jättäkää sitten koulu kesken se

jotka ovat suurimmassa vaarassa että heidät syrjäytetään päästään kiinni ja se on koko yhteiskunnan etu en ymmärrä miten kokoomus voi vastustaa sitä että pidetään huolta kaikista nuorista arvoisa rouva puhemies sitten on pakko korjata opintotuesta vastaavaa ministeriä joka antoi täällä ihan pokkana ymmärtää että opintotukea on parannettu vastasin viime kaudella opintotuesta opintoraha sidottiin indeksiin eikä siitä leikattu ollenkaan tämä hallitus on leikannut neljäsosan opintorahasta opiskelijoiden perusturvasta sinisillä ei ole ehkä tulevaisuutta mutta ministeri terholla on kyllä tulevaisuus silmänkääntötemppuja tekevänä taikurina tai helppoheikkinä toreilla tuollaisilla puheilla jos hän saa neljäsosan leikkauksen puhuttua täällä parannukseksi pettäjän tie tango se soi taustalla kun

ovat tosiasia erityisen voimakkaasti nämä heikkenevät meillä itä suomessa huolemme tästä on opposition kanssa yhteinen mutta kyse ei todella ole yksittäisen hallituksen toimista vaan tämä kehitys on jo pitkäaikainen ja jokainen tässä salissa on tästä asiasta vastuussa myös te jotka nyt huudatte oppositiossa arvovalintojen perään mutta onneksi tämä hallitus on myöntänyt lisärahoitusta nimenomaan opetuksen tasa arvon edistämiseen tälle vuodelle kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa

kyllä on sanottava että tämä kertoo keskustelun tasosta paljon viime hallituskaudella käytettiin sentään näihin tasa arvotalkoisiin joita nyt on peräänkuulutettu lähes sata miljoonaa euroa yksistään kahdeksankymmentäkuusi miljoonaa euroa jotka sitten leikattiin sen jälkeen huomattiin että sittenkin tehtiin virhe ja nyt on selitetty jokaista pientä kädenojennusta jälkikäteen että nyt on satsattu kyllä en yhtään enää ihmettele että tämä valtiovarainministerinkin toteama tämän hallituksen filosofia pitää paikkansa ensin hoidetaan kaikki muut ja sitten katsotaan jääkö tähän osaamiseen satsaamiseen yhtään rahaa te itse olette todenneet että nyt vain työllisyyttä ja kasvua tukevia toimia koska rahaa on vähän kyllä me ihmettelemme miten teillä on varaa tähän filosofiaan niin kuin opetusministeri on todennut että sosiaalitoimisto on ensisijainen osoite se kertoo koulutuspolitiikasta kaiken kyllä me me ajattelemme että jossain muualla kuin sosiaalitoimistossa pitäisi koulutuspolun alkaa ja

arvoisa puhemies aloitan kiitoksista siitä kun tämä debatti alkaa kääntyä ehtoopuolelle että sieltä kuitenkin niitä ehdotuksia miten tässä katsotaan tulevaisuuteen tämän ehkä hivenen syyttelyn puolellekin menneen menneen keskustelun lomassa puolin ja toisin mutta haluan nyt vielä vastata siihen kun kysyttiin erikseen näistä varhaiskasvatuksen hallitus on tällä hetkellä muun muassa käynnistänyt kokeilun maksuttomasta varhaiskasvatuksesta viisi vuotiaille ja asiantuntijoiden tiekartassa jonka hallitus niin ikään tilasi kehitetään sitä myöskin pidemmälle esiopetukseksi se on erinomaisen hyvä ehdotus ja ja sitä viedään ja on jo viety eteenpäin ja mukava huomata että eduskunnassa on myöskin oppositiossa voimia jotka sitä kannattavat samoin tällä hallituskaudella on lisätty tuntuvasti lastentarhanopettajien koulutusmääriä että meillä tulevaisuudessa riittäisi ammattilaisia korkeasti koulutettuja ammattilaisia sinne päiväkoteihin tekemään sitä laadukasta varhaiskasvatusta josta voimme kyllä kansainvälisessä mitassa olla erittäin

liikunnan puolella tunti liikuntaa jokaisen koululaisen päivään liikkuvan koulun muodossa muun muassa sitten sen lisäksi haluan vielä sanoa että toivon että eduskunnassa jatkossakin käytäisiin keskustelua näistä uudistustarpeista suomalaiseen koulutusjärjestelmään koska tarve on kiistaton tulevaisuudessa osaamistarpeet muuttuvat nopeammin kuin koskaan tähän asti ja meille on tietysti ihan ensiarvoisen tärkeä asia että meidän lapset valmistetaan tulevaisuuden työelämään ja tulevaisuuden elämään laajoilla perustiedoilla taidoilla ja yleissivistyksellä

asian vielä esille minkä kimpussa oikeasti meidän kaikkien pitää olla ja se on täällä edustaja ihalaisenkin mainitsema kuudensadantuhannen henkilön aikuisen joukko jolla on vain perusasteen koulutus heidän keskuudessaan työllisyysaste on reilut neljäkymmentä prosenttia ja ja kun me mietimme meidän työllisyystavoitteitamme ihmisten toimeentuloa tai yhteiskunnan tasa arvoisuutta niin tämä on asia johon huomiota tämä on nyt hallituksen erityisen pohdinnan kohteena siis ison työllisyysotsikon alla mutta tämä on paljon suurempi kysymys myöskin inhimillisesti se on selvä että nyt kun talous kasvaa ja työpaikkoja aukenee niin nimenomaan tässä joukossa jossa se työllisyysaste on todellakin vain se reilut neljäkymmentä meillä on mahdollisuus oikeilla toimilla oikeilla työvoimapoliittisilla toimilla oikealla täsmäkoulutuksella muuntokoulutuksella aikuiskoulutuksella auttaa näistä ihmisistä moni moni työelämään ja sitä kautta myöskin saada sitä työttömyyttä alaspäin ja työllisyyttä ylöspäin tämä on asia johon tullaan kiinnittämään erityisesti huomiota hallituksen työskentelyssä
sitten mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies onpa ollut keskustelu

enää tätä syyttelyä siitä kuka on tehnyt mitä ja milloin ja kenen tulisi tehdä ja mitä mutta sanon sen että koulutuksen eriarvoistuminen ja koulutuksen keskittäminen ovat vakavia ja monisyisiä ongelmia niihin ei ole yksiselitteistä ratkaisua niiden juurisyyt ovat usein myös jo ihan varhaisissa vuosissa jolloin olisi voitu havaita ja voidaankin nykyään havaita haasteet ja ongelmat ajoissa ja sen vuoksi varhaiskasvatukseen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää erityisen iloinen olen tänä vuonna käynnistyvästä osa aikaisesta maksuttomasta varhaiskasvatuksen kokeilusta yli viisi vuotiaille lapsille suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisaste on muita pohjoismaita matalampi hallitus on pyrkinyt puuttumaan tähän myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisella varhaiskasvatuksesta hyötyisivät tutkimusten mukaan eniten ne jotka eivät siihen tällä hetkellä osallistu kokoomus kannattaa pitkän aikavälin tavoitteena maksutonta osa aikaista varhaiskasvatusta on hienoa kuulla että myös vihreät ovat tulleet samoille linjoille arvoisa puhemies uudet opetussuunnitelmat uusi peruskoulu uudet oppimisympäristöt ja opettajankoulutus nämä kaikki ovat olleet hallituksen työlistalla kun maailma muuttuu myös koulutuksen tulee pystyä vastaamaan muuttuviin osaamistarpeisiin tähän uudet opetussuunnitelmat ja erityisesti laaja alainen ilmiöpohjainen oppiminen pyrkivät tarjoamaan ratkaisua uusi peruskoulu innostaa ja kannustaa oppimaan suomalaisen koulutuksen perusta on maailman osaavimmissa opettajissa korkeakoulutetut pedagogit tekevät joka päivä arvokasta työtään sen eteen että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus oppia ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa opettajan perus ja täydennyskoulutukseen panostaminen onkin tärkeää erityisesti siitä syystä että uudet opetussuunnitelmat ja muuttunut maailma kuten digitalisaatio vaativat uudenlaisia taitoja ja työkaluja arvoisa puhemies koulutuksen ja osaamisen arvostus lähtee kotoa tiedämme että korkeasti koulutettujen vanhempien lapset hakeutuvat todennäköisemmin korkeakouluihin kuin alemmin koulutettujen vanhempien lapset tämä ei ole toivottava kehityskulku jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus kouluttautua edetä elämässään niihin tavoitteisiin joihin hän itse haluaa suomalainen koulutusjärjestelmä pyrkii tasaamaan kotoa tulevia eroja mutta mahdollistamaan yksilöllistä oppilaan tarpeista lähtevää opetusta tästä me tulemme jatkossakin pitämään huolen loppuun vielä muutama sana tästä oppivelvollisuuskeskustelusta meidän kaikkien tavoitteena on varmasti löytää ne keinot joilla pystymme varmistamaan kaikille aidot edellytykset jatkaa jatko opintoihin ja toiselle asteelle tiedämme tutkimuksesta että toisen asteen koulutus varmistaa jo huomattavasti paremmin kuin pelkkä peruskoulupohja työllistymisen ja myös edellytykset elinikäiseen oppimiseen meidän on kuitenkin jatkuvasti mietittävä niitä keinoja kun meillä on tämä taloustilanne sellainen kuin on eikä vain tilanne vaan meillä on meillä on jatkuva alhaisempi syntyvyys vanheneva väestö ja tätä ongelmaa me emme ratkaise vaikka me pääsisimme hallituksen työllisyystavoitteeseen sen vuoksi meidän pitää miettiä niitä keinoja jotka ovat niitä vaikuttavampia keinoja jos me pidennämme oppivelvollisuutta en usko että se ratkaisee niiden oppilaiden ongelmia joilla ei ole edellytyksiä tällä hetkellä opiskella siellä sen vuoksi itse kääntäisin katseeni varhaisiin vuosiin ja peruskouluun ensisijaisesti sitten vielä varhaiskasvatuslaista joka on tulossa eduskuntaan kevään aikana voin vakuuttaa täällä edustaja essayah ehti jo poistua salista että tällä nimenomaan

ja sillä että lisätään koulutuspaikkoja pyritään vastaamaan siihen että meillä on osaavaa henkilökuntaa osaavia pedagogeja varhaiskasvatuksessa kukaan nykyisistä varhaiskasvatuksen ammattilaisista ei tule menettämään lain myötä pätevyyttään mutta sen lisäksi että meillä on varhaiskasvatuksessa osaavia varhaiskasvatuksen sosionomeja tulevaisuudessa meillä on toivottavasti myös yliopistokoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia ja tällä moniammatillisella yhteistyöllä pystymme varmistamaan paitsi jokaiselle lapselle ikätasoisen pedagogiikan mikä ei tietenkään tarkoita koulumaista oppimista pienille lapsille myös moniammatillisen yhteistyön esimerkiksi neuvoloiden kanssa kehotan myös kaikkia jotka ovat siitä varhaiskasvatuksestamme huolissaan käymään päiväkodeissa itse käyn siellä päivittäin ja voin kertoa että ei se omiin silmiini kaaokselta näytä vaikka toki kehitettävääkin löytyy

arvoisa rouva puhemies oppimista tapahtuu läpi elämän osaamista kartutetaan ja kerätään aivan kaikkialla vaatimukset yksilön ja yhteiskunnan osaamiselle ovat nykyisin korkeat ja tulevaisuudessa vieläkin korkeammat ja haasteellisemmat käsittelimme eilen täällä jonka keskeinen sanoma oli että työelämä on suurten muutosten edessä ja me emme onnistu työelämän murroksessa ilman tasa arvoista ja laadukasta koulutusjärjestelmää osaamisen tason nostoa ja monipuolista koulutusta

arvoisa puhemies koulutuksessa kyse on tämän päivän koulutuksesta sekä myös pitkälle tulevaisuuteen tähtäävistä tavoitteista tarpeista ja päätöksistä tämän päivän lapset rakentavat huomisen ja tulevaisuuden koulutuksen tavoitteena on että jokaisella lapsella ja nuorella on tasa arvoinen oikeus osallisuuteen oppimiseen koulutukseen ja tarvittaviin palveluihin valitettava tosiasia on kuitenkin ettei tämä toteudu enää suomalaisessa yhteiskunnassa hallitus on murentanut lasten ja nuorten tasa arvoista oikeutta osallisuuteen ja oppimiseen hallitus on lisännyt eriarvoisuutta tietoisilla päätöksillään varhaiskasvatuksesta alkaen estämällä työttömien perheiden lapsilta tasa arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen tämän lisäksi varhaiskasvatuksen laatu työttömien lapsilla on heikompaa sillä henkilöstömitoitus on heikompi kuin työssä käyvien perheiden lapsilla ryhmät ovat suurempia ja aikuisia on vähemmän tämä on tietoinen poliittinen valinta ja päätös hallituspuolueilta vaikka kaikki alan asiantuntijat sitä vastustivat asiantuntijat pikemminkin vaativat että heikommassa asemassa olevien perheiden lapsiin tulee panostaa panostaa erityisesti

ei voi ymmärtää sillä me tiedämme että sosioekonominen tausta ohjaa tänä päivänä lapsen ja nuoren elämää ja koulutusvalintoja suuri riski on juuri heikommassa asemassa olevilla lapsilla ja nuorilla tämä jatkumo tulisi katkaista ja se olisi myös mahdollista tukemalla lasta ja nuorta tasa arvoisella varhaiskasvatuksella ja laadukkaalla koulutuksella tästä syystä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen oppimisen tasa arvon tulisi olla meidän tärkein koulutuspoliittinen tavoitteemme arvoisa puhemies talouspolitiikan raportin mukaan ilman toisen asteen tutkintoa olevien nuorten osuus on kääntynyt jälleen kasvuun myös koulutustaso on heikentynyt minkä takia koulutusta ja resursseja on lisättävä kaikilla tasoilla toisen asteen koulutuksen mahdollisuus tulee turvata pidentämällä oppivelvollisuutta kahdeksaantoista vuoteen jotta jokaiselle nuorelle turvataan toisen asteen tutkinto tämä on linjassa sosiaalidemokraattien näkemysten kanssa koulutuksen maksuttomuuden tulisi olla itsestäänselvyys myös toisella asteella rahan puute ei saa olla kouluttautumisen este suomessa opetus ja kouluruoka peruskoulussa ja toisella asteella ovat maksuttomia mutta lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus hankkia opinnoissa välttämättömät materiaalit välineet ja tarvikkeet sekä vastata tutkintoon liittyvistä maksuista

joidenkin nuorten mahdollisuutta suorittaa toisen asteen tutkinto tai jopa estävät sen käytännössä tämä on aiheuttanut sen että osa nuorista pohtii välivuotta peruskoulun ja toisen asteen välillä perusteluna vanhempien heikko taloudellinen tilanne ja työttömyys näin ei voi olla vaan jokaiselle nuorelle tulee voida taata opintoja myös toiselle asteelle pelastakaa lapset yhdessä lapsi vanhempain nuoriso ja opiskelijajärjestöjen kanssa vaatii kansalaisaloitteessaan että lukio ja ammatillisen tutkintojen maksullisuus poistetaan kaikin tarvittavin toimenpitein

kerätään nimiä maaliskuun kahdeksanteentoista päivään asti kannatan tätä aloitetta hämmentävää on kuitenkin ettei eduskunta pysty tätä epäoikeudenmukaisuutta korjaamaan vaan se vaatii kansalaisten aktiivisuutta ja kansalaisaloitteen jotta asia tulisi eduskunnan käsittelyyn

arvoisa rouva puhemies viimeistään nyt kun maan talous on elpynyt kansainvälisten suhdanteiden paranemisen myötä on aika katkaista koulutusleikkaukset ja kääntää suunta ylöspäin tasapuoliset oppimahdollisuudet on turvattava ihmisten hyvinvoinnin vuoksi mutta myös kansallisen edun vuoksi koulutus torjuu nuorten syrjäytymistä ja se lisää kansantalouden kilpailukykyä osaavat ammattilaiset ovat suomelle todellinen kilpailuvaltti tarvitsemme myös huippukoulutusta myös huippukoulutusta huippuosaajia tekemään huippuosaajat luovat uusia innovaatioita ja keksintöjä jotka nostavat suomea teknologian kärkimaana historiallisestikin suomen menestys on pitkälti riippunut laadukkaasta koulutuksesta ja siihen kytketystä mahdollisuuksien tasa arvosta mahdollisuuksien tasa arvosta joka on luonut suomesta koulutuksen brändimaan suomi siis tunnetaan juuri koulutuksesta ympäri maailman tulevaisuudessa koulutuksen merkitys suomen pärjäämiselle globaalissa maailmassa on vielä suurempi kuin se on tähän asti ollut niinpä suomen seuraavan sadan vuoden hyvinvointi tulee rakentumaan korkean osaamisen varaan tai jää rakentumatta jos koulutusresurssit laiminlyödään perinteisesti suomessa on ymmärretty koulutuksen merkitys on ymmärretty että koulutus ole säästökohde koulutus ei ole rahan tuhlausta koulutus on investointi tulevaisuuteen toivon että tulevat hallitukset ja tulevat eduskunnat tulevat pitämään tämän mielessään kun tekevät päätöksiä

arvoisa puhemies

työelämän murros vaatii työvoimalta yhä enemmän tavoite osoitti syvää ymmärtämättömyyttä koulutuksen merkityksestä taloudessa ja ja yhteiskunnassa ja toivottavasti tämä tavoite on nyt haudattu sinne minne muutkin hallituksen perumat esitykset arvoisa puhemies eduskunta kävi eilen keskustelun työn murroksesta selvää on että työ ja työn tekemisen tavat muuttuvat robotisaation automatisaation ja keinoälyn kehityksen seurauksena se miten muutos tulee yhteiskuntaan ja työhön vaikuttamaan on vielä osittain epäselvää selvää kuitenkin on että koulutus ja osaaminen on paras keino valmistautua muutokseen koulutus ja osaaminen lisää ihmisten kykyä sopeutua muutokseen selviytyä yhä haastavammassa työelämässä omaksua uusia kykyjä ja ja ottaa ura ja elämä omaan hallintaansa herätään nyt todellisuuteen osaamisen ja koulutuksen tarve korostuu tulevaisuudessa koulutus on paras suoja työttömyydeltä ja muut maat ovat ajamassa suomen koulutustason ohi on siis täysin nurinkurista ja ristiriitaista leikata koulutuksesta ja osaamisesta koulutusta ei tulisi nähdä vain menoeränä vaan inhimillisenä investointina suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole juuri muuta merkittävää pääomaa kuin inhimillinen osaaminen ja koulutettu työvoima arvoisa puhemies yliopistolla nähdään paraikaa harvinainen lakko syynä on taistelu työehdoista mutta taustalla on myös turhautuminen ja väsyminen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kohtaamiin leikkauksiin suomi on vaarassa menettää osaamista ja potentiaaliaan jos lahjakkaat ihmiset eivät hakeudu tutkijanuralle jos he eivät korkeakouluttaudu tai suomi menettää osaamista aivovuodon kautta ulkomaille ongelmana ei tällä hetkellä ole kuitenkaan vain korkeakoulutuksen ja yliopistojen tilanne vaan myös varhaiskasvatus ja toinen aste kärvistelevät rahoitusvajauksen kanssa ja tarvitsevat remonttia vasemmistoliiton tavoitteena on että jokainen peruskoulunsa päättänyt saa toisen asteen koulutuspaikan ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa ei nykyisillä työmarkkinoilla pärjää oppivelvollisuus tuleekin laajentaa toiselle asteelle näin julkisella vallalla olisi velvollisuus tarjota jokaiselle nuorelle koulutuspaikka samalla toteutuisi myös toisen asteen aito maksuttomuus vasemmiston mielestä lukion ja ammattikoulun tulee olla kaikille nuorille maksutonta arvoisa puhemies ammatillinen koulutus on tällä hetkellä suurissa ongelmissa rahoitusleikkausten vuoksi valtavat leikkaukset ovat johtaneet henkilöstön irtisanomisiin lähiopetuksen vähentymiseen ja toimipisteiden lakkautuksiin erityisen vaikea tilanne on nyt kun rahoitusta on leikattu ennen kuin reformi on astunut voimaan hallitus on kiivennyt takapuoli edellä puuhun kun ensin toteutettiin rahoitusleikkaukset ja vasta sen jälkeen tuli voimaan reformi nurinkurinen järjestys on ajanut koulutuksenjärjestäjät erittäin tukalaan tilanteeseen arvoisa puhemies suomalainen koulutusjärjestelmä on on monella tavalla hyvä ja laadukas mutta silti koulutus on vahvasti periytyvää ja

ovat kasvussa tämä on huolestuttava kehitys jonka ääreen meidän on pakko pysähtyä koulutuksen eriytymisen estämiseksi täytyy ryhtyä toimiin kaikilla koulutustasoilla olennaisia ovat esimerkiksi seuraavat toimet varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttaminen ja varhaiskasvatuksen laadun parantaminen peruskoulun opetusryhmien koon rajaaminen ja riittävät tukipalvelut opiskelijoille koulujen alueellisen eriytymisen estäminen oppivelvollisuuden ulottaminen toiselle asteelle ja toisen asteen aito maksuttomuus opintotuen riittävä taso ja korkeakoulutuksen alueellinen saavutettavuus alan vaihtamisen lisä täydennys ja ja jatkokoulutuksen joustava mahdollistaminen myös aikuisille alanvaihtajille arvoisa puhemies eriarvoisuuden ja koulutuksen periytymisen kannalta olennaista on myös lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja eriarvoistumisen ehkäisy lapsiperheköyhyyden vähentäminen ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen on avainasemassa myös koulutuksen eriarvoisuuden vähentämisessä koulutuksen eriarvoisuus on pitkän kehityksen tulos jota hallitus on omalla toiminnallaan pahentanut ja hallituksen politiikka on vienyt kehitystä väärään suuntaan arvoisa puhemies näitä päätöksiä ei ole tehty pakon edessä ne ovat olleet valintoja hallitus on laittanut mieluummin rahaa veronalennuksiin kuin koulutukseen ja se on arvovalinta

arvoisa puhemies olemme olleet suomessa ylpeitä siitä että perhetaustalla vanhempien tuloilla tai koulutuksella ei ole ollut merkitystä miten hyvin koululaiset pärjäävät tilanne on nyt muuttunut pisa tulokset ovat tuoneet ensi kertaa esiin sosioekonomiset erot eli perhetaustan vaikutuksen oppimistuloksiin eroja oppimisessa on nyt myös alueellisesti kaupungeissa koululaiset pärjäävät paremmin kuin maaseutupaikkakunnilla uudellamaalla pärjätään paremmin kuin länsi suomessa alkaa näyttää siltä että vain vahvemmilla kunnilla on mahdollisuus tiukentuvan talouden oloissa panostaa riittävästi opetukseen suomalainen peruskoulu rakennettiin turvaamaan tasa arvoa mutta nyt alkaa näyttää siltä että eriarvoisuus alkaa näkyä myös peruskoulussa eriarvoisuus kuntien ja lasten välillä on on tullut kouriintuntuvasti esiin myös varhaiskasvatuksessa sen jälkeen kun hallitus rajasi subjektiivista päivähoito oikeutta kahteenkymmeneen viikkotuntiin ja kasvatti varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja osa kunnista ei ole toteuttanut varhaiskasvatusoikeuden rajausta kunnilla on ollut varaa ennallaan mutta osassa kuntia oikeutta rajataan hyvinkin tiukasti useimmiten syynä on talouden tiukkuus väljyyteen ei ole varaa sama koskee ryhmäkokoja osassa kunnista ryhmäkoot ovat nousseet ja osassa eivät näin ollen yhdenvertaisuus eri kunnissa asuvien lasten ja perheiden välillä vaarantuu tässä kohtaa kannattaa mainita että varhaiskasvatuksen maksualennukset eivät ole sama asia kuin laadun parannukset myös lapsiasiavaltuutettu on nostanut esille että on välttämätöntä huolehtia siitä että kuntien käytännöt toteutuvat jatkossa mahdollisimman yhdenvertaisesti koko maassa arvoisa hallitus kysyisinkin teiltä mitä aiotte tehdä jotta tämä koulutuksen eri tasoilla tapahtuva eriarvoistumiskehitys pysäytetään arvoisa puhemies talouspoliittisen arviointineuvoston tuoreen raportin erityishuomio on todellakin koulutus ja innovaatiopolitiikassa ja siltä osin varsin ankeaa luettavaa koulutustason nousu on suomessa pysähtynyt ja yhä useampi nuori jää vaille toisen asteen tutkintoa samaan aikaan globalisaatio ja teknologinen kehitys tulevat todennäköisesti yhä lisäämään osaamisvaatimuksia työelämässä siksi neuvosto suosittaa koulutusmäärien lisäämistä kaikilla tasoilla neuvoston mukaan koulutuspolitiikan tulisi olla että koko ikäluokka suorittaa toisen asteen tutkinnon se lisäisi työllisyyttä pitkällä aikavälillä toimiva keino voisi olla oppivelvollisuuden pidennys korkeakoulutuksen laajeneminen pysähtyi noin vuonna kaksituhatta neuvosto suosittaakin myös korkeakoulutuksen lisäämistä talouspoliittisen arviointineuvoston politiikkasuositukset koulutuksen osalta ovat pitkälti samoja joita sdp esitti koulutuspoliittisessa ohjelmassaan vuonna kaksituhattakuusitoista nämä asiat ovat olleet vahvasti esillä myös sdpn

me sosiaalidemokraatit haluamme pidentää oppivelvollisuuden koskemaan koko toisen asteen tutkintoa jolloin se muuttuisi myös maksuttomaksi lisätä korkea asteen aloituspaikkoja ja nostaa korkeakoulutettujen osuuden viiteenkymmeneen prosenttiin arvoisa puhemies elämänikäisestä koulutuksesta on tullut välttämättömyys pelkällä peruskoulupohjalla ei ole mahdollisuutta nykymaailmassa juurikaan työllistyä tästä huolimatta peräti viisitoista prosenttia suomalaisista ei ole suorittanut tuota toisen asteen koulutusta suomalaisista alle kaksikymmentäviisi vuotiaista nuorista miehistä viidesosa ja yli viisitoista prosenttia nuorista naisista onkin työn tai koulutuksen ulkopuolella ilman ammatillista koulutusta olevien työurat ovat epävakaita ja lähes kymmenen vuotta muita lyhyempiä työura jää silloin tytöillä noin kahteenkymmeneenkahteen vuoteen ja pojilla noin kahteenkymmeneenkuuteen vuoteen kun keskimäärin työurat ovat kolmenkymmenenneljän vuoden pituisia yksinkertainen ratkaisu olisikin oppivelvollisuuden ulottaminen koskemaan toisen asteen oppivelvollisuusiän nostaminen myös professorit roope uusitalo ja juho saari ovat kiinnittäneet asiaan huomiota uusitalo mainitsee että esimerkiksi usassa oppivelvollisuusiän nosto on lisännyt kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaiden koulunkäyntiä se on kasvattanut ihmisten ansiotuloja ja työllisyyttä sekä vähentänyt työttömyyttä vankilaan joutumisen riskiä avioeroja teiniraskauksia jopa riskiä kuolla seuraavan kymmenen vuoden aikana viime hallituskaudella oppivelvollisuusiän nostaminen kaatui kysymykseen ilmaisen opetuksen kustannuksista yhteiskunnalle tulee kuitenkin pidemmällä aikavälillä syrjäytymistä huomattavasti halvemmaksi pitää kaikki ihmiset mukana koulutuksessa ja sitä kautta työelämässä jokaiselle tulee tarjota mahdollisuus suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto ja myös päivittää osaamistaan työelämän muuttuvien tarpeiden mukaan sitä paitsi toisen asteen tutkinnon koulutarvikekustannukset ovat ongelmana yllättävän monelle keskimääräinen lukiolaisen oppimateriaalien kustannus on uuden selvityksen kaksituhattaviisisataa euroa kymmenellä prosentilla opinnot keskeyttäneistä eli noin sadallaneljälläkymmenellä ja vaihtaneista eli noin sadallakuudellakymmenellä siihen vaikutti rahanpuute toisin sanoen noin kolmesataa lukiolaista vuosittain vaihtaa tai keskeyttää opinnot niiden kalleuden vuoksi tähän ei kelpaa vastaukseksi ylimielinen toteamus siitä että koulukirjakustannuksista vastaaminen olisi sosiaalitoimiston tehtävä sitä paitsi opiskelija ei välttämättä edes saa toimeentulotukea sillä hänet velvoitetaan kustantamaan opintonsa lainalla todellakin nämä hallituksen leikkaukset ovat vaarantaneet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden eväitä ja suuntaa tulisi

arvoisa puhemies sen sijaan että muistelemme kuka leikkasi ja kuinka paljon meidän pitäisi yhdessä miettiä miten pelastamme suomalaisen tasa arvoisen koulutuksen tänä päivänä kotitausta vaikuttaa yhä enemmän nuorten koulumenestykseen ja koulupolun pituuteen koulut eivät pysty tarjoamaan kaikille oppilaille riittävästi tukea ja jos sitä ei saa kotoakaan niin tippuu kärryiltä kuntien väliset erot peruskoulun oppituntimäärässä olla jopa puoli kouluvuotta erot ovat suuret myös tukiopetuksen määrässä ja oppimateriaaleissa oppikirjoista tingitään digiloikat jäävät kirpun hypyiksi rahanpuutteen vuoksi joka kymmenennellä peruskoulun päättävällä on niin heikko lukutaito ettei hän pärjää jatko opinnoissa se tarkoittaa vuosittain liki seitsemäätuhatta viisitoista vuotiasta valtaosa näistä on poikia peruskoulumme on epäonnistunut perustaitojen tarjoamisessa kaikille tämän tiedon pitäisi viimeistään herättää meidät kaikki sillä meillä tässä talossa on vastuu siitä että peruskoulu takaa aivan jokaiselle nuorelle riittävät taidot emme saa antaa tasa arvoisen koulutuksen murentua sillä samalla murentuu lastemme ja nuortemme tulevaisuus hallitus ei voi mennä piiloon heikon taloustilanteen taakse koulutuksesta on leikattu liikaa tehdyt pienet paikkaukset eivät riitä lapsemme ja nuoremme voi odottaa parempia aikoja kyse on heidän elämästään juuri nyt arvoisa puhemies hyvä peruskoulu on kaiken lähtökohta mutta pelkällä peruskoululla ei enää pärjää siksi jokaiselle nuorelle on taattava jatko opinnot erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen miten siirtymä toiselle asteelle sujuu moni nuori ei tiedä millaiseen koulutukseen hakeutua monelle se tarkoittaa muuttoa kotoa kauemmaksi yhä itsenäisempi opiskelu voi osoittautua vaikeaksi nuoret tuleekin saattaa turvallisesti nivelvaiheen yli tarjoamalla riittävästi tukea ja henkilökohtaista ohjausta niin opintoihin kuin muuhun elämänhallintaan on myös varmistettava että perusopetuksen lisäopetusta on tarjolla kaikkialla suomessa nyt näin ei ole arvoisa puhemies vaikka toisen asteen opetus on maksutonta oppivälineet maksavat kaikilla ei ole niihin varaa pelastakaa lapset ryn selvityksen mukaan kuudellekymmenelle prosentille ne aiheuttavat haasteita nuoremmat lapsista eivät saa mennä enää lukioon vanhimman lapsen opiskelu lukiossa aiheutti pienituloisen perheen talouden romahtamisen ja ylivelkaantumisen kirjoittaa eräs vanhempi uhkaamme luisua historiassa taaksepäin aikaan jolloin perheillä ei ollut varaa kouluttaa lapsiaan toisesta asteesta pitääkin tehdä aidosti maksuton tämän hinta arvio on kahdeksankymmentä miljoonaa summa palautuu moninkertaisesti kun nuoret eivät joudu luopumaan koulutusunelmistaan tai keskeyttämään mutta maksuttomuus ei riitä on varmistettava että lähiopetusta on riittävästi amikset tarvitsevat lisää rahaa varmistaakseen riittävän määrän aloituspaikkoja opettajia lähiopetusta ja yksilöllistä tukea arvoisa puhemies ratkaiseva rooli on myös peruskoulua edeltävillä vuosilla tutkimuksista tiedämme että laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan tasoittaa kotitaustasta johtuvia oppimiseroja siksi siihen on tärkeää panostaa hallitus on valitettavasti tehnyt päinvastoin vähentämällä työttömien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen kasvattamalla ryhmäkokoja ja heikentämällä hoitajamitoitusta varhaiskasvatuksen laatu on heikentynyt ja alueelliset erot kasvaneet lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen riippuu asuinpaikasta ja vanhempien työllisyystilanteesta nämä leikkaukset ovat kaikkein kohtalokkaimpia lasten tulevan opinpolun kannalta ja ne pitää kiireellisesti perua se ei kuitenkaan vielä riitä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen parantamiseksi on siirryttävä maksuttomuuteen vuosiluokka kerrallaan alkaen arvoisa puhemies tänään olemme todistaneet miten haluamme kaikki taata jokaiselle nuorelle laadukkaan koulutuksen laadukas koulutus vaatii osaavia opettajia ja mahdollisuuksia lisäkouluttautua ajantasaisia oppimismateriaaleja riittävästi lähiopetusta tarpeeksi pieniä ryhmiä henkilökohtaista tukea ja ohjausta tarpeen mukaan ne eivät tule ilmaiseksi vaan vaativat rahaa vihreät haluavat satsata koulutukseen taataksemme koulutuksen tasa arvon jokaiselle lapselle ja nuorelle tässä maassa toivottavasti myös muut puolueet ovat tähän valmiita

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos ministerille että olette edelleen täällä kuuntelemassa myös myös näitä varsinaisia puheenvuoroja eilen eduskunnassa käytiin palautekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta jonka aiheena on tulevaisuuden työ ja lähes yksimielisesti täällä todettiin että kasvatus ja koulutus ovat niitä sosiaalisia investointeja joiden varassa yhteiskunta kehittyy ja joilla saadaan valmiuksia kohdata monet tulevaisuuden haasteet edelläkävijäaseman ja osaamiseen perustuvan kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttävät jatkuvaa ja pitkäjänteistä investointia koulutusjärjestelmään tieteeseen ja tutkimukseen sekä myös innovaatiotoimintaan ja kehittämiseen tulevaisuus rakennetaan tämän päivän päätöksille ja siksi onkin valitettavaa että hallituksen päätösten johdosta suomi menettämässä edelläkävijyyttään osaamisyhteiskuntana pelkkä nykytilan ylläpitäminen ja toiminnan taloudellinen tehostaminen eivät riitä ilman edelläkävijyyttä ei ole nimittäin kilpailuetua suuret säästöt koulutukseen joka tasolla nakertavat tulevaisuuden kasvupotentiaalia kuten eilen sanoin välillä mietin vakavasti ymmärrämmekö me täällä kaikki miten nopeaa tämä muutos on esimerkiksi päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten ja nyt pitäisi keskittyä keskustelemaan jo osaamistason laajemmasta nostosta arvoisa puhemies hallituksen tekemät säästöt varhaiskasvatukseen heikentävät sekä yksilöiden että yhteiskunnan tulevaisuuden mahdollisuuksia varhaiskasvatukseen panostaminen on on yksi parhaista tulevaisuuden investoinneista minkä voimme tehdä ne viestit joita kuulen varhaiskasvatuksen kentältä ovat enemmän kuin huolestuttavia päiväkotien tilanne on subjektiivisen päivähoito oikeuden purkamisen ja ryhmäkokojen suurentamisen takia monin paikoin kaoottinen useat ammattihenkilöt ovat minulle kertoneet todellisuuden ja ammatti identiteetin välisen ristiriidan olevan niin suuri että he ovat tyystin uupuneet omaan työhönsä varhaiskasvatuksen kehittämiseltä on pohja pois jos ammattihenkilöt kokevat etteivät he suurissa ryhmissä ja lasten jatkuvasti vaihtuessa pysty tekemään perustyötään laadukkaasti ja kohtaamaan lapsia yksilöinä eräs varhaiskasvatuksen ammattilainen kertoi minulle viime viikonloppuna ettei hän halua enää tehdä työtä päiväkodissa ryhmien ollessa niin suuria että työ tuntuu liukuhihnatyöltä joka päivä saa pelätä ettei vain mitään vahinkoja sattuisi myös monet vanhemmat ovat kertoneet etteivät he halua viedä lastaan päiväkotiin koska suuret ryhmät tekevät lapsen levottomaksi

olen varma että ministeri saa samanlaista palautetta kuin minäkin ja siksi ihmettelen miksi on niin vaikea myöntää että subjektiivisen päivähoito oikeuden purkaminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen olivat virheitä jotka pitäisi ehdottomasti perua hallitus on sysännyt vastuun kunnille mutta kuten lapsiasiainvaltuutettu tuomas kurttila totesi varhaiskasvatusta tulisi pitää kansallisena kysymyksenä ei kaupunkipolitiikkana eikä asiana tällä hetkellä lapsen elämään vaikuttaa liikaa se mihin perheeseen ja mihin kuntaan hän syntyy arvoisa puhemies se kohta jossa nuori ihminen siirtyy koulusta toiseen tai työelämään on yhteiskunnan tärkein kohta kaikki minkä siinä menetämme on sekä yksilöllisesti että yhteiskunnallisesti kallista koulu on varhaiskasvatuksen ohella yhteiskuntamme tärkein instituutio suomessa on pidetty tärkeänä periaatetta että synnyitpä köyhään tai rikkaaseen kotiin tytöksi tai pojaksi terveeksi tai sairaaksi niin koulu mahdollistaa kaiken ja päinvastoin ilman koulua emme olisi juuri mitään pahoin pelkään että nyt tehdyt valtavat koulutussäästöt ja hallituksen eriarvoisuutta ja yhteiskunnan polarisaatiota lisäävät päätökset ovat heikentämässä tätä niin sanottua mahdollisuuksien tasa arvoa esimerkiksi kuntien väliset erot opetuksessa ovat kasvaneet kasvaneet ihan liian suuriksi selvitysten mukaan yhdeksänvuotisen peruskoulun aikana saadun opetuksen määrä vaihtelee kuntien välillä yli lukukauden vanhempien koulutus ammatti ja kodin varallisuus ovat kaikissa maissa yhteydessä oppilaiden menestymiseen esimerkiksi luonnontieteissä nyt ensimmäistä kertaa pisa ohjelman aikana tätä yhteyttä kuvaavan indeksin arvo oli suomessa suurempi kuin oecd maiden keskimäärin tämä on vain yksi esimerkki eriarvoisuuden kasvusta pahoin pelkään että nyt tehdyt koulutussäästöt tulevat monella tavalla kalliiksi tulevaisuudessa kiitos

arvoisa puhemies suomi on pitkään ollut koulutuksen tasa arvon mallimaa huipputulokset oppimisvertailuissa maailman parhaat opettajat ja maksuton koulutus ovat nostaneet meidät kärkeen näin pitää olla myös tulevaisuudessa se pitää ottaa vakavasti koulutuksen periytyvyys on kasvanut nyt liian voimakkaasti korkeasti koulutettujen vanhempien lapsi pärjää ja saa hyvän koulutuksen paljon todennäköisemmin kuin kouluttamattomien uusimpien pisa tulosten mukaan suomalaisissa kouluissa on aivan liikaa eroja hyvien ja heikosti menestyvien oppilaiden välillä oppimiserot tyttöjen ja poikien välillä ovat kasvaneet selvästi yhä suurempi joukko oppilaita ei saavuta edes jatko opinnoissa ja työelämässä vaadittavaa vähimmäisosaamista eri puolilla suomea erot sen kuin kasvavat pääkaupunkiseutu erottuu koko muun maan tuloksista kaikkialla erot näkyvät kaupunkikouluja käyvien eduksi mutta myös kaupunkien sisällä on aivan liian eriarvoisia alueita ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja amisreformi ovat johtaneet siihen että siellä pärjäävät nyt vain kaikkein vahvimmat ja omatoimisimmat oppilaat ne nuoret joilta toisen asteen koulutus jää kesken tai kokonaan saamatta ovat vailla ammattia työtä ja hyvää elämää koko työikänsä ei näin voi jatkua on leikattu liikaa erot koulutuksen saatavuudessa ja laadussa ovat myrkkyä koulutuksen tasa arvolle ei meillä ole varaa jättää maaseudun kirkonkylien tai kaupunkien yhtäkään lasta ja nuorta takamatkalle senttiäkään arvoisa puhemies lasten ja nuorten kotitaustan vaikutus oppimistuloksiin on noussut vanhempien koulutustaso ja varallisuus näkyvät liian voimakkaasti siinä miten lapsi koulussa menestyy ja kuinka pitkälle hän kouluttautuu suunnan pitää nyt muuttua koulutuksen ja opettajien tehtävä on antaa jokaiselle lapselle tasa arvoinen perusta omien päämäärien ja unelmien tavoitteluun juuri korkeasti koulutetut motivoituneet opettajat ovat suomalaisen koulun kestotähtiä mutta maailman parasta tasoa ei pystytä pitämään jos myös opettajankoulutuksesta leikataan kuten hallitus on tehnyt niin paljon että maailman parhaita opettajia koetetaan tuottaa yliopistoissa etätehtävillä ja pian varmaan kirjekursseilla

puhemies tuossa alkuiltaan asti

siinä jäi yksi asia

tarpeettomasti käytiin miekkailua siitä mitä nykyinen hallitus on säästänyt ja leikannut koulutuksesta ja mitä edellinen pääministeri kataisen ja stubbin hallitus ja sen mitä nyt sanon sanon erityisesti ajatellen eduskunnan pöytäkirjoja historiaa koska tuon pitkän keskustelun aikana olin koko ajan paikalla ei tullut esille ollenkaan se että näitä valtiontalouden säästöjen vaikutuksia sivistyksellisiin oikeuksiin on arvioitu kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen

siis taustalla oli eduskunnan itsensä asettama velvoite jonka mukaan tulee seurata vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista toteutettujen säästöpäätösten vaikutuksia ja vaikka nyt itse olin silloin kaksi vuotta opetusministerinä niin tiedän sen tuskan määrän ja vaivan mikä niihinkin säästöihin liittyi

karvin selvityksen mukaan sitaatti heidän tiedotteestaan valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin muutokset pieniä mutta kehityssuunta osin huolestuttava ja tämä karvin selvitys koski siis varhaiskasvatusta yleissivistävää koulutusta esi ja perusopetusta lukiokoulutusta taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä mutta ongelmahan sitten muodostuu tavallaan siitä että kun ne säästöt mitä tuolloin tehtiin jo ihan piripintaan koulutus ja sivistysihmisenä mielestäni jo ylikin niin nyt sitten sen päälle tämä nykyinen hallitus on tehnyt merkittäviä säästöjä toki tehnyt joitakin paikkauksiakin ja ja korjauksiakin sekin täytyy sanoa mutta tämä kokonaisuus on kuitenkin senkaltainen että oli syytä vielä tehdä tämä neljäskin välikysymys koulutuksesta kun kun tiedämme kuitenkin että koulutus ja osaaminen on pienelle maalle

arvoisa puhemies tämän sanoin ihan

jotka joskus sitten käyvät lävitse tätäkin välikysymystä ja ja sitä mistä täällä on puhuttu ja mistä keskusteltu no tärkein asiahan täällä keskustelussa

keskustelut varhaiskasvatuksen merkityksestä koska kaikki kaikki tutkimukset ja omakohtainenkin elämänkokemus kertovat sen että se mitä lapset saavat ja oppivat kaksi kolme neljä viisi tavallaan ne siivet jotka sitten kantavat elämässä

pitkälle mihin ne siivet kantavat ja sen takia tietysti kaikki se laulu leikki kehitys itsetunnon kehittäminen ja näin on erittäin tärkeää ja vaikka monasti isät ja äidit tekevät sen hyvin niin

monasti myöskin se ammattitaitoinen henkilöstö lastenhoitajat sosionomit lastentarhanopettajat akateemisen koulutuksen saaneet tekee sen myöskin erittäin hienolla tavalla sitten haluan

vielä sanoa myöskin tästä toisesta isosta asiasta niin ja sanon nyt vielä sen että tämä varhaiskasvatuksen asteittainen maksuttomuus on sosiaalidemokraateille erittäin tärkeää

se

laajentaminen

on peruskoulun päättötodistus päätän

päättötodistus työura jää lyhyeksi ja hän on yleensä vaarassa sitten syrjäytyä kiitos puhemies

arvoisa herra puhemies varhaiskasvatus on nimensä mukaisesti osa koulutusjärjestelmää laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys lapsen tulevalle oppimiselle ja koulumenestykselle on kansainvälisissä tutkimuksissa todistettu tänään on puhuttu paljon koulutuksen eriytymisestä mutta varhaiskasvatuksen laadun tulee olla tasaista kunnasta tai päivähoitopaikasta riippumatta suomella ei ole varaa varhaiskasvatuksen alueelliseen eriytymiseen ei ole myöskään oikein että tämän hallituksen toimesta on tehty jako työttömien lapsiin joiden oikeutta varhaiskasvatukseen on rajattu ja muiden lapsiin joilla on rajoittamaton oikeus peruskoulun alkuperäistä tavoitetta tulee vahvistaa peruskoulun tulee olla kaikkialla laadukas ja hyvä koulu sivistys ja tulevaisuuskoulu alueen lapsille ja nuorille tavoitteena on se että kaikissa kouluissa ympäri suomen on mahdollisuus monipuolisesti valinnais aineisiin sekä kerho ja harrastustoimintaan pienemmissä kouluissa ja sairaalakouluissa sekä syrjäseuduilla tätä pitää tukea etäopetusta kehittämällä koulupäivän rakennetta tulee uudistaa siirtymällä joustavaan koulupäivään joustavassa koulupäivässä koulupäivään sisällytetään maksutonta kerhotoimintaa jonka järjestämiseen osallistuvat koulun henkilöstön lisäksi esimerkiksi taide ja kulttuuritoimijat sekä liikunta ja nuorisojärjestöt jokaiselle perusasteen päättävälle tulee taata opiskelupaikka toiselle asteelle toisen asteen on oltava maksuton kuten täällä on tänään kuultu monen koulussa käymisen esteeksi on muodostunut koulukirjojen kalleus niihin saa uppoamaan tuhansia euroja näin ei voi olla niille peruskoulunsa päättäville joilla ei ole edellytyksiä siirtyä suoraan toisen asteen tutkintoa suorittamaan tulee varata paikka ammatilliseen koulutukseen tai lukioon valmistavasta koulutuksesta työpajoista tai kymppiluokalta erityistä huomiota on kiinnitettävä toisen asteen koulutuksen saavutettavuuteen tästä on iso huoli syrjäseuduilla kun ikäluokat pienenevät ja oppilaita ei tahdo enää riittää sekä ammatilliseen koulutukseen että lukioon oppilaitosverkoston valtakunnallisesta kokonaisuudesta on pidettävä huolta sillä lähtökohtana on oltava että mahdollisimman monen nuoren olisi mahdollista opiskella toisella asteella kotoa käsin lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistäminen on monella alueella elinehto saavutettavalle toisen asteen koulutukselle omalta lapsuuden kotipaikkakunnalta muoniosta on tästä hyviä esimerkkejä meillä on siellä lukio ja ammatillinen koulutus ollut jo pitkään saman katon alla suomalaisten tulevaisuus pohjautuu osaamiseen rakennetaan koulutuksella jatkossa on tärkeää tunnistaa alueen elinkeinopoliittiset erityispiirteet ja vahvuudet niiden tukeminen oikeanlaisella koulutuspolitiikalla luo vahvan pohjan alueen elinvoimaisuudelle ja sen kehittämiselle tulevaisuudessa ymmärretään sivistyksen ja oppimisen merkitys ihmisen koko elämänkaaressa kunnan tarjoamien kasvatus ja koulutuspalveluiden tulee pystyä vastaamaan niihin haasteisiin joita oppilas muuttuvassa maailmassa kohtaa sekä tasoittamaan tietä kohti työpaikkaa tai jatkokoulutusta vain sivistykseen panostamalla suomen kunnista ponnistaa osaavia ihmisiä koko maan tarpeisiin

arvoisa herra puhemies nyt

sipilän hallituksen teot tällä saralla ovat tulleet surullisen tutuiksi tämän vaalikauden aikana niiden läpikäymiseen voisi käyttää paljonkin aikaa mutta haluan keskittyä nyt siihen mitä meidän tulisi seuraavaksi tehdä erityinen painopiste joka on ollut liian vähällä huomiolla on ammatillinen koulutus eli se pohjakoulutus joka antaa edellytykset työmarkkinoilla pärjäämiseen koulutuspohja on tärkeä tässäkin ajassa vaikka nykyään ollaan siirrytty yhä voimakkaammin elinikäiseen oppimiseen eli jatkuvaan kouluttautumiseen jotta tuo mainittu pohjakoulutus saataisiin kaikille me sosiaalidemokraatit olemme ajaneet jo pitkään oppivelvollisuuden pidentämistä toiselle asteelle tavoitteena on että jokainen perusasteen päättävä jatkaisi opiskelua toisella asteella tai toisen asteen opintoihin valmistavassa koulutuksessa vaikka tässä yhteydessä puhutaan velvollisuudesta itse näen oppivelvollisuuden pidentämisen ennemminkin oikeutena se on yhteiskunnalta vahva panostus siihen että kaikilla nuorilla olisi mahdollisimman hyvät eväät oman elämänsä rakentamiseen oppivelvollisuuden laajentaminen sisältää ajatuksen siitä että velvollisuuden kattama koulutus olisi opiskelijalle maksutonta arvoisa herra puhemies viestit arjesta kertovat karua kieltään toisen asteen opiskelusta lähiopetustuntien leikkaaminen on johtanut siihen että ryhmät ovat itseohjautuvan opiskelun varassa varassa aivan liiaksi koulutuksen laatu ei voi olla kärsimättä lähiopetuksen vähyydestä myös opiskelun ja elämisen kalleus uhkaa monien mahdollisuuksia opiskella yksikään nuori ei saa joutua keskeyttämään opintojaan materiaalimaksujen takia siksi sdp on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen muuttamista maksuttomaksi toisen asteen koulutuksesta syrjäytyminen ennakoi usein heikompaa terveydentilaa useampia työttömyysjaksoja sekä lyhyempää työuraa kuin lukion tai ammatillisen koulutuksen suorittaneilla tilastot kertovat karua kieltään siitä suunnasta johon meillä ollaan kulkemassa joka kymmenes perusasteen päättävistä ei saavuta riittävää lukutaidon tasoa yhteiskunnassa pärjäämiseksi sekä suomalaisnuorten että aikuisten koulutustaso on laskussa oppimisvaikeudet ovat todella yleisiä uskallan väittää että moni ei ymmärrä eikä uskokaan sitä että jopa kahdellakymmenellä viiva kahdellakymmenelläviidellä prosentilla väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia eli jopa miljoonalla suomalaisella samalla kun oppimista siirretään nykytrendin mukaan työpaikoille pitää muistaa että perustaitojen opintoja ei voi siirtää työpaikkojen syliin tai etätunteihin tässä salissa on puhuttu tänäänkin useaan kertaan talouskasvusta ja uusista työpaikoista otan esimerkin poikkeuksellisesti helsingistä enkä omasta vaalipiiristäni pääkaupungissamme maltillisten arvioiden huom maltillistenkin arvioiden mukaan vuosittainen uuden työvoiman tarve on kahdeksantoistatuhatta henkeä kun nuorisoikäluokan koko on kaksitoistatuhatta mitä nuo luvut tarkoittavat käytännössä uutta työvoimaa tarvitaan pelkästään pääkaupunkiseudulle muualta suomesta ja maailmalta tässä talossa pitää tehdä päätöksiä sen eteen että yhtään nuorta ei päästetä syrjäytymään me tarvitsemme heidät kaikki töihin ja peruskoulupohjalta se ei vain yksinkertaisesti onnistu on jopa esitetty arvioita että kaksikymmentä viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaita ilman tutkintoa olevia nyt seitsemäntoista prosenttia eli kaksisataakaksikymmentätuhatta tämä määrä on kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti viime vuosina jos mietitään että vuonna kaksituhattakaksitoista tuo luku oli satakymmentätuhatta eli viidessä vuodessa ilman tutkintoa olevien määrä on melkein tuplaantunut tämä kertoo kovaa kieltä siitä mikä on tasa arvoisen koulutuspolitiikan sitä selkeintä ydintä arvoisa puhemies meidän on yhteiskuntana kyettävä panostamaan paitsi korkeatasoiseen tutkimukseen ja korkeakoulutukseen myös perusopetukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen toimettomuus johtaa nopeasti tason rapautumiseen meidän on purettava yhteiskunnasta ihmisiä syrjäyttäviä rakenteita ja mahdollistettava jokaiselle luontainen väylä opintoihin koulutuspolitiikan on vastattava työelämän muuttuviin tarpeisiin mutta sen on samalla tunnistettava yhteiskunnallista kehitystä laajemminkin tasa arvoinen koulutuspolitiikka on se pohja jolle suomen menestys on perustunut ja sen ei saa antaa romahtaa

arvoisa puhemies on vaikeaa kuvitella tärkeämpää keskustelunaihetta näin kun olemme kääntymässä kohti vaalikauden loppua tämän vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä on perusteltua keskustella koulutuksesta sivistyksestä suomen selviytymisestä ja sijoittamisesta tulevaisuuteen tämän keskustelun pohjustamiseksi talouspolitiikan arviointineuvosto on käyttänyt poikkeuksellisen painavan puheenvuoron liittyen koulutukseen koulutuksen merkitykseen paitsi sen merkitykseen sivistyksellisenä yhteiskunnan koossapitävänä voimana myös sen

ministeri sanni grahn laasonen jos ette meitä oppositiossa kuuntele niin vahvasti vetoan siihen että ottaisitte merkittävästi vaarin siitä mitä talouspolitiikan arviointineuvosto sanoo se nimittäin toteaa että suomalaisen koulutusjärjestelmän laajeneminen on pysähtynyt kaksituhatta luvulla tämä on hälyttävä viesti sillä pienenä maana noin viiden miljoonan ihmisen kansakuntana me emme oikeastaan millään muulla voi kilpailla ja pärjätä kuin korkealla osaamisella ja koulutuksellisella panostuksella tulevaisuuteen senpä tähden se mistä me täällä tänään keskustelemme on on ratkaisevaa eikä voi muuta kuin pahoitella niitä väheksyviä puheenvuoroja mitä hallituspuolueitten riveistä on käytetty on moitittu sitä että tämä on jo neljäs välikysymys koulutuksesta tai että oppositio olisi jonkinlainen toimitusoppositio tämä on pahemmanlaatuista väheksyntää eikö nimittäin juuri se että oppositio on halunnut nostaa koulutuksen jo neljättä kertaa välikysymyksen tasolla esiin kerro siitä miten vakavissaan oppositio tämän huolen kanssa on puhemies kiinnitän nyt kolmeen seikkaan erityistä huomiota ensinnäkin varhaiskasvatus te ministeri sanni grahn laasonen olette täällä sinänsä ansiokkaasti puolustanut monia hyviä asioita mitä hallitus on varhaiskasvatukseen tehnyt kiitos siitä että varhaiskasvatuslaki on nyt eduskunnassa taas käsiteltävänä on syytäkin panostaa varhaiskasvatuksen pedagogiseen laatuun mutta sitä tosiseikkaa te ette pääse pakoon että olette romuttaneet varhaiskasvatuksen tasa arvon poistamalla subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen päivähoitoon se on pöyristyttävää että nimenomaan työttömien vanhempien lapset eivät saa vastaavaa oikeutta varhaiskasvatukseen kuin paremmassa työmarkkina asemassa olevien vanhempien tämä on todella paha epäkohta jonka me sosiaalidemokraatit haluamme korjata ja poistaa vetoamme vielä teihin ministeri että kun laki on täällä eduskunnassa auki te tämän korjaisitte tämä on myös alueellisesti erittäin epätasa arvoistavaa koska monet kunnat nimenomaan täällä etelä suomessa ovat päättäneet pitää tämän yhtäläisen varhaiskasvatusoikeuden mutta tuolla pohjoisessa ja idässä lähinnä keskustalaisten päättäjien toimesta kunnissa on tehty päätökset ottaa tämä laki käyttöön ja ja päivähoito oikeus on viety tämä pistää suomalaiset lapset eriarvoiseen asemaan paitsi vanhempien työmarkkina aseman perusteella myös alueellisesti ja tämä on valitettavaa toiseksi haluan puuttua toiseen asteeseen on hälyttävä seikka että lähes joka viides alle on vailla toisen asteen koulutusta siksi me tarvitsemme oppivelvollisuuden laajentamisen toiselle asteelle se olisi myös talouspoliittisesti järkevää sillä kuten talouspolitiikan arviointineuvosto osoittaa se toisi noin sadanneljänkymmenen miljoonan euron fiskaaliset hyödyt julkiseen talouteen kuulitteko ministeri se toisi fiskaaliset hyödyt sataneljäkymmentä miljoonaa ja kannattaisi sellaisenaan ja jopa kustantaisi myös nämä kasvavat oppimateriaalikustannukset

työelämä muuttuu nyt poikkeuksellisen nopeasti tulee uusia vaatimuksia ja meillä on vakava kohtaanto ongelma työmarkkinoilla senpä vuoksi aikuiskoulutus olisi se työkalu jolla me parantaisimme työvoiman kykyä sopeutua tähän muutokseen ja yksilöllisellä tasolla luomme työntekijöille kykyä ottaa riski siirtyä uusille aloille mukautua muuttuvan maailman vaatimuksiin nimenomaan aikuiskoulutukseen tarvitaan nyt se seuraava iso uudistus kuten täällä kansanedustaja lauri ihalainen muun muassa vaati me sosiaalidemokraatit olemme tässä asiassa nyt todella tärkeällä asialla kun ajamme varhaiskasvatukseen parannuksia toisen asteen oppivelvollisuutta ja aikuiskoulutukseen merkittävää reformia toivon ministeri että otatte viestimme vakavasti

puhemies edustaja kiviranta käytti mielenkiintoisen laajan pohdiskelevan puheenvuoron oli hyvä että siinä tuli esille tämä ilmeisesti keskustapuolueen koulutuspoliittisessa ohjelmassa oleva ajatus ja ehdotus tämmöisistä lukutaidon tarkistuspisteistä perusopetuksen aikana ja yhteydessä pyynnöstäni huolimatta en ole saanut tätä ohjelmaa käsiini eli en tunne sitä ihan tarkasti mutta minusta se on ajatuksena ja näkemyksenä ihan oikea oikeansuuntainen tietysti itse korostan myöskin sitä että kyllä kyllä sitä lukutaitoa niin kuin muitakin matematiikkaa äidinkieltä pitää joka vuosiluokalla osata arvioida ja antaa sitten myöskin ne tarvittavat tukitoimet tukitoimet mutta kyllä tietysti näitä tarkastuspisteitä saisi olla sitten enemmänkin minusta tämä ajatus sopi hyvin tähän

arvoisa puhemies kiitos edustaja gustafssonille tästä puheenvuorosta jonka tulkitsin että se oli positiivinen minun kannaltani minusta on on hyvin valitettavaa jos edustaja gustafsson ei ole saanut tätä keskustan laatimaa tarkistuspiste tarkistuspiste ehdotusta itselleen lupaan toimittaa sen olemme juuriltamme saman maakunnan miehiä varsinais suomesta joten tämä erityisesti kannustaa minua toimittamaan edustaja gustafssonille tämän materiaalin
edustaja karimäki puhujalistasta

arvoisa puhemies meille pienelle pohjoiselle kansalle osaaminen on tärkein voimavara hyvinvoivat osaavat onnelliset ihmiset luovat turvan joka suojaa meitä kaikkia ja antaa uskoa tulevaan mutta hallitus romuttaa tasa arvon sillä koulutusleikkaukset ovat osuneet kaikkein heikoimpiin toivotan voimia yliopistoväelle joka viime keinonaan turvautuu lakkoon helsingin yliopisto on tänään lakossa ensimmäistä kertaa suomen historiassa myös professorit ovat lakossa se kertoo hallituksen linjasta jossa syödään tulevaisuuden siemenperunat yliopistojen määrärahoja on karsittu tekes rahoitusta ja muuta vapaan tutkimuksen rahoitusta on heikennetty kaikkein hälyttävintä on huono osaisuuden ja kouluttamattomuuden periytyminen akateemisen vanhemman lapsi päätyy yliopistoon opiskelemaan lähes seitsemän kertaa useammin kuin ei akateemisen vanhemman lapsi koulutusleikkaukset kasautuvat kaikkein heikoimmassa asemassa ja perheille ammatillisen koulutuksen sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaukset ovat johtaneet ammattikoulutuksen vähenemiseen ja lähiopetuksen heikkenemiseen vaille koulutusta jäävien nuorten määrä kasvaa tänä päivänä peruskoulu ei riitä työllistymiseen maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi ja monet työt edellyttävät ammattitaitoa ja osaamista tästä kertoo sekin että pelkän peruskoulun varassa olevien ihmisten työllisyysaste on vain neljäkymmentä prosenttia heidän syrjäytymisriskinsä on suuri ei ihme että lapsiasiavaltuutettu puhuu syrjäyttävistä rakenteista syrjäyttäminen ja pois lähettämisen kulttuuri on lopetettava nyt meillä ei ole varaa hukata lapsia ja siksi tarvitaan maksuton toinen aste jotta myös vähävaraisilla on varaa käydä lukio tai ammattikoulu siksi tarvitaan oppivelvollisuusiän pidentäminen jotta jokaiselle nuorelle voidaan taata koulutus ihan ensimmäiseksi on palautettava koulutukseen ne rahat jotka hallitus on leikannut syrjäytyminen alkaa varhaisessa lapsuudessa hallitus on vienyt työttömien lapsilta oikeuden kokopäiväiseen päivähoitoon ja lapsiryhmien kokoja on kasvatettu moni kunta tarttui hallituksen asetuksen suomaan mahdollisuuteen kasvattaa lapsiryhmien kokoja ja lain tuomaan mahdollisuuteen rajata päivähoito oikeutta lapset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa asuvat ja mikä on heidän vanhempiensa työllisyystilanne hälinä ja levottomuus ovat päivähoidossa lisääntyneet samoin osattomuus ja pahoinvointi on julmaa jos lapsi ei saa päiväkodissa aamupuuroa ja kokee olevansa erilainen kuin muut on väärin että joku jää suuressa ryhmässä ulkopuoliseksi kun joutuu lähtemään kesken leikkien kotiin heikoimmassa asemassa olevat lapset hyötyisivät päivähoidosta eniten mutta harva perhe lähtee anomaan kokopäivähoitoa lastensuojelullisista syistä moni pelkää leimautumista yhteisön silmissä siksi kaikkien lasten oikeus päivähoitoon on palautettava suomalainen peruskoulu on ollut menestystarina mutta se kaipaa uudistusta joka kahdeksas poika ei osaa lukea kunnolla peruskoulun jälkeen lasten terveyskäräjillä kuultiin huolestuttavaa tietoa että koulu uupuminen on lapsilla kasvanut ja koulussajaksaminen vähentynyt on tärkeää luoda sellainen oppimisympäristö jossa jokainen huomioidaan ja vahvuuksia tuetaan koulukiusaamiselle on laitettava stoppi levittämällä kiva koulu hankkeen parhaat käytännöt kaikkialle oppimiseen ja opetukseen tarvitaan lisää luovuutta yhteisöllisyyttä ja metsäretkiä haluan nostaa esiin vielä pienten koululaisten turvallisuuden tähän maahan tarvitaan laki joka takaa esikoululaisille sekä eka ja tokaluokkalaisille iltapäiväkerhot niissä lapsi voi viettää mielekästä aikaa lyhyen koulupäivän jälkeen meillä on varaa tarjota lapsillemme paljon parempaa paljon enemmän kuin mitä maan hallitus on tehnyt kannatan epäluottamusta hallitukselle joka on toimillaan lisännyt koulutuksen eriarvoisuutta

arvoisa puhemies jo pitkä tovi keskusteltu asiasta iltapäivä koulutuskuvioista omia kokemuksiani tähän välikysymysaiheeseen on

oikeastaan puhemiehen komennosta pari vuotta sitten yhtenä jouluntienoona toisen asteen oppilaitokset pirkanmaalla lävitse ja se huoli mikä sieltä on nousussa ja nousee ja mistä tässäkin salissa on keskusteltu on se mitenkä me voimme vastata siihen koulutuksen oikeastaan huoleen toisen asteen oppilaista saamme pidettyä mukana tässä on muutamia vuosia tämä kehitys edennyt kohta heikompi puolikas eli opettajien aika aika menee siihen että me saamme ne oppilaat sieltä kouluun ja aktivoitua heidät opiskelemaan ja hakemaan elämänsyrjään kiinni sitten toinen puoli näissä toisen asteen oppilaitoksissa on se että sitten niitä aktiivisia oppilaita pitäisi pystyä ohjaamaan syvemmälle omassa osaamisessaan ja viemään vahvasti sille elämänuralle mikä heidän näkemyksessään on eli tämä on aika lailla polarisoitunut ja tässä varmaan tänä iltapäivänäkin on keskusteltu mitenkä tähän voitaisiin löytää ratkaisuja ja kuten tuossa ainakin meidän edustaja puumala tämän asian esille nosti meidän yhdessä tulisi miettiä millä tavalla me pidämme kaikki mukana liittyy myös tuo tulevaisuusvaliokunnan eilenkin käytiin lävitse

millä tapaa

ja

esimerkiksi maaseutualueilla ja maakuntakaupunkien ulkopuolella olevissa kunnissa vastata tähän työvoiman tarpeeseen tämä on varmaan semmoisia hyvin ajankohtaisia asioita koulutuksen osalta tärkeintähän tietenkin kunnissa on se millä tavalla me saamme pidettyä koulutuksen siellä paikan päällä ainakin itse mietin ja lukiokoulutustakin ja sitä että on lähiopiskelun mahdollisuudet lukio ja

tämä on neljäs opposition esittämä välikysymys tällä vaalikaudella koulutuksesta ja tämä on hyvä keskustella ja toivottavasti tulee villoja näistä

ottavat sitten näitä asiaosia vielä vielä vahvemmin mukaan sitten omiin omiin hallitusohjelmiinsa ja me puolueet kukin omiin vaaliohjelmiimme eli tässä välikysymyksessä on esitetty väitteitä useista kohdista että ne vaikuttavat peruskoulun tasa arvoon ja laatuun mutta toisaalta oppositio on unohtanut että se nyt ei tapahdu hetkessä tällä vaalikaudella mitatut koulutuksen tulokset ja arjessa näkyvät muutokset ovat ennen kaikkea seurausta edellisten vaalikausien päätöksistä voidaan luetella pitkä joukko mitä koulutukseen on tällä vaalikaudella tehty ammatillisen koulutuksen reformia varhaiskasvatuslakia lukiolakia ja niin edelleen meillä on paljonkin tehty töitä töitä sen eteen yksi asia varmaan on tässä hallituksen osalta se että emme nyt ole leikanneet kuntien rahoituksesta ja kuntien taloudet ovat parantuneet ja toivon että sitä kautta kunnat ovat pärjänneet paremmin myös näitten koulutusten järjestämisessä tämän osalta vielä kun lähestymme maakuntahallintoa isommaksi osaksihan kunnissa olemaan sitten nämä elinvoimapalvelut ja niihin kuuluu koulutus hyvin vahvasti toivottavasti me saamme myös kunnat sitten innostumaan ja elinvoimapalvelujen koulutuksen kaavoituksen ja ehkä kehittämisenkin yhteistyön kautta myös satsaamaan koulutukseen ja varhaiskasvatukseen ja sitten myös lasten

ministeriä lämpimästi kiittää että on jaksanut tämän viisituntisen täällä istua ja kommentoida meidän keskustelujamme sen verran ihan kuitenkin haastaa että kokoomus aikoinaan oli se puolue joka vastusti peruskoulun perustamista kun se lapista lähti liikkeelle pilottien muodossa ja nyt näkisin koulutuspolitiikassa seuraavana tärkeänä askeleena tämän oppivelvollisuusiän pidentämisen ja nivelvaihekysymyksen peruskoulu uudistus osoittautui menestykseksi ja olen vakuuttunut siitä että myös tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen osoittautuisi menestykseksi joten toivon että tässä ministeri vielä käyttäisi harkintaa näin loppuvaalikauden aikana

arvoisa puhemies kiitokset ministerille että olette ollut kuuntelemassa tätä tärkeää keskustelua on hyvä että kaikilla puolueilla on ollut näkemyksiä siitä kuinka koulutusta kehitetään ja hallituksella on joitakin hyviäkin hankkeita vaikka toki se ei poista sitä tosiasiaa että kun siitä perustasta on paljon leikattu ja murennettu niin edellytykset hyvän koulutustason ylläpitämiseen ovat ovat heikentyneet maksuton maksuton kakkosvaihe ja oppivelvollisuusiän pidentäminen ovat siinäkin siinäkin mielessä tärkeät että kuten edustaja pirttilahti tuossa edellä viittasi tulevaisuusselonteon havaintoihin työn murroksesta ja

on havaittu se että pelkällä peruskoulutasolla eivät tänä päivänä lapset ja nuoret pärjää joten sen että oppivelvollisuus pidennetään myös toiselle asteelle voi nähdä tällaisena tarvittavana rakenteellisena uudistuksena joka myöhemmin sitten kyllä maksaa itsensä takaisin

ja että varhaiskasvatus olisi maksuton myös tämä esitys on otettu hyvin myönteisesti vastaan sillä viisi vuotiaat ovat innokkaita oppimaan moni lapsi hyötyy varhaiskasvatuksesta ja useampi viisi vuotias pääsisi silloin varhaiskasvatuksen piiriin toivon että hallitus pohtii tätäkin kysymystä

arvoisa puhemies kiitoksia opposition suuntaan hyvin hyvin rakentavasta keskustelusta ainakin näillä loppumetreillä ja juuri tästä ajatuksesta tulevaisuuden työstä juuri siihen koulun muutokseen nostaisin oikeastaan yhden yhden asian tässä mikä liittyy oikeastaan näihin uusiin oppimisympäristöihin ja tähän koulurakentamiseen sen että kyllä nämä meidän koulutilat ovat käyneet aika vanhanaikaisiksikin kävin vihkimässä kun puhemies ei päässyt paikalle niin kävin tuuraamassa tuolla parkanossa tämmöisen koulukampuksen ja näin minkä näköisiksi uudet oppimisympäristöt ovat muuttuneet ryhmät toimintatilat ja muu kunnat ovat vahvasti niihin satsanneet ja pitävät niitä varmaan yhtenä elinvoiman yhtenä elinvoiman kulmakivenä niin että on hyvä ympäristö missä opiskella siinä samassa kampuksessa myös on niin sanotusti sieltä varhaiskasvatuksesta lukioon asti asti opiskelijoita eli oikeastaan tämä koulurakentaminen olisi vielä otettava tähän mukaan huomioitava se että meillä on hyvä ympäristö kiitän kiitän kanssa ministeriä uudistuksia on menossa paljon ja varmaan on raskas pesti tässä vaiheessa kun miettii kaikkea mitä ollaan tekemässä ja kiitos tästä kun olette kuunnellut meitä koko illan
vielä edustaja karimäki ja sitten ministerille pari kolme minuuttia
arvoisa puhemies edustaja pirttilahti nosti esiin myös koulurakentamisen mikä myös on totta kai tärkeä kysymys lasten oppimisympäristö ja kun tänä päivänä niin moni asia on digitaalisessa muodossa ja ja oppimisympäristötkin siirtyvät yhä vahvemmin digitaalisuuteen itse asiassa tämäkin seikka jo on hyvä peruste sille että toinen aste voisi olla jatkossa kaikille maksuton hyödynnetään myös enemmän digitaalisia oppivälineitä ja mitä tulee kouluympäristöihin ja koulutiloihin niin liian moni lapsi opiskelee tänä päivänä epäterveellisissä tiloissa huonon sisäilman vallanneissa tiloissa tämä on yksi kysymys mikä uhkaa lasten hyvää tulevaisuutta monen terveys saattaa vaarantua loppuelämäksi joten toivon että hallitus myös omalta osaltaan nopeuttaa kosteustalkoita hometalkoita jotka jo aikoinaan tarkastusvaliokunnan hyvien esitysten pohjalta aloitettiin

puhemies kiitos kansanedustajat keskustelusta jota on nyt käyty koulutuksesta tässä useampi tunti ja sieltä poimin nyt muutaman mihin vielä vastaan eli tämä lukutaidon kysymys on noussut monessa esiin ja se on myös tutkijoiden huoli se on huoli myös ministeriössä ja varmasti meillä vanhemmillakin miten saadaan ne lapset innostumaan lukemisesta miten tukea perheitä siinä että luettaisiin jo pienille lapsille jo ihan vauvat hyötyvät siitä että heille luetaan tähän liittyen meillä on käynnissä lukutaitofoorumi joka tuonne elokuuhun mennessä etsii niitä parhaita toimia mitä voitaisiin yhdessä tehdä että tämä lukemisen kulttuuri ja suomen tarina vahvana lukevana kansana jatkuisi eivätkä nämä digilaitteet veisi meidän kaikkea aikaamme ja myöskin pitkää keskittymistä vaativia tekstejä ja ylläpitäisimme sitä syvällistä oppimista ja huolehtisimme siitä lukutaidon perustan kehittymisestä jo ihan varhaislapsuudesta lähtien se on kaiken oppimisen pohja sitten varhaiskasvatus nousi paljon tässä keskustelussa mistä iloitsen ja siihen liittyen on paljon toimia meneillään säästöistä on menty sisältöjen kehittämiseen myös tässä asiassa ja ja nyt maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu viisi vuotiaille tämän vuoden alusta varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ja nyt sitten uusimpana lastentarhanopettajien koulutusmäärien lisääminen ja uusi varhaiskasvatuslaki joka alleviivaa lapsen edun ensisijaisuutta ja tuo panostuksia sinne henkilöstörakenteeseen ja vahvasti etenemässä ja niiltä paljon odotamme edelleen jatkossakin varhaiskasvatusta pitää kehittää eli pidän hyvänä asiantuntijoiden esittämää mallia tästä viisi vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja sen viemisestä vielä pidemmälle esiopetukseksi sitä kannatan ja iloitsen että myöskin muut niin tekevät oppimisympäristöjen uudistaminen nousi lopussa ja se onkin tärkeä asia kunnat tällä hetkellä miettivät kouluverkkoratkaisujaan kun lapsi ikäluokat pienenevät monissa kunnissa ja toisaalta monet koulurakennukset ovat tulleet tiensä päähän sisäilmaongelmista kärsitään ja niin edelleen ja siinä kuntien pitää kyllä se vastuunsa tuntea ja koulutuksenjärjestäjinä kantaa ja laittaa oppimisympäristöt kuntoon ja vahvassa yhteistyössä tietysti kehitetään opetushallituksen johdolla sitä pedagogiikkaa uusien opetussuunnitelmien myötä ja oppimisympäristöjä uudistamalla voidaan myös tukea toimintakulttuurin muutosta kouluissa eli ne kulkevat käsi kädessä oppimisympäristöjen uudistaminen ja uudet opetussuunnitelmat vahvasti sitten vielä nostan esiin tämän elinikäisen oppimisen kun se on noussut salissa vahvasti ja se on vahvasti meidän maailman nopeista muutoksista nouseva teema että että pitää olla mahdollisuuksia kouluttautua läpi työuran elämänmittaisesti se ei tavallaan ole uusi asia siitähän meillä on jo rakenteita vapaata sivistystyötä ja ja elinikäistä oppimista tapahtuu jo nyt mutta se tarve sille elinikäiselle jatkuvalle oppimiselle tulee vain kasvamaan ja meidän tulee olla valmiita tähän muutokseen siitä syystä rakenteita uudistetaan ammatillisen koulutuksen reformin myötä ja nyt tänä keväänä etsitään ratkaisuja korkeakoulujen kanssa niin että tarjontaa olisi elinikäiselle oppimiselle myös sellaisille voi osallistua ajasta paikasta riippumatta myös työuran varrella ja ja sen